ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi yhdeksäs kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jari koskela jani mäkelän kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen kannanoton timo heinonen on sinuhe wallinheimon kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton ja antero laukkanen on sari essayahin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton

ensin äänestetään jari koskelan ehdotuksesta timo heinosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta antero laukkasen ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan joko hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi viides kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riikka purra jussi halla ahon kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään sekä tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen edelleen timo heinonen on sari multalan kannattamana tehnyt lausumaehdotukset yksi ja kaksi jotka on monistettuina jaettu edustajille

lopuksi on äänestettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista kustakin lausumaehdotuksesta äänestetään erikseen mietintöä vastaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan valtiovarainministeri matti vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros

enintään viiden minuutin puheenvuoroin etukäteen sähköistä puheenvuorovarausjärjestelmää käyttäen tai sitten täysistunnon kuluessa varatut puheenvuorot ovat tämän uuden normaalin eli enintään kolmen minuutin mittaisia lähetekeskusteluun varataan enintään kolme tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tämän vuoden neljäs lisätalousarvio loppusummaltaan neljä miljardia euroa vuoden kaksituhattakaksikymmentä menoissa on poikkeuksellisen suuri se annetaan tilanteessa jossa valmiuslaki on edelleen voimassa mutta koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjä rajoituksia on aloitettu asteittain ja hallitusti purkamaan ennen itse lisätalousarvion esittelyä totean että myöhemmin tänään esittelen erittäin karun hallituksen esityksen joka koskee sitä että meidän lainanottovaltuuskattoa joka on nimellisarvoltaan satakaksikymmentäviisi miljardia euroa esitetään nostettavaksi sataanviiteenkymmeneen miljardiin euroon toimiminen lähellä lainanottovaltuuden ylärajaa vaikeuttaa valtion velanhallintaa ja vähentää mahdollisuutta tarkoituksenmukaisen kassapuskurin ylläpitämiseen yllättävien menojen varalta on hyvä että me näemme myös koronakriisin loppuvaiheen velan valtavan kasvun ja se konkretisoituu tänään myöhemmin tehtävässä esityksessä avaan tässä puheenvuorossani millaisista strategisista strategisista valinnoista lisätalousarvio koostuu ja korostan lisäksi vielä että nyt päätetyt toimet ovat lähes täysimääräisesti väliaikaisia eivätkä siten lisää pysyvästi valtion menoja suomi kuuluu niiden valtioiden joukkoon joilla näiden koronatoimien ja elvytystoimien kohdistus tapahtuu välittömästi ylivoimainen valtaosa tästä lisäbudjetista toteutuu menoina jo tämän vuoden kuluessa pitkälle hallituksen ensivaiheen tavoite on on ollut kannatella työpaikat ja yritykset kriisin yli tämä vaihe ei siis vielä ole päättynyt yritysten auttaminen yli koronakriisin takaa osaltaan tuotannon elpymisen ja työpaikat myös kriisin jälkeen ehdotettavaan kokonaisuuteen sisältyy uusi yrityssektorilla käyttöön otettava kustannustuki johon ehdotetaan kolmesataa miljoonaa euroa valtion tuloja vähentävät yritysten mahdollisuudet lykätä erilaisten verojen maksua tuleville vuosille jatkamme myös vuoden loppuun työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittua toimenpidekokonaisuutta joka mahdollistaa muun muassa nopeat lomautukset samoin jatketaan yrittäjien työttömyysturvaa ja uutena toimena työttömyysturvan rahoitusta vahvistetaan valtio ottaa vastaan myös kuntien puolesta terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet ja kuntien verotulot alentuneet jos emme kompensoisi kunnille niille epidemiasta aiheutuneita menetyksiä ajautuvat kunnat helposti peruspalveluiden leikkauksiin silloin toistuisivat yhdeksänkymmentä luvun alun ongelmat jolloin esimerkiksi lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita karsittiin tämän hallitus haluaa välttää kuntien ja sairaanhoitopiirien menojen kasvua ja tulojen menetyksiä esitetään korvattavaksi yhden pilkku neljän miljardin euron suuruisella kertaluontoisella paketilla ja lisäksi hallitus ehdottaa noin kolmensadan miljoonan euron rahoitusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin oppimisen ja harrastusten tukeen osana kuntien peruspalveluita ensi syksyn budjettiriihen yhteydessä tullaan arvioimaan myös kuntien velvoitteita tulevaisuudessa hallitus on koronastrategiassaan siirtymässä kriisivaiheesta jälleenrakentamisen ja elvytyksen vaiheeseen tässä lisätalousarviossa talouden kasvua vauhditetaan nopeavaikutteisilla ja määräaikaisilla panostuksilla koronakriisistä toipumisen kannalta tärkeintä on ihmisten luottamus ja tulevaisuudenusko siksi talouden elvytyksen pitää saada aikaan liikettä eri puolilla suomea erilaisilla yhteiskunnan ja talouden sektoreilla keskeinen toimenpide on laaja vajaan kolmensadan miljoonan euron infrapaketti jossa parannetaan tiestöä ja rataverkkoa koko suomessa valtion tukemaan asuntotuotantoon ehdotetaan kolmensadanneljänkymmenen miljoonan euron korkotukivaltuuksien korottamista kaikkein tärkeintä on että nuorten luottamus tulevaisuuteen säilyy ja vahvistuu nuorten mahdollisuuksien varmistamiseksi lisäämme aloituspaikkoja korkeakouluissa ennätysmäisesti yhteensä yli neljällätuhannella niin että pääosa näistä tulee käyttöön jo tänä syksynä tulevaisuudenuskoa lisäävät myös panostukset vihreään teknologiaan ja kestävään kehitykseen uusi yritysten investointeja vauhdittava ilmastorahasto perustetaan ja valtio vauhdittaa myös joukkoliikennettä lämmitystapamuutoksia sekä puurakentamista ehdotamme kahdensadan miljoonan euron lisämäärärahoja osaamiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen nostan näistä esille

investoinnin kvanttitietokoneen kehitystyöhön olemme hyvät kollegat luomassa aivan uutta teollisuudenalaa suomeen moni muistaa miten yhdeksänkymmentä luvun lopulla suomi nousi matkapuhelinteknologian avulla kvanttiteknologia saattaa olla juuri se kaksituhattakaksikymmentä luvun lopun kasvun siivittäjä suorien suorien määrärahojen ohella lisätalousarvio sisältää useita pääomituksia joilla mahdollistetaan miljardiluokan investointeja valtion osapanostuksilla rohkaisemme

yksityiset investoijat liikkeelle varmistamme infrastruktuurin metsäteollisuuden investoinneille lapissa valtio sijoittaa malminjalostukseen niin että liikenteen sähköistymisen kannalta välttämätön akkuteollisuus saa vauhtia edistämme myös maatalouden ja laivanrakennuksen investointeja arvoisa puhemies kriisinhoito ja elvytystoimet aiheuttavat menoja mutta myös tulot vähenevät reilun miljardin niinpä valtion nettolainanoton tänä vuonna arvioidaan nousevan lähes yhdeksääntoista miljardiin euroon kyseessä on tietoinen valinta koska ilman valtion vastaantuloa pandemian seuraukset olisivat ihmisille ja yrityksille vielä paljon haitallisemmat suomen valtiolla on markkinoilla luottoa ja liikkumavaraakin velkaantua koronan kaltaisessa yllättävässä tilanteessa kiitos siitä kuuluu myös edelliselle hallitukselle ja sen pääministerille juha sipilälle huoli velkataakan lisääntymisestä ei kuitenkaan ole todellakaan aiheeton vaikka nyt valtio voi ottaa taakkaa kantaakseen on samalla tehtävä suunnitelmat siitä miten velan kasvu saadaan hallintaan tämä on olennainen osa talouden jälleenrakennusta suomen valtion hyvästä maineesta lainamarkkinoilla on pidettävä kiinni siten minimoimme tämän vuoden velkaantumisesta tulevaisuudessa aiheutuvat korkokustannukset muistutan että kahdenkymmenen miljardin lainasummasta yksi prosentti on jo kaksisataa miljoonaa luotettavuudella on suoraa merkitystä se voidaan suoraan muuttaa euromääräksi taakkaa ei pidä siirtää kohtuuttomasti tuleville sukupolville valtionvelan kasvun pitäminen hallinnassa mahdollistaa myös sen että mahdollisiin tuleviin kriiseihin voidaan reagoida ajassa niiden edellyttämällä tavalla arvoisa puhemies kriisin seurauksena hallitus sovittaa ohjelmansa uuteen taloudelliseen toimintaympäristöön lisätalousarvion yhteydessä hallitus täsmensi jo tavoitelinjauksensa julkisen talouden tulojen ja menojen pitkän ajan tasapainotavoitteesta hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä edellyttää julkisen talouden vahvistamista useilla miljardeilla vmn virkakunnan tämän hetken arvioissa noin seitsemällä miljardilla eurolla hallitus linjaa syksyllä toimet joilla näihin tavoitteisiin päästään tuolloin myös tulemme arvioimaan tarkemmin sopeutustoimien aikataulua tätä kutsumme julkisen talouden kestävyyden tiekartaksi jo tässä vaiheessa että talouden kasvun vauhdittamisen kannalta edullisinta on painottaa sopeutustoimet rakenteellisiin uudistuksiin jotka lisäävät tuloja ja vähentävät menoja tällaisia toimenpiteitä ovat työllisyyttä julkisten palveluiden tuottavuutta sekä uutta kasvua ja ja kilpailukykyä edistävät uudistukset pelkään pahoin että julkisen talouden sopeutustoimissa veronkorotuksilta tai menoleikkauksiltakaan ei tulevaisuudessa pystytä täysin välttymään niiden määrää voidaan silti olennaisesti pienentää uudistuksilla jotka nostavat työllisyysastetta vahvistavat kasvun edellytyksiä sekä hillitsevät julkisten menojen koska rakenteelliset uudistukset vaikuttavat aina viiveellä niistä on linjattava hyvissä ajoin hallitus päätti jo nostaa työllisyystoimissa kunnianhimon tasoa asetamme budjettiriihessä uuden työllisyystavoitteen joka on suurempi kuin nykyinen kuudenkymmenentuhannen työpaikan tavoite työntekijöiden työnantajien ja valtion etu on tässä yhteinen arvoisa puhemies on syytä lopuksi muistuttaa että talouden osalta emme tiedä millaisiksi lopulta koronan seuraukset muodostuvat ensimmäisessä vaiheessa eniten ovat kärsineet kotimarkkinoiden palveluyritykset ja jatkossa vaikutukset kohdistuvat myös vientisektorille epidemia on kaikkialla merkinnyt merkittävällä tavalla talouskehityksen epävarmuutta mikä vähentää investointeja myös suomen tärkeillä lopuksi vain muistutus kymmenen vuoden takaa finanssikriisin kokemuksista suomi oli maa jossa pankit olivat hoitaneet asiansa kunnolla meillä ei pankkikriisi tosiasiassa edes uhannut mutta siitä huolimatta kun lama muuttui maailmalla investointilamaksi suomi kuului maihin jotka ehkä eniten kärsivät kansantuotteen menetyksenä siitä kriisistä tällä kertaa olemme parhaiden joukossa hoitaneet epidemiaa tähän mennessä mikäli jälkiseuraukset muuttuvat euroopassa meidän päämarkkina alueella investointilaman tyyppiseksi tilanteeksi silloin jälkilasku saattaa kaikkein suurimpana tullakin meidän kaltaiselle maalle siksi tämä tapaus ei ole vielä loppuun käsitelty meillä pitää takaraivossa olla koko ajan mielessä että vaikka nyt näyttää että epidemia on saatu hallintaan talouden suurta kuvaa kuvaa emme vielä lopullisesti tiedä

nyt siirrymme viiden minuutin

arvoisa herra puhemies nyt eduskunnalle annettu neljäs lisätalousarvio jatkaa akuuttiin kriisiin liittyviä toimia samalla panostetaan sosiaalisen kriisin torjuntaan sekä tuetaan talouden elpymistä ja työllisyyttä sekä vahvistetaan tulevaisuuden talouden kasvua panostukset infraan työllisyyteen osaamiseen ja tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat sen mukaisia mitä vihriälän ja hetemäen työryhmät ovat raporteissaan suositelleet ja esittäneet näin maamme huipputalousasiantuntijat ovat vahvasti mukana tukemassa hallitusta ja eduskuntaa kuinka selviämme akuuttikriisistä ja kuinka nousemme jälleen työllisyydessä ja taloudessa kasvun tielle suuri kiitos siitä heille

miljardin euron kuntapaketti jolla turvataan ihmisille julkisten palveluiden saatavuus ja viranomaisten toimintakyky rajoitustoimenpiteiden seurauksena lapset ja nuoret ovat joutuneet nopeasti muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin mikä on luonut turvattomuutta ja eriarvoisuutta tämän vuoksi lapsille ja nuorille suunnattu kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron hyvinvointipaketti on välttämätön sillä lievennetään kriisin haitallisia vaikutuksia oppimistuloksiin hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen me haluamme että tästä kriisistä ei jää sosiaalista kriisiä lapsille ja nuorille vaan jokainen saa tarvittavan avun ja tuen myös näinä vaikeina aikoina me haluamme että tämän päivän nuoret voivat katsoa tulevaisuutta luottavaisin ja turvallisin mielin

iäkkäiden ihmisten toimintakyvystä pidetään huolta ja turvaamiseen lisätään kuusikymmentä miljoonaa euroa sairaanhoitopiirit ovat joutuneet pandemian seurauksena vaativaan tilanteeseen niin palveluiden kuin talouden osalta valtio kohdentaa nyt kaksisataa miljoonaa euroa koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen tilannetta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa asiaan palataan uudestaan syksyllä

miljoonaa euroa ja työllisyyspalveluihin kohdennetaan kahdeksankymmentä miljoonaa tavoitteena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja saada parannettua työvoimapalveluiden ja työn saatavuutta jotta työllisyys ja talous saadaan kestävään kasvuun edellyttää se osaamisen tason nostamista muun muassa oppivelvollisuusiän laajentamista ja korkeakoulualoituspaikkoja tullaan lisäämään neljällätuhannellakahdeksallasadalla mikä on näissä olosuhteissa erittäin järkevää tämän päivän ja tulevaisuuden näkökulmasta

on tässä vaiheessa enemmän haittaa kuin hyötyä sosiaalisen kriisin torjunta palvelujen turvaaminen tuotannon ja kokonaiskysynnän kasvattaminen ovat keinoja joilla kriisin kustannukset jäävät pienemmiksi kaikki huomioitava kuitenkin myös julkisen talouden kestävyydessä hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja tähän me olemme sitoutuneet tämän vuoden lisätalousarvioiden määrärahalisäykset ovat kasvattaneet velkataakkaamme mikä on kriisin oloissa ollut välttämätöntä ei kukaan velkaa mielellään ota mutta voi kysyä mikä olisi vaihtoehto vaihtoehto olisi suurempi työttömyys massasyrjäytyminen yritysten konkurssiaalto sairaanhoidon ja välttämättömien kuntapalveluiden rahoituskriisi vaihtoehto olisi vastuuton ja vielä kalliimpi lasku tuleville sukupolville elämme erittäin vaativaa aikaa hallituksen toimenpiteet ovat kuitenkin kulkeneet mallikkaasti asiantuntijoiden suositusten mukaisesti ja me pidämme huolen että tästä kriisistä selvitään yhdessä

arvoisa puhemies neljäs lisätalousarvio on kooltaan ilmeisesti suomen ennätys se lisää pelkästään tämän vuoden menoja neljä miljardia vuoden lainanottotarve kasvaa viisi pilkku kolme ja tämä siis kolmen ennätyksellisen suuren lisätalousarvion perään korona aiheutti maailmantalouden täyspysähdyksen ensimmäisen mällin ketjukolariin joka jatkuu vielä pitkään sokin edetessä arvoketjuissa taaksepäin romujen määrää tai laskun loppusummaa ei vielä tiedä kukaan yrityksien ja työpaikkojen pelastaminen kolaripaikalla ja ihmisten toimeentulon turvaaminen maksaa paljon mutta vaihtoehtoa ei on myös tärkeää että talous saa poikkeustilan joskus loppuessa hyvän startin hallitus on tältä osin yrittänyt parhaansa vaikka mahdollinen onnistuminen nähdäänkin vasta viiveellä arvoisa puhemies hallituksemme on kyllä toteuttanut pitkälti virkakoneiston ja etujärjestöjen ehdottaman elvytyspaketin kuntiakin autetaan talousahdingossa yritysten todellisiin tarpeisiin vastaavat tuet tulevat kuitenkin vasta nyt kolme kuukautta myöhässä tärkeää olisi ymmärtää että tämä ketjukolari ei ole ohi autamme nyt vasta ensimmäisiä uhreja mutta takaa on tulossa vauhdilla uusia yrityksiä rytinä jatkuu loppuvuoden ja vielä ensi tilikauden vaikka toista tartunta aaltoa ei tulisikaan ja kortit vinkuisivat terasseilla ja kaupoissa lisätalousarvion kerrotaan koostuvan neljästä lähes yhtä suuresta osiosta yritykset investoinnit kuntatalous ja viimeisenä innovaatio ja hyvinvointi perussuomalaisten tulkinnan mukaan budjetti koostuu todellisuudessa kolmesta korista talouden elvytyksestä sosiaalipolitiikasta ja ideologiasta sosiaalipolitiikka tukee kulutusta mutta on myös ideologiaa pysyvien menojen lisääminen ei olekaan elvytystä vaan julkisen talouden paisuttamista ja kestävyysvajeen ja tulevan sopeutustarpeen pahentamista puhdasta ideologiaa edustavat satojen miljoonien satsaukset ilmastojohtajuuden tavoitteluun tämä ei ole järkevää sillä yritykset kyllä tuottavat ne ratkaisut joihin markkinoilla on vetoa ja varaa akuutti kriisi on kaikkea muuta kuin ohi suuryritykset maailmalla ja meillä sopeuttavat viiveellä lomautukset ovat muuttumassa irtisanomisiksi finanssipolitiikan ruutia ei pidä nyt polttaa ideologisiin ja kestävyysvajetta pahentaviin kohteisiin vaan varautua sekä yritysten että kuntatalouden akuutin kriisin pahenemiseen ja hoitoon arvoisa puhemies lisätalousarvio on roiskittu todella suurella pensselillä jokaisella hallituspuolueella on ollut oma suti vuosi sitten esitelty hallitusohjelma ylisuurine tulevaisuusinvestointeineen ja ilmastojohtajuuksineen on päätetty tuplata tupla tai kuitti ei tämmöistä tilaisuutta enää tule euroopan unioni siunaa että ottakaa velkaa elvyttäkää valtiovarainministeriö ilmoittaa että kehykset eivät ole käytössä nyt tai ei koskaan velkaa kaksin käsin kutsutaan kaikkea mitä keksimme ja kehtaamme budjettiin laittaa elvytykseksi investoinniksi tai tulevaisuudeksi arvoisa puhemies etlan aki kangasharju kutsuu lisätalousarviota hallituksen pahimmaksi virheeksi tähän saakka on helppo arvata että luvan kanssa te elvyttelette ensi vuonnakin ja sitten alkavatkin jo vaalit lähestyä te tulette jättämään seuraavalle hallitukselle velat ja niiden vastineena vähän korkeammat toimeentulotukimenot ministerien erityisavustajien karenssiajan palkat ja taseet täynnä ilmastorahastoa te tuhlaatte suomalaisten rahoja hallitsemattomasti koronan varjolla ja rahoitatte menot kuvitteellisella työllisyysasteen nostolla ja jättiläismäisellä velanotolla vaikuttavia työllisyystoimia tai kulukuria ei näy ei kuulu politiikkanne maahanmuutosta eurokriisiin ja pysyvien menojen kasvattamisesta järkyttävään velanottoon on suomen edun vastaista maamme ei kestä tällaista holtitonta taloudenpitoa te sitten

arvoisa puhemies sanna marinin hallitus julkaisi historiallisen suuren lisätalousarvion viisi pilkku viisi miljardia totta kai menokohteet ovat sinänsä hyviä kuten yleensä aina kuuluvatko ne sitten koronaelvytykseen onkin eri asia velkaa otetaan jo tämän vuoden puoliväliin tultaessa tehdyillä päätöksillä lähes kaksikymmentätuhatta miljoonaa euroa koko vuoden menoista jo lähes kolmannes rahoitetaan velalla te saitte arvoisa hallitus hyvän perinnön edelliseltä hallitukselta ja se on mahdollistanut elvyttämisen koronakriisin iskiessä mutta älkää tuhotko saamaanne perintöä nyt otettavat velat erääntyvät vielä maksettavaksi ja silloin on tärkeää että on velanmaksukykyä vaikeina aikoina nähdään ja ymmärretään hyvän taloudenpidon merkitys näin eivät etelä euroopan maat ole toimineet ja siksi sanna marinin hallitus onkin tukemassa eun jättimäistä seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin elpymisrahastoa sitä tarvitaan nimenomaan pelastamaan italian ranskan ja espanjan vastuuton taloudenpito

on aina ollut se ero että me olemme esittäneet myös tuloja lisääviä toimia me emme olisi siis tyytyneet vain jakamaan lastemme velkarahoja vaan olemme aina huolehtineet että tulopuoli ei tyrehtyisi asiantuntijat ovat suosittaneet hallitukselle työllisyysuudistuksia siis uudistuksia joilla olisi pysyvä vaikutus työllisyyteen samaan aikaan elvytyksen kanssa sopeuttamistakin tarvitaan olemme esittäneet toimenpiteet yli kuudenkymmenentuhannen työpaikan synnyttämiseksi me emme tyytyneet vain velkamiljardien jakamiseen vaan samalla olisimme tehneet päätöksiä työllisyyden kohentamiseksi ja velan vakauttamiseksi pidemmällä aikavälillä aikavälillä tämä erottaa meidät marinin hallituksen politiikasta

suomi äidin luottokorttia käytettiin hallituksen sisäisissä neuvotteluissa surutta jokaisen piti saada miljardi sinne ja toinen tänne korttitalonne olisi muuten romahtanut tätä menoa te arvoisa hallitus romahdutatte koko maamme olisitte arvoisa keskusta ottaneet tuon luottokortin ajoissa pois vasemmiston käsistä näyttää nyt olevan todellakin sama suunta uusien eun kumppanimaittenne kanssa tuntuu että koronakriisistä on löydetty häikäilemättömästi tie omien poliittisten tavoitteiden ja jopa vaalilupausten lunasteluun myös oikeuskansleri tuomas pöysti on puuttunut marinin hallituksen toimintaan oikeuskansleri on vaatinut teitä pääministeri marin palaamaan asioiden normaaliin valmisteluun josta on siis säädetty perustuslaissa arvoisa puhemies nyt jo eronnut valtiovarainministeri katri kulmuni on todennut että hallituksen pitää päättää myös työllisyystoimista kyllä ongelma on vain se että kulmuni totesi näin viime kesänä sitten elokuussa sitten talvella nyt keväällä ja nyt päätös on päätetty siirtää johonkin hamaan tulevaisuuteen

ja maa velkaantuu ennätysvauhtia toivon että te arvoisa uusi valtiovarainministeri matti vanhanen ryhdytte olemaan valtiovarainministeri siis valtiovarainministeri ja pitämään huolta veronmaksajien rahoista esityksessä on arvoisa puhemies hyvääkin kiitämme panostuksista koulutukseen korkeakoulujen aloituspaikkoihin ja myös siitä että yrityksiä ja työpaikkoja pelastetaan tehkää se kuitenkin jatkossa läpinäkyvästi reilusti ja oikea aikaisesti kiitämme myös panostuksista liikenneinfraan lopulta hallituksen suurin virhe on tämä julkisen talouden kestävyyden tavoittelusta on luovuttu hallitus hyväksyy ajelehtimisen kohti menoleikkauksia ja hyvinvointiyhteiskunnan pysyvää supistamista vain tasapainoinen ja vahva julkinen talous pelastaa päivähoidon peruskoulun vanhustenhoidon ja terveydenhoidon terve julkinen talous on parempien peruspalveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan nurkkapultti eikä kokoomus salli sen auki veivaamista

ei kestä kuin hetken arvoisa hallitus teidän valitsemanne politiikka yli varojen elämisen politiikka varmistaa sen että pian verot nousevat se jos mikä syö intoa tehdä työtä palkata uusia työntekijöitä ja investoida antielvytystä kerrassaan
muistutan edustajia viiden minuutin rajasta näissä ryhmäpuheissa edustaja pirttilahti ja keskusta
arvoisa puhemies suomi on päässyt tästä kulkutaudista pelättyä vähemmällä maamme taloudelle siitä kuitenkin on aiheutunut mittavaa vahinkoa kortistossa on jo yli neljäsataakolmekymmentäkolmetuhatta suomalaista lomautettuna tai työttömänä moni yrittäjä on vaikeuksissa velkaa joudutaan tänäkin vuonna ottamaan kahdeksantoista pilkku kahdeksan miljardia euroa tilanne on sanalla sanoen vakava sanon joudutaan koska eihän velkaa tavallisissa oloissa tässä mitassa otettaisi valtion väliintulolla on koetettu estää suomen talouden romahtaminen ja ennen muuta yritysten laajamittainen kaatuminen ilman tukitoimia monin verroin huonompi nyt taudin ollessa hallinnassa taloutta elvytetään ja yhteiskuntaa laitetaan jälleen liikkeelle arvoisa puhemies huolettaako tällainen velanotto no tietenkin kuten varmasti isoa osaa suomalaisia kiitos kuitenkin sipilän hallituksen taloudenpidon nyt pystytään rakentamaan siltaa pahan päivän ylitse siksi lisäbudjetissa tuetaan pahimmin kärsineitä yrityksiä laitetaan liikkeelle työllistäviä tie ja muita väylähankkeita sekä luodaan edellytyksiä uusille investoinneille ja työpaikoille kautta suomen mahdollisuuksia on etenkin bio ja kiertotaloudessa siksi ilmastorahastoa pääomitetaan kuntia ja kotitalouksia kannustetaan luopumaan fossiilisista polttoaineista ja puurakentamista lisätään väkevintä elvyttämistä elvyttämistä kuitenkin on että suomea ylipäätään avataan yrittäjien on päästävä yrittämään lomautetuiksi tai työttömiksi joutuneiden töihin ja samoiten tavallisille kansalaisille pitäisi aukaista tavallisempi arkielämä arvoisa puhemies keskustalle on tärkeää että suomi myös viedään mahdollisimman ehyenä tästä kriisistä yli kaikki suomalaiset ja koko maa on pidettävä mukana ja etenkin on autettava niitä kanssaihmisiä joilla jo entuudestaan ennen koronaa oli vaikeaa lisäraha lasten ja nuorten tukemiseen tulee tarpeeseen koronarajoituksilla on ollut kielteisiä vaikutuksia oppimistuloksiin harrastusmahdollisuuksiin sekä lasten ja nuorten pärjäämiseen muutenkin koulutuspaikkojen lisääminen luo sekä nuorille itselleen että myös suomelle myönteisiä näkymiä tulevaisuuteen yhtä tarpeeseen tulee lisäraha päiväkoteihin kouluihin terveyskeskuksiin vanhainkoteihin ja muihin ihmisten peruspalveluihin kunnissa sillä korvataan kunnille nyt koituneita kustannuksia mutta samalla kyse ihmisten välisestä tasa arvosta arvoisa puhemies suomi kestää kyllä tämän väliaikaisen velkapiikin tilanne jossa miljardi on uusi miljoona ei kuitenkaan voi jatkua pitkään taloutta tasapainottavista ratkaisuista on linjattava uskottavasti jo hallituksen syksyn budjettiriihessä yksiniittiset leikkaukset eriarvoistavat suomalaisia veronkorotukset puolestaan näivettävät suomea nähtäväksi jää voidaanko niiltä kokonaan välttyä keskustan mielestä politiikan päälinjan on kuitenkin oltava talouden kasvu ja uudet työpaikat sekä yhteiskunnan uudistaminen ihmisten perusturvasta on pidettävä huoli nyt kun koituvaa laskua aletaan maksaa ja suomea nostetaan takaisin jaloilleen yhteiskunnan palvelut ja turvaverkot on tämän kriisin jälkeen vihdoin laitettava kestävästi kuntoon arvoisa puhemies nyt aiheutuvien aiheutuvien talous työttömyys ja velkaongelmien ratkaisematta jättäminen ei tekisi oikeutta suomelle ei etenkään lapsille ja nuorille heissä on tämän maan tulevaisuus keskusta on valmis kantamaan vastuuta suomi tarvitsee nyt

arvoisa puhemies kesä koittaa ja suomen koronatartuntaluvut ovat vähäisiä hallitus ja suomalaiset onnistuivat tässä erässä hyvin tavoitteessaan suojella elämää

ennen koronan tuomia vaikutuksia nyt saamme kunnille ja sairaanhoitopiireille ennakoitua suuremman yhteensä yhden pilkku neljän miljardin euron paketin koronamenetysten kompensointiin kaikki kunnat eivät ole kärsineet koronan seurauksista samalla tavalla hallituksen ohjenuora on ollut jakaa tuet oikeudenmukaisesti niille jotka ovat eniten kärsineet on tärkeää että hallitus on sitoutunut syksyn aikana tarvittaessa valmistelemaan seuraavat tukitoimet kunnille myös joukkoliikenteen vähentyneitä lipputuloja kompensoidaan jotta joukkoliikenteen palvelutaso ei putoa sairaanhoitopiirit ottivat vastaan suurimman varautumisen vastuun heti pandemian alettua osa muusta hoidosta kärsi ja jäi tauolle tämä näkyy alijääminä ja kertyneenä hoitovelkana hoitovelan purku onkin yhä edessä oleva haaste koko maassa koronan mahdollisen toisen aallon ohella arvoisa puhemies ympäri maailman niin tutkijat talousvaikuttajat kuin päättäjät näkevät taloudellisen kriisin vaatimassa elvytyksessä myös mahdollisuuden ilmastokriisi ja biodiversiteettikato ovat maailman ja elämänmuotomme suurimmat uhat polku pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentumiseksi ei tapahdu itsestään elvytystoimet antavat tähän rakennustyöhön mahdollisuuden jota emme saa suomessakaan hukata tämän tavoitteen saavuttamiseksi on elvytystoimia valittaessa hyvä hyödyntää tiedepaneelin kaltaista neuvoa antavaa tutkittuun tietoon pohjaavaa yhteistyöelintä ja välttämätöntä käyttää perusteena kestävän kehityksen mittareita niin ilmasto kuin työllisyysvaikutusten arviointia enää ei riitä vanha fakta että infrastruktuurin rakentaminen on nopea tapa saada talouteen vauhtia pelkkä talouden kasvu ei ole tässä maailmantilassa riittävä saavutus tarvitsemme vihreää elvytystä onnistuneet valinnat kotimarkkinan elvytyksessä ja panostukset korkeaan osaamiseen ovat myös edellytyksiä vientivetoisen maamme menestykselle vähähiilistä yhteiskuntaa rakennetaan tässä lisätalousarviossa muun muassa energiaremonttiavustuksin sekä puurakentamista sähköautojen latausinfraa muovinkierrätystä ja tuulivoiman lupakäsittelyjä edistämällä rahoitusta saavat myös metsien suojelu virkistysaluepaikkojen korjaukset kävely ja pyöräily sekä ilmastorahasto jonka käytön suhteen tulee ohjenuorana pitää hallitusohjelmassakin linjattuja kunnianhimoisia vähähiilisyyden tavoitteita

euroa se on historiallisen suuri panostus vähäpäästöiseen liikenteeseen kaupunkien yhä kasvaessa voimakkaasti mal sopimusten hankkeet ovat mitä parhaimpia vihreän elvytyksen kohteita päästötön liikenne lisääntyy ja asuminen painottuu myös liikenteen kannalta hyville sijainneille kaupunkiseudut sitoutuvat asunnottomuuden vähentämiseen ja kipeästi kaivattua kohtuuhintaista asuntotuotantoa kasvatetaan arvoisa puhemies yhteiskunnan elinvoima rakentuu viime kädessä hyvinvoivien yksilöiden varaan korona aika on lisännyt lasten nuorten ja perheiden pahoinvointia etäopetus on lisännyt oppimisvajetta ja kasvattanut oppimiseroja siksi lisäyksiä kohdistetaan läpi koulutuspolun varhaiskasvatukseen perusopetukseen oppilashuoltoon ja oppilaanohjaukseen oppilaanohjaukseen elvytyspaketilla ehkäistään myös eriarvoisuuden kasvua työttömyysturvan rahoitus turvataan perustoimeentuloa nostetaan määräajaksi vuoden loppuun saakka on tärkeä huolehtia ettei suomi ajaudu osaajapulaan väestön ikääntyessä osaamistason nousuun tähtää myös korkeakoulujen aloituspaikkalisäys jota tulisi suunnata aloille joilla on työvoiman tarvetta sekä erityisesti alueille on vaikea saada koulutuspaikkaa suuren kysynnän vuoksi on hyvä että työllisyystavoitteen kunnianhimosta pidetään kiinni ja jo tässä kohtaa päätettiin tavoitteen olevan yli kuusikymmentätuhatta lisätyöllistä työuria on pystyttävä pidentämään ja nuorten työllistymistä on parannettava myös ikääntyneiden työllisyyteen tulee panostaa muun muassa tukemalla työssäjaksamista osa aikatyön mahdollisuuksia ja yleistä hyvinvointia esimerkiksi terveyttä ja liikkumista edistävin toimin osaamisen ja hyvinvoinnin varaan on hyvä rakentaa kriisistä elpyvän suomen ekologista jälleenrakennusta

arvoisa puhemies korona on aiheuttanut paitsi terveydellisen kriisin myös syvän taloudellisen ja sosiaalisen kriisin vaikka epidemian leviämisen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä on myös tärkeä huomioida että rajoitusten sosiaaliset vaikutukset ovat jakautuneet epätasa arvoisesti koronavirus ei katso kenet se tartuttaa mutta samalla on myös selvää että tartunnalle altistuvat enemmän ne joille etätyö ei ole vaihtoehto esimerkiksi sairaanhoitajat laitoshuoltajat varhaiskasvatuksen henkilöstö opettajat ja kaupan alan työntekijät edustavat niin kutsuttuja kriittisiä aloja joita ilman yhteiskuntamme ei pysy pystyssä nämä naisvaltaisten alojen työntekijät ovat käyneet töissä koko kevään ajan viruksesta huolimatta samalla myös naisvaltaiset alat kuten majoitus ja ravintola ala sekä kaupan ala ovat kärsineet kaikkein eniten koronan aiheuttamista lomautuksista ja työttömyydestä epidemiasta johtuva poikkeusaika on iskenyt erityisen rankasti myös niihin joille toimeentulo on jo valmiiksi vaikeaa tuoreen sosiaalibarometrin mukaan seitsemänkymmentäkolme prosenttia sosiaalityöntekijöistä arvioi ruoka avun tarpeen lisääntyneen ja reilut neljäkymmentä prosenttia sanoo vuokrarästien ja muiden velkaongelmien yleistyneen poikkeustilan aikana koronakriisissä on siten siten kyse sekä sukupuolittuneesta että yhteiskuntaluokkaan liittyvästä kysymyksestä tämä on asia joka pitää huomioida myös kriisin ratkaisuissa arvoisa puhemies vasemmistoliitolle on aivan keskeistä huolehtia siitä että köyhyys ja eriarvoisuus eivät kriisinkään aikana lisäänny olemme koronakriisin alusta asti pitäneet esillä sitä että yritysten tukemisen lisäksi pitää huolehtia myös ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista siksi olenkin erittäin iloinen siitä että vaatimuksemme perustoimeentulotuen parannuksesta toteutuu edes väliaikaisesti ja että siihen on lisätalousarviossa varattu kuusikymmentä miljoonaa euroa lisäksi lasten ja nuorten omaan hyvinvointipakettiin suunnataan kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa panostuksia tehdään lastensuojeluun etsivään nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin koulutusalalle suunnatuilla lisäresursseilla halutaan myös varmistaa että poikkeusolojen aikana kasvaneet oppimiserot saadaan kurottua umpeen näillä panostuksilla varmistetaan että jokaisesta lapsesta ja nuoresta pidetään huolta arvoisa puhemies kaikista puolueista on pitkin koronakevättä kuultu sama viesti yhdeksänkymmentä luvun laman virheitä ei saa toistaa samaan aikaan oppositiopuolueet ovat tosin puhuneet sellaisen talouspolitiikan puolesta joka nimenomaan johtaisi siihen että yhdeksänkymmentä luvun teot toistettaisiin silloin leikattiin hyvinvointipalveluista juuri kun niitä kaikkein eniten tarvittiin

tärkeitä näillä toimilla luodaan kysyntää ja työpaikkoja samalla kun mahdollistetaan kestävä ja kohtuuhintainen asuminen ja liikkuminen myös panostukset ja itämeren suojeluun sekä lähimatkailun kehittämiseen ovat erittäin tervetulleita askelia kohti hiilineutraalia suomea jossa huomioidaan myös alueiden eri tarpeet lisätalousarviolla lisätään myös korkeakoulujen aloituspaikkoja vahvistamalla suomalaisten osaamista ja panostamalla tutkimukseen rakennetaan pohjaa kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille arvoisa puhemies on aivan keskeistä että ympäristö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioidaan kaikissa jälleenrakennustoimissa tämän lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös elvytystoimien sukupuoli ja yhdenvertaisuusvaikutuksiin tätä suosittelee myös ministeriöiden asettama korkean profiilin työryhmä loppuraportissaan suomalainen hyvinvointimalli on luonut vahvan pohjan koronakriisin ja sen seurausten vastaanottamiseen hyvinvointivaltiota on kriisin jälkeen entistä tärkeämpää vahvistaa

talousarvio ja hallitus on herkällä korvalla kuunnellut maamme talousasiantuntijoita vihriälän työryhmä korostaa että elvytystoimien tulee olla oikein mitoitettuja hyvin ajoitettuja ja niiden tulee kohdistua oikeisiin asioihin hallitus on tämän mukaisesti toiminut ja talousarvio antaa suoraa tukea ihmisille kriisistä selviytymiseen nyt käsiteltävänä olevassa paketissa on satoja miljoonia euroja lasten ja nuorten hyvinvointiin paketissa on tukitoimia kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta lukioihin ja ammattikouluista yliopistoihin tämä on erityisen tärkeää rkplle ja ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle

arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa on myös tärkeitä tulevaisuuteen suuntautuvia panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin sekä muun muassa suomen teollisuussijoitukseen ja suomen malmijalostukseen esimerkiksi energiateknologiateollisuuden synergiat korkean jalostusasteen akkukennotuottajien kanssa luovat merkittävän lisäarvopotentiaalin suomelle samalla on kuitenkin huomioitava että sähköistymiskehitys voi lisätä kehittyvästä kiertotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta huolimatta myös primäärien metallien ja mineraalien kysyntää mikä asettaa haasteita luonnonvarojen kestävyyden vesistöjen kannalta panostukset digitalisaatioon sekä energian tuotantoon jakeluun ja varastointiin liittyvät globaalit liiketoimintamahdollisuudet ovat erityisen kriittisiä tekijöitä vihreälle siirtymälle sekä kestävälle työllistävälle kasvulle kuten muun muassa tulevaisuus ja talousvaliokunta ovat eri yhteyksissä todenneet on suomen määrätietoisesti pyrittävä johtavaksi kestävän tulevaisuuden tekijäksi kehittämällä erityisesti energia ja ympäristöteknologian systeemitason suunnittelu kehitys tutkimus ja liiketoimintaosaamista

arvoisa puhemies lopuksi on selvää että koronalasku on myös maksettava takaisin kansantalouden pitäminen käynnissä niin sanotuilla elvytysrahoilla ei ole pitkällä tähtäimellä kestävää syksyllä tehtävissä päätöksissä on kyse tiekartasta jolla tehdään linjauksia maamme ja yritysten kilpailukykyä vahvistavista rakenneuudistuksista joiden avulla luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille

arvoisa puhemies eduskuntaryhmämme onnittelee uutta valtiovarainministeriä ja toivotamme viisautta ja siunausta vaativaan tehtäväänne poikkeuksellisen vaikeana aikana käsiteltävä lisätalousarvio ei ole teidän luotsaamanne mutta nämäkin miljardit te joudutte kuromaan kiinni odotusten kohdistuessa budjettiriiheen ja luvattuihin työllisyys ja talouden vakauttamistoimiin sekä rakenneuudistuksiin

panostettava syrjäytymiskierteeseen ajautuviin nuoriin suomella ei ole varaa ruoka aputyön valtionavun korotus on tärkeää kaikkein köyhimmille infrastruktuuri investoinnit erityisesti rautateihin ja teihin ovat oikein ajoitettuja ja tehokkainta elvytystä se että lisäbudjetti on suomen historian suurin ei kuitenkaan ole meriitti onkin syytä valiokunnassa huolellisesti arvioida ovatko kaikki hyvätkin kohteet välttämättömiä juuri lisätalousarviossa ja koronan aiheuttamien vaurioiden torjunnassa osa ehdotuksista luo pitkäaikaisen tai pysyvän määrärahan korotustarpeen esimerkiksi korkeakoulut ovat saamassa kertaluontoisen sadankahdenkymmenenneljän miljoonan euron lisärahan uusiin aloituspaikkoihin hyvä niin mutta neljälletuhannellekahdeksallesadalle opiskelijalle pelkkä aloituspaikka ei riitä he tarvitsevat myös tulevina vuosina opettajia ja opetustiloja

periaatteellinen panostus saarrossa olevan iranin maksujenvälitysjärjestelmän luomiseen suloiset pandat tarvitsevat bambuja mutta onko yhden pilkku viiden miljoonan euron lisätalousarviomomentti oikea kun miljardien koronapiikki on auki tulee vaikutelma että hankkeita on poimittu kuin valintatalossa heräteostoksia luottokortilla paketin sisältöön sen kokoajat ovat kukin halunneet jättää puumerkkinsä poliittista tasapainoa on haettu sulle mulle jakopolitiikalla esimerkiksi metsä groupin infrainvestoinnin vastineeksi on rahaa jaettu ilmastorahastoon vesiensuojeluun luonnonsuojeluun ja ulkoilutoimintaan koronakriisin kurittaman maatalouden investointeihin on investointeihin on luvassa seitsemänkymmentä miljoonaa mutta rakentamiseen ja teatterilavan korjaukseen sitäkin enemmän yhteensä yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa nämä ovat sinänsä tarpeellisia kohteita mutta samalla takaraivossa tulisi jyskyttää tieto että muutaman viikon päätöksillä valtion velkataakkaa kasvatetaan yhdeksällätoista miljardilla eurolla tänä vuonna joskus ja jonkun on tämäkin lasku maksettava

siksi on kuunneltava herkällä korvalla yrittäjiä heitä jotka luovat työtä ja toimeentuloa maahamme odotamme pikaisia päätöksiä työllisyystoimista ja rakenteellisista uudistuksista joilla pystytään tasapainottamaan ja vakauttamaan taloutta huomioiden koronakriisin korjausvelka ja sitä edeltävät syntyvyyden vähenemisestä aiheutuvat haasteet

jäämme odottamaan tätä tiekarttaa mahdollisimman pian

arvoisa puhemies kerrataan aluksi perusasiat edessä on lama työttömyysluvut nousevat kohisten yrityksillä menee huonommin koska ihmisillä on vähemmän rahaa kuluttaa tarvitaan siis enemmän rahaa talouteen rahaa joka menee suoraan sellaiseen kulutukseen joka tuottaa lisää yrittäjyyttä luovuutta ja toimeliaisuutta ja joka on vipuvarsi kasvulle julkinen sektori kuluttaa joka tapauksessa ja paljon kuluttaakin se ei tarvitse korkeintaan olisi lisättävä panostuksia niin kuin tehdäänkin tutkimukseen ja innovaatioiden rahoittamiseen mutta mitä tekee hallitus se kaataa miljardeja nimenomaan julkiseen kulutukseen rakentaa junaratoja ja korjaa maanteitä ne ovat toki asioita jotka pitää pitkällä aikavälillä tehdä mutta pitkäjänteisesti ei kerralla nykäisten koska se nostaa investointien hintoja

tulee vilu tuntuu kuin olisimme tehneet aikamatkan takaisin tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulle siltarummut vain kolisevat kun hallitus puuskuttaa eteenpäin vertailun vuoksi saksassa on hyväksytty sadankolmenkymmenen miljardin euron arvoinen elvytyspaketti koronan runtelemalle taloudelle siinä infrahankkeita on mitätön osuus saksan pakettiin kuuluu muun muassa perheille maksettava kolmensadan euron kertatuki jokaisesta lapsesta ja arvonlisäveron väliaikainen alentaminen vuoden loppuun asti yleinen kanta putoaa yhdeksästätoista kuuteentoista prosenttiin prosenttiin ja alennettu kanta esimerkiksi ruuasta seitsemästä viiteen prosenttiin sähköauton hankkijoille maksettavaa ympäristöhyvitystä korotetaan kolmestatuhannesta kuuteentuhanteen euroon sosiaalivakuutusmaksut vakautetaan enintään neljäänkymmeneen prosenttiin useiden miljardien jokainen ymmärtää kuinka erilaisen linjan euroopan talousveturi ja mallimaa valitsee kuin suomi yrityksiä tuetaan suoraan ja paljon kotitalouksille annetaan käteistä ja verokantoja pudotetaan minua kiinnostaa tietää millä perusteella suomi on muka täysin erilainen maa kuin saksa miksi miksi asfaltointi olisi ylivoimainen elvytyskeino elvytyskeino kun muualla euroopassa pelkkää julkisen sektorin kulutusta ja infrainvestointeja pidetään vanhanaikaisina ja toimimattomina yksi ei selvästi ymmärrä se on hallitus vesa vihriälän ryhmän talousviisaat kirjoittivat sitä mitä hallitus oli tilannut muuten arvostamani herrat eivät olisi voineet niin surkeaan raporttiin päätyä ajatelkaa työryhmän johtopäätöksiä saksan elvytyspaketin valossa

paitsi epidemiologeiksi myös palanneet tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulle järkyttävät toimenpidesuositukset lisää asfalttia lisää veroja pienyrityksille lisää maksuja

lisää oppivelvollisuutta sanna marinin hallituksella ei ole perustason tietoa yritysten liiketoimintalogiikasta tai ylipäätään yritysten toiminnasta nyt alkaa näyttää selvältä ettei hallitus ymmärrä myöskään kansantalouden perusoppeja suomen kannalta se on pelottava tilanne toistetaan samat virheet kuin finanssikriisin jälkeen viime vuosikymmenen alussa kun veroja ja julkisia menoja kasvatetaan kannattaa varautua myös kolmannen asian kasvuun

viime kyselytunnilla ministeri haatainen sanoi että paikallista sopimista edistetään yhteistyössä ammattiyhdistysten kanssa sopii epäillä tuleeko tästä yhtään mitään ihmettelen myös sitä että euroopan unionin talouspaketin ehdoksi suomi vaatii rakenteellisia uudistuksia mutta kotimaassa uudistukset unohdetaan tässä toimitaan kuin vuosikymmen sitten ei toimita niin kuin yritetään muita opettaa nyt valtio on satsaamassa uuteen akkuteollisuustoimintaan neljäsataaviisikymmentä miljoonaa johon sisältyy erittäin suuria riskejä riskeistä huolimatta maalataan ruusuista kuvaa se tuottaa yli kaksisataa miljoonaa euroa verotuloja

vuodessa ja välillisesti neljäntuhannenviidensadan henkilötyövuoden verran työpaikkoja kysynkin

hallitukselta

arvoisa puhemies tänä keväänä moni on kokenut turvattomuutta hallitus panostaakin nyt turvallisuuden kasvattamiseen oli sitten kyse lapsista nuorista ikäihmisistä työttömistä tai yrittäjistä myös turvallisuusviranomaisten toimintamahdollisuuksia parannetaan sisäministeriön hallinnonalalle esitetään lisämäärärahaa yhteensä noin neljäkymmentäkaksi miljoonaa euroa viranomaisten toimintakyvyn turvaamiseen talouden elvytystoimiin ja koronavirusepidemian aiheuttamiin kuluihin poliisin ja rajavartiolaitoksen operatiivista toimintakykyä turvataan kymmenen ja viiden miljoonan euron suuruisilla määrärahalisäyksillä operatiiviseen suorituskykyyn liittyviä investointeja kuten ajoneuvokalustoa muita kuljetusvälineitä tai suojavälineitä ei ole rahoituksen puuttuessa pystytty riittävällä tavalla uusimaan ja korjausvelka on kasvanut valtavan suureksi ehdotetuilla lisäyksillä ja kehyspäätökseen sisältyvällä jatkovuosien rahoituksella tilannetta saadaan merkittävästi parannettua hätäkeskuslaitokselle esitetään yhden pilkku kahden miljoonan euron lisäystä välttämättömän erica järjestelmän kehittämiseen muuhun kehittämiseen sekä els järjestelmän ylläpitoon maahanmuuttovirastolle esitetään ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän resurssien turvaamiseen viidenkymmenenkahdentuhannen euron lisäystä kehyspäätökseen sisältyvän jatkovuosien rahoituksen mukaisesti poliisitoimen toimintamenoihin esitetään hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja talouden elvyttämiseksi nolla pilkku kahdeksan miljoonaa euroa hybridi ja täyssähköautojen latauspisteiden rakentamiseen poliisiasemille sekä valtakunnallisille poliisiyksiköille

viisi miljoonaa euroa hankkeen käynnistämiseksi ulkovartiolaivojen hankinnalla on merkittäviä kotimaisia työllisyysvaikutuksia lisätalousarvioehdotuksessa on huomioitu poliisille koronavirusepidemiassa aiheutuva miljoonan euron lisäys määrärahalla katetaan uudenmaan maakunnan sulkemisesta aiheutuneita ylityö ja matkakustannuksia sekä muita kustannuksia poliisille on myös kahdessa aikaisemmassa lisätalousarviossa myönnetty rahoitusta koronaepidemian aiheuttamiin kustannuksiin myös rajavartiolaitokselle esitetään lisärahaa sisärajavalvonnan aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin

kun kun kuunteli perussuomalaisten ja kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroja niin ne olivat varsinaista populismin kilpalaulantaa molemmat yrittävät ottaa toisistaan painiotteella voittoa kumpi vielä voimakkaammin yhtä aikaa vastustaa velanottoa ja samaan aikaan vaatii lisää toimia jos ajatellaan ajatellaan tilannetta jossa suomi on koronakriisissä niin tuntuu että sekä perussuomalaisilta että kokoomukselta on on unohtunut kokonaan se syy miksi tämä lisätalousarvio on tässä talossa se on sen vuoksi että yritetään pelastaa tätä yhteiskuntaa yrityksiä ihmisiä tässä kriisin kourissa nyt täällä ollaan hyvin huolestuneita lisämenoista mutta yhtäkään poistoa eivät perussuomalaiset eikä kokoomus esittänyt tähän lisätalousarvioon sen sijaan aikaisemmissa lisätalousarvioissa te olette esittäneet ei poistoja vaan lisäyksiä tähän asti te olette vaatineet enemmän rahaa ja nyt täällä yhtäkkiä vaaditte

arvoisa herra puhemies me olemme vasemmistoliitossa painottaneet koko tämän koronakriisin ajan että kriisistä kärsiviä ihmisiä pitää auttaa yrityksiä pitää auttaa jokaisella kriisillä on myös luokkanäkökulma useimmiten valmiiksi heikossa asemassa olevat ihmiset joutuvat kärsimään kriiseistä eniten tuoreen sosiaalibarometrin tiedot kertovat että ruoka avun tarve ja velkaongelmat ovat kasvaneet koronaepidemian aikana siksi on äärimmäisen tärkeää että tässä lisätalousarviossa osoitetaan toimeentulotukeen määräaikainen korotus samaan aikaan täällä on jo hyväksytty omavastuuosuuden nostaminen kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon työttömillä ja lisäksi

nämä ovat toimenpiteitä joilla pyritään huolehtimaan ihmisten toimeentulosta tämän kriisin keskellä näistäkö perussuomalaiset ja kokoomus haluaisivat leikata suurten kaupunkien joukkoliikennettä tuetaan sadattuhannet ihmiset joka päivä käyttävät työmatkoihin opiskelumatkoihin joukkoliikennettä jos tähän ei olisi laitettu määrärahoja olisivat lipun hinnat nousseet ja joukkoliikenne olisi heikentynyt haluavatko siis kokoomus ja perussuomalaiset heikentää tavallisten ihmisten työmatkoja ja joukkoliikennettä

virheitä ei pidä toistaa nyt panostetaan lapsiin ja nuoriin siihen että syksyllä voidaan korjata niitä ongelmia joita keväällä on syntynyt onko niin että entinen sivistyspuolue kokoomus vastustaa lapsista ja huolehtimista vastustavatko perussuomalaiset lapsista

arvoisa herra puhemies suomi taistelee nyt koronaa vastaan elvyttämällä tehtävät toimet ovat nopeavaikutteisia määräaikaisia ja kertaluonteisia esitys neljänneksi lisätalousarvioksi on todella poikkeuksellisen suuri lisätalousarvio pyrkii elvyttämään taloutta koko maassa sekä turvaamaan elinvoiman ja eheyden koko yhteiskunnassa hyvänä esimerkkinä nopeista elvytystoimista ovat lukuisat tie ja muut väylähankkeet ympäri suomen hankkeet käynnistyvät nopeasti ne työllistävät ihmisiä ja toimivat sytykkeinä alueiden elinvoimalle koronaiskusta huolimatta näistä rahoista on iloittu ympäri suomen myös etelä pohjanmaalla toinen merkittävä panostus tulevaisuuteen on juuri korkeakoulujen aloituspaikkojen voimakas lisäys sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa tästä panoksesta hyötyy nopeasti moni uusi opiskelija ympäri maan pidemmällä aikavälillä tämä on panostus suomalaisten tämä on sitä kirkassilmäistä politiikkaa jota tarvitsemme siis konkreettista sivistyspolitiikkaa koronarajoituksilla on ollut kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten oppimistuloksiin harrastusmahdollisuuksiin hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen tilanteen parantamiseksi myös tässä lisätalousarviossa on mukana miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketti tämä on hyvät edustajat huuto tulevaisuuden puolesta tämän paketin avulla myös pyritään välttämään aikaisempien lama aikojen virheet voimakkaasti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaukset jättivät liian moniin syvät

ennen muuta sote uudistus on saatava valmiiksi myös sosiaaliturvaa on uudistettava niin että se on nykyistä oikeudenmukaisempi ja kannustaa meitä kaikissa tilanteissa työntekoon me tarvitsemme ahkeruutta työn tekemisen tarmokkuutta mutta myös ihmisen kokoista päätöksentekoa jossa jokainen on mukana puhemies näistäkin ajoista me selviämme tarvitsemme koko suomen kokoista yhtenäisyyttä ja rintamamiesten ja naisten sinnikkyyttä

arvoisa puhemies olemme eläneet historiallisen kevään siitä selviäminen on vaatinut ennennäkemättömiä ja poikkeuksellisia toimia yhtenä esimerkkinä on tämä ennennäkemätön ja poikkeuksellinen lisätalousarvio kuten vanha sanonta kuuluu kolikolla on kaksi puolta niin tällä lisätalousarviollakin iloitsen siinä olevista monista tärkeistä lisäpanostuksista jotka kohdistuvat muun muassa lapsiin nuoriin ja perheisiin ja niiden hyvinvointiin panostukset ovat erityisen tärkeitä tässä ajassa jottei yhdenkään lapsen nuoren tai perheen hätä ja tuen tarve jäisi huomaamatta korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset ovat tervetulleita samoin kuin lisäpanostukset kuntatalouden pelastamiseen nämä ovat kaikki kannatettavia ja tarpeellisia tyytyväinen olen myös syyttäjälaitokselle osoitetusta äärimmäiseen tarpeeseen tulleesta lisäpanostuksesta tultuani valituksi tänne eduskuntaan olen yrittänyt kaikin tavoin pitää esillä ajatusta jossa huomioidaan koko rikosketju alusta loppuun on nyt selkeästi kiinnitetty huomiota ja kiitos hallitukselle siitä toivon mukaan koko rikosketju otetaan myös tulevaisuudessa huomioon mutta entäpä se kolikon toinen puoli tällä hetkellä velkaannumme hyvin rajusti ja luvut ovat hirvittäviä elämme tällä hetkellä vahvasti luottokorttia vinguttaen ja tulevien sukupolvien piikkiin lasku lankeaa maksettavaksi ennemmin tai mutta se miten lasku maksetaan on vielä auki arvoisa puhemies samalla kun koronakriisin taloudellisia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia torjutaan ja elvytetään ottamalla velkaa olisi hallituksen tullut esittää myös toimenpiteitä työllisyystoimia ja rakenteellisia uudistuksia joilla tuetaan työllisyyttä keinoja joilla me maksamme tämän kaiken kokoomus esitti omat työllisyystoimensa jo viime elokuussa hallituksen osalta työllisyystoimia joudutaan valitettavasti odottamaan vielä tänäkin päivänä niitä odotellessa todettiin valtiovarainministeriöstä jo viime lokakuussa siis kauan ennen koronaa nyt tämän poikkeuksellisen kevään myötä paine työllisyysasteen nostoon kasvaa entisestään keinot ovat olemassa nyt tarvitaan päätöksiä vastuunkantajien pitää vaikeinakin aikoina yrittää kääntää suunta kohti parempia aikoja ja sen eteen on tehtävä töitä arvoisa puhemies onnistuminen mitataan lopulta kyvyssä pitää huolta ihmisistä yhteiskunnasta ja taloudesta vastuullisella ja kestävällä tavalla niin että meillä on tulevaisuudessa jättää lapsillemme entistä parempi hyvinvointiyhteiskunta uskon ja toivon että tämä on meidän kaikkien tavoite täällä salissa sillä hyvinvointiyhteiskuntaa palveluineen ei ole olemassa ilman kestävää julkistaloutta

arvoisa puhemies käsittelemme suomen mittakaavassa jättimäistä lisätalousarviota esityksessä on merkittäviä tärkeitä kohtia jotka auttavat suomen elpymistä suomi toipuu kriisistä vain huolehtimalla kansalaisten terveydestä ja panostamalla yritysten toimintaedellytyksiin ja työllisyyteen kysymys on kuitenkin siitä edustaja arhinmäki että merkittäviä työllisyystoimia joudutaan kuitenkin edelleen odottamaan

yhdeksäntoista ensimmäisen vaiheen käynnistäminen etelä pohjanmaalla keskellä vahvaa yrityskäytävää mutta siinäkin keskeisenä elementtinä on vahva elinkeinopoliittinen elvytys josta hyötyy koko suomi tällaisia investointejahan tässä tarvitaan

eivät voi kuitenkaan olla se paikka jossa hallituspuolueet lykkäävät omia toiveiden tynnyreitään koronan varjolla veronmaksajien maksettavaksi siitähän on kysymys akuutin kriisin hoitaminen vaatii valtiolta roolia talouden kannattelussa yli pahan ajan kokoomus ymmärtää tämän hyvin me ymmärrämme tämän hyvin kokoomus on kuitenkin kiinnittänyt jo kauan huomiota riskiin että olemme lähdössä matkalle jolle hallitus ei ole tilannut paluulippua miksi hallitus on on luopunut julkisen talouden kestävyyden tavoittelusta nyt ei tarvita enää arvoisa puhemies lupauksia julistuksia ja tavoitteita vaan toimenpiteitä
arvoisa puhemies olen itse yhdeksänkymmentä luvun laman nuori muistan tyhjät liikehuoneistot kotikaupungin kauppakaduilla kesätyöpaikkojen puutteen sekä työttömyyden jäljet kodeissa ja ihmisissä muistan pahoinvoinnin ja epätoivon meidän on tehtävä nyt tietoinen päätös tietoinen päätös siitä että säästämme suomalaiset lapset yhdeksänkymmentä luvun laman lasten kohtalolta meitä koettelevat olosuhteet ovat nyt erilaiset kuin yhdeksänkymmentä luvun lamassa lamassa mutta näemme jo että koronakriisi jakaa suomalaisia niihin jotka selviävät vähällä ja niihin jotka menettävät paljon terveyden talouden työpaikan jopa läheisen ihmisen meidän on huolehdittava siitä että yhteiskunnan eriarvoistuminen pysäytetään jos emme tee sitä nyt ikävät seuraukset tulevat näkymään yhteiskunnassamme pahimmillaan hyvin pitkään arvoisa puhemies koronavirus romahdutti nopeasti koko maailmassa terveytemme ja taloutemme sen vuoksi myös suomen velanotto nyt kasvaa mutta kuten jo useammat ovat todenneet oppositiosta ja hallituksesta meillä ei ole muita vaihtoehtoja mikäli haluamme nostaa maamme jaloilleen ensin on selvittävä akuutista kriisistä ja sen jälkeen tarvitaan elvytystä ja juuri niin me nyt teemme tällä lisätalousarvioesityksellä me teemme panostuksia kuntiin kuntien tilanne on ratkaiseva kunnat tuottavat palvelut jotka ovat ihmisiä lähellä ja siksi kiitos kuntaministerille täällä on iso panos kuntien taloudelliseen tilanteeseen varmasti joudumme joudumme jatkossa myös katsomaan mihin se riittää ja miten kunnat sitten jatkossa selviävät on panostus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja myöskin ikäihmisten palvelujen varmistamiseen suunnataan rahoitus mutta arvoisa puhemies haluan omalta osaltani kiittää hallitusta etenkin siitä että kriisin keskellä on löytynyt tahtotilaa luoda suomeen konkreettisesti työtä ja elinvoimaa niin kuin oppositio nyt pyytää muun muassa mittavilla infra ja tiehankkeilla sekä teollisuutta tukemalla

kahdenkymmenen miljoonan euron lisäys laivanrakennuksen innovaatiotukeen on merkittävä lisäksi kolmen nykyisen ulkovartiolaivan korvaamiseksi ehdotettu suunnitteluun lisättävä määräraha on tärkeä lisäksi lisäksi liikenneinvestointeja tehdään ympäri maan muun muassa valtatie kahdeksan yhteyteen eurajoelle saamme kahdenkymmenenseitsemän miljoonan euron panostuksen ja muun muassa tällä mahdollistamme sen että ympärille voi rakentua myöskin lisää kaupan aluetta

arvoisa puhemies koronaviruspandemian seurauksena tarvitsemme järeitä elvytystoimia hallitus on tunnistanut isojen toimien tarpeellisuuden ja siksi lisätalousarviot ovat mittaluokaltaan historiallisen suuria pandemian taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten kokonaisuus ei ole vielä selvillä mutta nyt on toimittava aikaa odotteluun ei ole päätöksiä on tehtävä aina tilanteessa jossa kaikki tosiasiat eivät ole selvillä mutta päätöksiä on kuitenkin tehtävä arvoisa puhemies kiitos pääministeri juha sipilän hallituksen onnistuneen talouspolitiikan suomella on nyt monia taloutensa heikosti hoitaneita maita enemmän liikkumavaraa rahoitusmarkkinoilla ja mahdollisuus velkaantua koronaviruspandemiasta aiheutuvan yllättävän kriisin koittaessa kuntien ja sairaanhoitopiirien saama yhden pilkku neljän miljardin euron tukipaketti ja yritysten kolmensadan miljoonan euron suora kustannustuki tulevat todella tarpeeseen jo tätä ennen yritysten ahdingon helpottamiseen on kohdistettu toistakymmentä vaikuttavaa toimenpidettä suuri panostus koulutukseen näkyy korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksenä joka vahvistaa tulevaisuuden osaamista tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan lisätään rahoitusta merkittävästi kaikkein keskeisintä on jopa miljardien eurojen arvoisten investointien syntyä valtion vivun avulla metsäteollisuus maatilatalouden kehittämisrahasto asuntotuotanto energia ja laivarakennus ovat esimerkkejä tärkeistä kohteista omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitys on varmaan viimeistään tänä keväänä tullut selväksi kaikille makeran lisäpääomittaminen seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla on toimi jolla turvataan maatilojen investointeja ja samalla elintarvikeomavaraisuutta ja huoltovarmuutta myös tiestöön panostetaan sillä uutta asfalttia vedetään yli viisituhatta kilometriä ainakin bitumi on nyt halpaa eri puolille laajaa maatamme tulee myös uusia tie ja ratahankkeita runsaasti ja niillä on merkittävää kokonaisvaikutusta ja myös merkittäviä alueellisia vaikutuksia
arvoisa herra puhemies haluan ensiksi kiittää hallitusta siitä että koronaepidemiaa on hoidettu erittäin hyvin edustaja arhinmäki ja muut jotka vaativat kokoomukselta leikkauksia meidän kritiikkimme ydin tätä valtavaa viidentuhannenviidensadan miljoonan euron lisäbudjettia kohtaan on se että samalla hallitus ei tehnyt ensimmäistäkään siis ei ensimmäistäkään päätöstä jolla tuettaisiin työllisyyden parantumista työllisyysasteen nostamista tai jolla tuettaisiin kestävää kasvua pitkällä aikavälillä tuettaisiin sitä että julkinen talous saataisiin pitkällä aikavälillä parempaan tasapainoon ensimmäistäkään tällaista päätöstä hallitus ei tehnyt jo ennen tätä koronaepidemiaa hallitus tuli tunnetuksi siitä että se laittoi miljoonia satoja miljoonia hyviin uudistuksiin mutta tämä tulopuoli ne työllisyyttä lisäävät uudistukset loisti poissaolollaan nyt ollaan tilanteessa jossa hallitus laittaa miljardeja siis ei miljoonia vaan miljardeja hyviin uudistuksiin hyviin asioihin ja niitä me täällä kilpaa kehumme totta kai ne ovat hyviä pääosin me voisimme panna vaikka kymmenen viisitoista miljardia hyvin laajan konsensuksen vallitessa erilaisiin hyviin uudistuksiin mutta ongelma toisin kuin teille edustaja arhinmäki jolle se ei ole ongelma useille meille muille on se että ne pitäisi rahoittaa sellaisin keinoin jotka tukevat työllisyyttä tukevat kestävää kasvua ja jotka vakauttavat tämän velan jollekin järkevälle tasolle nyt hallitukselle tuli joulu etukäteen saatiin jakaa rahaa hyviin tarkoituksiin sinne tänne miljardeja kyllä ne pandatkin varmasti vähän elvytystä tarvitsevat näyttivät aika väsyneiltä telkkarissa varsinkin se urospuolinen

on valmis tukemaan hallitusta sitä itseäänkin vastaan minä sanon että kokoomus on valmis tukemaan valtiovarainministeri vanhasta hallitusta itseäänkin vastaan jotta ministeri vanhanen pääsisi käytännössä tekemään niitä uudistuksia niitä kestävää kasvua työllisyyttä ja velan vakauttamista tukevia uudistuksia joista hän on itse asiassa kaksi päivää julkisuudessa nyt puhunut

yhden väärinkäsityksen korjatakseni ja se liittyy sekä villa lanteen että pandoihin tässä lisätalousarviossa on myös normaali kevään lisäbudjetti mukana valtiolla on ja tehtäviä joita pitää hoitaa koronasta riippumatta kaikkea emme suinkaan yritä selittää että villa lante tai pandat olisivat elvytyspaketin osa mutta nämäkin pitää hoitaa eli karsitaan nyt kuitenkin tällainen osa tästä keskustelusta pois tässä budjetissa on tavaton määrä kvanttitietokoneista akkuklusterista ja tk panoksista alkaen sellaista joka tulee työllisyyttä lisäämään muihin työllisyysuudistuksiin tulemme palaamaan ne eivät ole valmiita meillä ei ole niitä esittää vielä eduskunnalle niihin palataan

puhemies hallituksen neljäs lisätalousarvio täydentää jo aikaisemmin tänä vuonna tehtyjä toimia koronakriisin aiheuttamiin akuutteihin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin on perusteltua että siirtymää kohti vahvaa elvyttävää linjaa jatketaan sillä sen merkitys taloutemme toipumisen kannalta on aivan kriittinen kuten kokoomuksessakin varsin hyvin tiedetään nyt ei ole leikkauspolitiikan aika elvytyksen lisäksi iso osa lisätalousarvioesityksestä kohdentuu edelleen kriisin akuutin vaiheen hoitamiseen tarvittavia rakenteellisia uudistuksia tehdään kyllä mutta venkoilun sijasta oppositiolta toivoisi nyt hieman kärsivällisyyttä on aivan pakko kysyä eivätkö kokoomuslaiset todellakaan näe toimilla olevan minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia mutta kiinnitän huomiota kahteen asiaan kokonaisuudessaan puolentoista miljardin kuntapaketti on välttämätön sen jakoperusteet ovat hyvät ja sillä turvataan hyvinvoinnin kannalta kriittisiä palveluja kriisi on romauttanut kuntien verotulopohjan ja edelleen harvalla kunnalla on käytössään minkäänlaisia taloudellisia puskureita jo ennen

erittäin heikon taloudellisen tilanteen johdosta rajoittamistoimien kielteiset vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapset ja nuoret ovat joutuneet elämään tilanteessa joka on lisännyt turvattomuutta ja eriarvoisuutta kohtuuttomasti vastaavasti ikääntyneet ovat kärsineet palvelujen ja hoivan heikkenemisestä siksi lasten ja nuorten kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron hyvinvointipaketti sekä vanhuspalveluihin kohdennettava kuudenkymmenen miljoonan euron tuki ovat tärkeä osa sosiaalisen kriisin estämisen tulisi nyt olla meidän kaikkien yhteinen tavoite jos kokoomus ja perussuomalaiset kritisoivat näitä toimia ideologisina he voisivat samalla avata kansalaisille ne keinot joilla he tämän ongelman ratkaisevat jos nämä eivät ole hyväksyttäviä arvoisa puhemies etenkin ne lapset joilla on on ollut koulunkäynnissä haasteita ennen koronaa ja toisaalta ne joiden perheissä ei ole ollut saatavissa riittävää tukea omaehtoiselle oppimiselle ovat jääneet oppimistulosten osalta jälkeen nyt ehdotetut toimet vastaavat tähän hätään jotta lasten ja nuorten yhdenvertainen oikeus koulutukseen ja oppimiseen ei vaarannu pysyvästi talouden elpymisen ohella on varmistettava ettei yhdeksänkymmentä luvun kaltaisia virheitä toisteta ajamalla alas niitä palveluja jotka ennalta ehkäisevät ongelmien kriisiytymistä kestämättömään tilaan jolloin ne myös syövät meiltä tulevan kasvun edellytyksiä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä ja rahaa on nyt luvassa lapsille nuorille vanhuksille ja yrityksille nostan esille muutamia tiettyjä epäkohtia tai mistä haluaisin enemmän kuulla että mitä tämä tarkoittaa kuusikymmentä miljoonaa luvataan ikäihmisten kuntien valtionosuuksiin hyvä juttu sinänsä mutta siinä on yksi mutta siellä ei ole minkäänlaista valvontaa että tämä raha nyt varmasti käytetään siihen tarkoitukseen elikkä täällä hienosti luvataan johonkin asiaan rahaa mutta se ei välttämättä kunnissa mene siihen mihinkä se on tarkoitettu kaikki varmaan muistavat omaishoidon asiat muutamia vuosia sitten luvattiin rahaa mutta osa kunnista käytti sen muuhun tarvitaan sitä ja ohjeistusta se on aika merkittävä no entäs sitten tämä kolmesataa miljoonaa ilmastorahastoon mitä sillä oikeasti saadaan mitä me saamme sillä tuntuu että sitä asiaa pitäisi vähän kuitenkin järkeistää yltiökunnianhimoinen siis tosiaan yltiökunnianhimoinen ilmastojohtajuus tulee todella kalliiksi jo on kallista johtajuutta voidaan sanoa eikä ole järkevää toimia liian kunnianhimoisesti ei

ja ainakaan kun jotkut muut valtiot eivät tee osaansa

voi miettiä onko kaikilla varaa hankkia sähköautoja julkinen liikenne ei tule koskaan ei koskaan tule korvaamaan täysin yksityisautoilua teollisuuden on tärkeää pysyä täällä meillä suomessa täällä meillä suomessa piikki on auki totta kai meidän pitäisi nyt huolehtia että nämä piikit eivät pistä meidän suomen nilkkaan perussuomalaiset ovat äärettömän huolissaan siitä että nyt ollaan aika paljon rahoittamassa kohta euta käy niin että saatetaan ottaa velkaa että antaa lahjarahaa ja mikä kummastuttaa eu maissa jopa kahdeksansataa miljardia kierretään veroja vuosittain jopa kahdeksansataa miljardia se on muuten aika iso iso summa jotenkin tuntuu että nyt lääkitään tätä hommaa väärin pitäisi oikeasti lääkitä sitä kohtaa mikä mikä on siellä väärin ei lahjarahalla itä suomesta tulevana nostaisin esille vielä kysymyksen ministereille että varastokirjastoon on tulossa rahaa merkittävästi rahaa varastokirjasto on semmoinen missä kuopiossa varastoidaan ja säilytetään kirjoja ja niitä myös lainataan tarvittaessa mitä sillä rahalla on tarkoitus tehdä itä suomessa arvostetaan tosi paljon sitä paikallista koulutusosaamista ja myös sitä varastokirjastoa

on mahdollista että julkinen velka itsessään varsinkaan näissä oloissa ei ole suurin syy olla nyt kauhuissaan suurempi ongelma niin poikkeuksellisen suuressa neljännessä lisätalousarviossa kuin yleisestikin hallituksen budjettipolitiikassa on siinä että se ei tarkastele mitenkään kroonisia menokohteita eikä perustu sille että rakenteellisia uudistuksia tällä kaudella tehtäisiin sen sijaan tässä lisätalousarviossa näkyy hyvin tyypillisesti sellaisen koalitiohallituksen kädenjälki jossa puolueiden kannatusluvut menevät eri suuntiin jokaisella on tarve vetää kotiinpäin omilla symbolihankkeillaan ja juuri sille puolueelle leimallisin tavoittein

ovat yleensä investointeja joilla on alku ja loppu sellaisiakin totta kai tässä hallituksen listassa on kuten vaikka monet yritystuet ja tie ja rataverkkoon kohdistuvat parannukset ja hankkeet paljon vaikeammin elvytysmääritelmään sopivat sitten vaikkapa monet sosiaalipolitiikan toimet aiotteko siis luopua esimerkiksi toimeentulotuen korotuksesta määräajan jälkeen vihreiden tärkeät luonnonsuojeluhankkeet ja valtavan ylimitoitetut panostukset tiettyjen kaupunkien julkiseen liikenteeseen tai vaikkapa demareiden mieluisa helsingin museohanke eivät ole koronatoimia eivätkä ne ole oikein elvytystoimiakaan vaan puhdasta puoluepolitiikkaa ja omien äänestäjien taloudellisesti kestämätöntä mielistelyä elinkeinoelämän ja kotitalouksien tukemisen ohella budjetissa on siis merkittävä määrä kaikkea muuta koalitiohallituksen moneen suuntaan vetäviä intressejä tällaisen kaikenlaisen kivan ja mukavankin tietysti voisi ehkä kustantaa jos hallituksella olisi joku vankka perusta jolla se näitä aikoo kustantaa esimerkiksi ajatuksia työllisyyden lisäämisestä tai kroonisten menokohteiden tukkimisesta sen sijaan meille tuodaan esityksiä kuntakokeiluista jotka ovat yksinkertaisesti julkisen sektorin paisuttamista jolla ei tule olemaan minkäänlaisia vaikutuksia työllisyyteen ja kaikenlaista muuta sitten tästä kuntapaketista totta kai on oleellista korvata kunnille niiden menetyksiä ja nimenomaan puuttua siihen mitä koronaepidemia on aiheuttanut mutta samaan aikaan te lisäätte kunnille tehtäviä ja velvollisuuksia olenpa sellaisenkin kuullut että täällä sanotaan että no mutta valtio korvaa kyllä kunnille kaikki onko teillä joku erillinen lähde näille menoille vai vai mistä nämä rahat tulevat kun meillä on täällä vain yhdenlaiset veronmaksajat ja yritykset jotka kustantavat niin ne hankkeet siellä valtion tasolla kuin kunnissakin

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että hallitus on jo tätä ennen tarttunut kriisinhoitoon huolehtimalla kriisinhoidon välttämättömistä välttämättömistä voimavaroista ehkäissyt konkurssiaaltoja sekä huolehtinut yrittäjien toimeentulosta ja ihmisten toimeentulosta erityisen myönteistä on se että tässä neljännessä lisätalousarviossa vahvasti huolehditaan myös ihmisten hyvinvoinnista panostetaan lapsiin ja nuoriin panostetaan ikäihmisten hyvinvointiin mielestäni nämä eivät ole turhia vaan ne ovat erittäin tarpeellisia tässä halutaan ehkäistä edellisten lamojen virheet jolloin ihmiset jätettiin yksin ja toimettomaksi ja siitä maksettiin kalliit kalliit lunnaat nyt toimitaan tässä ajassa ja turvataan ihmisten toimeentuloa ja ihmisten hyvinvointia se on erittäin mutta puhemies olen hieman hämmentynyt tästä keskustelusta mitä täällä on käyty muun muassa kokoomuksen toimesta te täällä nyt selittelette että kyllähän te sinänsä hyväksytte liikenteen ja kyllä te sinänsä hyväksytte koulutusta ja ja sinänsä hyväksytte näitä mutta petteri orpo minä täällä katselin twitteriä ja silloin kun tämä neljäs lisätalousarvio tuli niin te olette sanonut että te ette hyväksy tätä vastuutonta rahalinkoa tätä vastuutonta rahalinkoa emme voi hyväksyä vaan suuntaa on muutettava samaan aikaan kokoomus esittää ja on esittänyt kaikkien lisäbudjettien yhteydessä ette te varmasti tuore valtionvarainministeri ehkä usko tätä satoja miljoonia satoja miljoonia ja vielä kerran satoja miljoonia lisämenoja mutta silti teidän mielestänne hallituksen esittämät menot ihmisten hyvinvointiin ovat vastuuton rahalinko mitä petteri orpo ei voi hyväksyä ja tässä on valtava ristiriita puhemies meillä on vastuu meidän puheistamme ja siksi olisi hyvin tärkeää että myös kokoomus sitten kertoisi oman vaihtoehtoisen mallinsa samaan aikaan siellä ollaan kritisoimassa velanottoa vaikka itse esitetään lisämenoja ja samaan aikaan ei kuitenkaan hyväksytä hallituksen esittämiä menoja eikö pitäisi panostaa kouluihin eikö pitäisi panostaa lasten harrastusmahdollisuuksiin eikö pitäisi rakentaa ihmisille kohtuuhintaisia koteja tai tukea lähiöitä mitä näistä te te ette kokoomus hyväksy kertokaa ihmisille

arvoisa puhemies kuten tässä on käynyt selväksi hallitus on saanut valmiiksi neljännen lisätalousarvion jolla elvytetään taloutta ja korjataan koronan vaurioita yhteensä viidellä ja puolella miljardilla eurolla samalla saatiin viimein maaliin neuvottelut kuuden suurimman kaupungin ja valtion välisistä maankäyttöä asumista ja ja liikennettä koskevista mal sopimuksista lisätalousarvion ja mal sopimusten yhteenlasketut satsaukset vähäpäästöiseen liikenteeseen joukkoliikenteeseen raiteisiin ja pyöräilyyn ovat lähes miljardi euroa erityisen iloinen olen siitä että espoon kaupunkirata leppävaarasta kauklahteen etenee vihdoin sillä on suuri merkitys pääkaupunkiseudun elinvoimalle ja ihmisten mahdollisuuksille käyttää joukkoliikennettä arvoisa puhemies otamme velkaa kriisitoimiin ja elvytykseen koska haluamme pelastaa työpaikat luoda kestävää kasvua ja turvata ihmisten hyvinvointia tärkeä osa lisätalousarviota on yhteensä noin yhden pilkku neljän miljardin euron tukipaketti kunnille ja sairaanhoitopiireille kunnat olivat ahdingossa jo ennen koronakriisiä kriisi on pahentanut erityisesti niiden kuntien ja kaupunkien tilannetta jotka rahoittavat toimintansa pääosin kunnallisverojen tuotoilla kuntien ja sairaanhoitopiirien tukipakettia saatiin kasvatettua ennakoidusta mutta summa ei edelleenkään vastaa koronan aiheuttamia menetyksiä ja onkin tärkeää että koronakriisin vaikutuksia seurataan ja syksyn aikana valmistellaan tarvittaessa seuraavat tukitoimet kunnille ja sairaanhoitopiireille

miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvointiin tämä hallitus todellakin haluaa varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kouluttautua siksi lisäämme rahaa varhaiskasvatukseen perusopetukseen oppilashuoltoon ja oppilaanohjaukseen lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja jotta yhä useampi nuori pääsee juuri itselle sopivalle alalle ja jotta voimme turvata osaavan työvoiman riittävyyden niille aloille joilla siitä on pulaa

näistä tärkeistä palveluista asukkaille pääosin vastaavat arvoisa puhemies tämä hallitus todellakin ajattelee tulevia sukupolvia historiallisen suuret panostukset kestävään liikkumiseen ja fossiilisista irtautumiseen tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa satsaukset lasten ja nuorten hyvinvointiin tasoittavat kriisin vaikutuksia ja turvaavat kaikkien mahdollisuuksia hyvään elämään

arvoisa puhemies ensinnäkin jos arhinmäen ääneltä saan puhua että minusta tämänkokoisissa asioissa olisi hyvä käydä debattia koska puhutaan asioista jotka voivat vaikuttaa vuosia tai vuosikymmeniä eteenpäin suomalaisten hyvinvointiin on aivan oikein että olette lainanneet minun mielestäni tämä on vastuuton velkalinko olisi ehkä pitänyt käyttää sanaa katapultti koska sen toimintalogiikka perustuu siihen että jos ei ole vastapainoa niin se linkoaa jonkun silloin taivaan tuuliin ja tässä ei ole vastapainoa tästä puuttuvat kaikki tulot kaikki käsitys siitä millä tämä velka maksetaan ja silloin se tarkoittaa tarkoittaa sitä että lopputulema on se että velkaantuminen jatkuu ja lähtee liikkeelle

samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvytystoimista määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan vahvistavan politiikan tavoitteet ja että nämä tehdään tällä vaalikaudella ja toteutetaan teillä ei ole näistä ainuttakaan ja siksi meillä on täysi oikeus sanoa teille että tämä on vastuuton koska se ei noudata tätä teidän neuvonantajanne neuvoa

otan esimerkin me emme vielä tiedä missä olemme syksyllä jos nyt ammutaan kaikki laukaukset siitä katapultista taivaalle millä me sitten pelaamme otetaanko taas ei tunnu olevan mitään väliä miksi viisi ja puoli miksei saman tien viisitoista joku tolkku täytyy olla tekemisessä ja joku vastuu kokonaisvastuu ja missä ovat työllisyystoimet me olemme esittäneet jo viime vuonna kuuttakymmentätuhatta hallitus on siirtänyt kerta toisensa jälkeen kaikki nämä vaikeat päätökset eteenpäin suomi tarvitsee niitä nyt suomalaisten tulevaisuuden palvelut tarvitsevat niitä nyt te puhutte täällä tulevista sukupolvista kyllä

vihriälän vihriälän raportissa todettiin ne vaiheet ensin hoidetaan kriisi pelastetaan potilas henkiin elvytetään jotta sydän käynnistyy ja sitten sen jälkeen vakautetaan eli saadaan stabiiliksi tila ja tämän kautta me olemme hallituksessa edenneet ensimmäinen teko oli että muutaman päivän kuluessa hallituksen puolelta esitettiin toimenpidetoiveita työmarkkinajärjestöille ja he tekivät esityksen tämän paketin joka täälläkin lainsäädäntönä on läpikäyty eli että lomautuksia helpotetaan ja yt prosesseja lyhennetään vastapainoksi työttömyysturvaa sitten vahvistettiin työntekijöille tämä oli iso toimi jolla on myös iso merkitys yrityksille suomalainen järjestelmä on näyttänyt sen että että meillä tällä hetkellä nämä työttömyysluvut ovat lomautuksia ne eivät ole vielä irtisanomisiksi päätyneet mutta me emme tiedä vielä mitä syksyllä tapahtuu ja siihenkin pitää pystyä varautumaan nyt on tärkeää myös huolehtia siitä että ihmiset selviytyvät että heillä on pitkospuut eteenpäin siksi satsaamme nuoriin nuorten osaamiseen koulutukseen ja myös työllistymismahdollisuuksiin

työllisyystoimia etsitään ja meidän työryhmämme työskentelevät ja me tulemme tekemään esityksiä budjettiriiheen nämä tavoitteet jotka on asetettu eivät ole kadonneet minnekään eihän tämä kestävyysvaje ole tästä kadonnut sen eteen tullaan edelleenkin tekemään töitä mutta koronakriisi asetti nyt erilaisen marssijärjestyksen mitä kuvittelette että meidän virkamiehet ovat tässä tehneet näiden parin kuukauden aikana hoitaneet tätä valtavaa koronakriisiä joka on saatu aisoihin ja kiitos siitä että oppositioltakin on saatu

arvoisa puhemies näkemyserot ja erilaisten vaihtoehtojen esittäminen kuuluvat demokratiaan ja kuuluvat politiikkaan mutta silti jotenkin toivoisin että emme yhdessä unohda kuinka poikkeuksellinen siis täysin poikkeuksellinen kevät meillä on takanamme ja kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa

että jos täällä salissa sanotaan että hallitukselle tuli joulu etukäteen niin voin vakuuttaa että tämä ei vastaa ilmapiiriä ja tunnelmaa hallituksen sisällä vaan kyllä tässä on aidosti erittäin suuri huoli niin tämän maan suomen kuin suomalaisten pärjäämisestä ja sen pohjalta myöskin näitä ratkaisuja on tehty tässä kyseisessä lisätalousarviossa jolla huolehditaan sekä työllisyydestä ja kasvusta että tämän sosiaalisen kriisin torjumisesta

käynnistettyä nopeita koulutuksia joilla me vastaamme alueelliseen osaajapulaan ongelmaan josta kaikki yrittäjät ja yritykset myöskin olivat yhteydessä hallitukseen läpi viime syksyn ongelmaan josta keskusteltiin koko ajan ennen kuin tämä akuutti koronakriisi iski ja samanaikaisesti viedään eteenpäin korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset ja muun muassa tämä oppivelvollisuuden laajentaminen joka sekin on tärkeä rakenteellinen uudistus myös työllisyyden parantamisen näkökulmasta

arvoisa puhemies täytyy sanoa alkuun että kokoomuksella jatkuu sama laulu ja on jatkunut jo vuoden eikä mitään aitoja vaihtoehtoja ole kertaakaan kuulunut arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen että meillä on käsissämme nyt jo hallituksen neljäs lisätalousarvioesitys nämä ajat ovat olleet hyvin poikkeuksellisia joten on hienoa että niihin nyt myös puututaan tilanteen vaatimilla laajoilla toimilla tähän kokonaisuuteen sisältyy monia tärkeitä tukia mutta keskityn lähinnä kuntatalouden tukemiseen erityisesti tahdonkin kiittää hallitusta kuntien kattavasta huomioimisesta

ja sairaanhoitopiirien tukemiseen korona on osunut kuntien talouteen kovaa menoerät ovat erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon saralla kasvaneet mutta samalla tulopohja vero myynti ja maksutulojen vähenemisen myötä heikentynyt yhtälö on kestämätön eikä johdu yhdenkään kunnan omista poliittisista ratkaisuista me emme kukaan voineet ennakoida tällaista tilannetta kuten pääministeri marin on aiemmin todennut ovat valtion hartiat leveimmät siksi meidän on nyt tuettava kuntia ja helpotettava näitä kuntien poikkeustilasta johtuvia taloudellisia haasteita kunnat vastaavat monista kansalaisille kaikkein tärkeimmistä palveluista tämän lisätalousarvion lisäyksien avulla voimme osaltamme turvata näiden peruspalveluiden järjestämisen esimerkiksi vasemmistoliitolle tärkeä lasten nuorten ja perheiden tukemiseen liittyvien valtionosuuksien korottaminen on konkreettinen tapa pitää huolta ettei yksikään lapsi nuori tai perhe jää ilman tukea näinä vaikeina aikoina myös ikäihmiset ja omaishoitajat on muistettu ja heidän palveluihin on kohdennettu kohdennettu yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa lisää näiden ja useiden muiden erinomaisesti kohdennettujen tukitoimien lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotoista esitetään korotettavaksi kymmenellä prosentilla tämän vuoden ajaksi tämä tarkoittaa jopa viisisataa miljoonaa euroa lisää tuloa kunnille arvoisa puhemies on aivan ensiarvoisen tärkeää pitää kuntien pyörät pyörimässä myös poikkeusaikoina tämä yli miljardin euron tukipaketti on kaivattu ja osuva apu tämän kriisin keskelle

lisäksi on huojentavaa kuulla että tämä hallitus aidosti kuuntelee ja seuraa poikkeustilanteen ja kuntatalouden kehitystä ja on tarvittaessa valmis esittämään tulevaisuudessa myös täydentäviä tukitoimia tahdonkin lopuksi kiittää hallitusta joka on jälleen kerran osoittanut ymmärrystä siitä ettei yhdeksänkymmentä luvun laman virheitä voi toistaa ymmärrystä siitä millä tavoilla tämä kriisi käytännössä vaikuttaa tavallisen suomalaisen elämään ja ymmärrystä siitä miltä näyttää tulevaisuuteen katsova ja vastuullinen talouspolitiikka

arvoisa puhemies käsittelemme tänään poikkeuksellista hallituksen lisätalousarviota viiden pilkku viiden miljardin kokonaissummalla se on suomen taloushistorian suurin lisätalousarvion myötä hallitus tekee myös kyseenalaista velkaantumisen historiaa summa on jo kahdeksantoista pilkku kahdeksan miljardia ja menee varmasti päälle kahdenkymmenen miljardin tänä vuonna jokaista työssäkäyvää suomalaista kohden on otettu tänä vuonna lisävelkaa edellisen päälle noin seitsemäntuhattaviisisataa euroa jokainen voi kohdallaan miettiä kuinka pitkään tuollaisen velan maksamiseen menisi aikaa arvoisa puhemies velkaantuminen ei itsessään ole ongelma erityisesti tässä poikkeuksellisessa ajassa yritysten urheiluseurojen järjestöjen kuntien ja niin on mentävä koronakuopan yli ja ihmisten on päästävä jatkamaan mahdollisimman nopeasti normaalia elämää siitä johtuen asiantuntijat kuten myös kokoomus ovat olleet kannattamassa järkevää elvyttämistä ja samaan aikaan rakenneuudistuksia joiden avulla kerrytetään myös tuloja velkaantumisen taittamiseen sen sijaan tämän hallituksen suurin ongelma on se että menolisäysten rinnalle te ette esitä yhtään konkreettista tointa jolla tämä velkaantuminen saadaan hallintaan kyse on niistä kauan kaivatuista työllisyystoimista niitä on nyt odotettu tässä salissa jo vuoden verran ja niiden parissa on työskennellyt peräti seitsemän kolmikantaista työryhmää siis seitsemän kolmikantaista työryhmää valmista ei valitettavasti ole tullut tämä on myös keskeinen ero hallituksen ja kokoomuksen linjan välillä kyllä kokoomus on samalla tavalla kuin hallitus esittänyt velan ottamista moniin kohteisiin taloudellisten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten vaikutusten pienentämiseksi kyllä olemme kannattaneet esimerkiksi uusien liikenne ja infrahankkeiden aloittamista tehokkaina elvytyskeinoina mutta arvoisa puhemies näiden vastapainoksi olemme esittäneet myös toimia joilla julkisen talouden vakautta parannetaan pidemmällä tähtäimellä paikallisen sopimisen lisääminen työttömyysputkesta luopuminen työttömyysturvan porrastaminen ja niin edelleen yhteisvaikutus meidän vaihtoehtobudjetissamme oli kuusikymmentätuhatta uutta työllistä hallitus on luvannut pohtia näitä asioita mahdollisesti vasta tulevassa budjettiriihessä arvoisa puhemies jo nyt tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta kansalaisesta on sitä mieltä että talouden kriisiytymisen torjuminen on yhtä tärkeää kuin koronaviruksen leviämisen estäminen valtiovarainministeri vanhanen te olette jo puhunut julkisuudessa sopeuttamisesta ja heti perään pääministeri marin torppasi nämä puheet ihmiset ansaitsevat kuulla hyvät selitykset miksi taloutta hoidetaan näin sekavasti ja mikä on hallituksen linja tänään

rouva puhemies ensinnäkin uudelle valtiovarainministerille terveyttä ja voimia erittäin vaativaan tehtävään ymmärrän että tässä tilanteessa tehtävä on todella vaikea ja sitä ei varmasti helpota se että että erilaisia näkemyksiä varmasti hallituksen sisällä on poikkeuksellisen paljon tästä taloustilanteesta mutta toivotaan että vihriälän suositukset otetaan otetaan huomioon ja ja samalla kun päätetään elvyttämistoimista otetaan nämä työllistämisasiat huomioon niin kuin hänen raportissaan sivulla yhdeksäänkymmeneenviiteen sanotaan tästä taloudellisesta tilanteesta monessa yhteydessä itselleni on sanottu että että velka on halpaa korot ovat jopa negatiivisia ja sehän pitää paikkansa mutta se ei tietenkään ole lupaus siitä että näin olisi myös loputtomiin tulevaisuudessa talousarviokirjasta tarkastin juuri että valtionvelan korko talousarviossa tälle vuodelle on

miljoonaa euroa se mitä on varattu tälle vuodelle velanhoitokuluihin samoin siellä sanotaan että euroalueella yleisen korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä lisäisi korkokustannuksia suomelle kolmesataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ja nämä luvut ovat tietysti nyt nousussa kun velkaa kasvatetaan eli haaste on kova siitä olen samaa mieltä ja annan hallitukselle kiitosta että suuressa kuvassa on tehty oikeita asioita tilanne on pääsääntöisesti hallinnassa ja ja tietysti kun kiireellä tehdään asioita niin kaikkia yksityiskohtia ei kerralla voida ottaa huomioon siitä on hyvä esimerkki liikunnan puolelta täällä muuten luvataan liikuntapaikkarakentamiseen liikunnalle kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa oikein hyvä saadaan kansalaisia liikkeelle ja rakentamiseen vauhtia se kyllä jonkin verran myös työllistää sitä ei käy kiistäminen mutta aina ei tarvitse työntää lisää rahaa ja ja yksi esimerkki siitä on todellakin tämä katsomoasia jossa liikuntaseurat urheiluseurat ovat todellisessa pulassa koska he työllistävät ja heidän on todella tiukka nyt pääministeri marin sanoi viime viikolla että tällä viikolla tulee päätös uusista linjauksista ja arhinmäki tänään minulle myös vakuutti että näin tulee tapahtumaan siinä suhteessa olen kiitollinen että urheilu ja sportti yhdistää meitä myös täällä eduskunnassa hallitus oppositio rajat ylittäen sukupuolirajat ylittäen ikärajat ylittäen tässä suhteessa oikein hyvä jäämme odottamaan huomista ulostuloa jonka sitten toivottavasti ministeri hanna kosonen saa kertoa siinähän oli muutamia koukeroita matkassa jossa toinenkin ministeri tuli vähän asiaa asiaa käsittelemään mutta nyt luotan hannaan että hän ministerinä saa tämän asian esitellä ja kertoa suomalaiselle urheiluväelle positiivisia uutisia kiitos

arvoisa rouva puhemies kuluvan vuoden neljäs lisätalousarvio pyrkii ratkaisemaan käynnissä olevaa kolmoiskriisiä koronakriisi taloustaantuma sekä ilmasto ja ympäristökriisi suomi taltutti koronan ensimmäisen aallon kovilla toimilla yhdessä nyt on kriisin jälkitoimien vuoro ja nostamme suomen jaloilleen yhdessä koska elvytykseen käytetyn euron voi käyttää vain kerran ne eurot on käytettävä harkiten ja viisaasti vihreä elvytys aloitetaan tällä lisätalousarviolla näillä toimilla aloitamme reilun jälleenrakentamisen kestävän kehityksen hallitus toimi kestävästi myös kriisin hoidossa ensi sijassa varmistamme että tulevat sukupolvet eivät jää koronakriisin jalkoihin kuten kävi yhdeksänkymmentä luvun lamassa haavoittuvassa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria tuetaan erillisellä kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron hyvinvointiohjelmalla kuntia tuetaan nyt yhteensä yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla tällä rahalla turvataan kuntien työpaikkoja ja peruspalveluita kuntien asukkaille sairaanhoitopiireille kompensoidaan koronavirustilanteen aiheuttamia kustannuksia yrityksille ohjataan liki puoli miljardia euroa uutta tukea jo aiemmin tehtyjen tukitoimien lisäksi suomi joko nousee osaamisellaan tai kompastuu sen puutteeseen siksi lisätalousarvio sisältää panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen tutista tohtorinhattuun panostamalla varhaiskasvatukseen perusopetukseen ja korkeakoulujen

varmistamme etteivät oppimiserot repeä koronan vuoksi pysyviksi tukiopetusta lisäämällä ja oppilashuollon resurssit turvaamalla voimme pelastaa monen lapsen ja nuoren tulevan opintien arvoisa rouva puhemies vihreällä elvytyksellä otetaan harppaus kohti vähäpäästöistä liikennettä yhteenlasketut panostukset joukkoliikenteeseen raiteisiin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ovat historiallisen suuret lähes miljardi euroa on tärkeää että raideinvestointeja tuetaan joka puolella suomea hämeessä tervehdittiin ilolla kahdensadanseitsemänkymmenenkolmen miljoonan euron investointia koko pääradan välityskykyä parantavan pasila riihimäki kakkosvaiheen käynnistämiseen toimintavarmuus pääradalla on edellytyksenä liikenteen päästöjen puolittamiselle vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä arvoisa rouva puhemies kestävää elvytystä tarvitaan suurten kaupunkien lisäksi myös maakuntien keskuskaupungeissa ja seutukunnissa samat ratkaisut eivät sovi joka paikkaan vaan elvytystä on kohdennettava kunkin alueen luontaisiin vahvuuksiin nojaten ja alueiden erilaisuus huomioiden näin syntyy myös uutta työtä ja uutta hyvinvointia kun arvioimme julkisen talouden tilaa meidän on kyettävä katsomaan pitkälle kaksituhattakolmekymmentä luvun puolelle olemmeko turvanneet suomen kilpailukyvyn panostamalla riittävästi osaamiseen ekologiseen rakennemuutokseen unohtamatta silti sosiaaliturvan uudistamista siihen tämä poikkeusolojen lisätalousarvio tähtää
annan tässä vaiheessa kolme puheenvuoroa vielä edustajille kaunisto mykkänen ja koponen ja sen jälkeen ministeri paatero

arvoisa rouva puhemies

on hallituksen tekemillä päätöksillä otettu lähes kaksikymmentä miljardia euroa siitä viimeisimpänä osana on nyt käsiteltävä hallituksen ennätyksellisen suuri lisätalousarvio viisi pilkku viisi miljardia euroa velkaelvytys on koronaviruksen tuomassa talouskriisissä välttämätöntä moni hallituksen panostuksista on tärkeä mutta se ei tarkoita sitä että jokainen sosiaalihallituksen käyttämä euro olisi tehokkaasti käytetty euro samalla kun miljardit suhisevat silmissä olisi syytä myös katsoa rehellisesti totuutta silmiin ja mietittävä miten nämä jättimäiset velat hoidetaan ilman että jokainen reppu selässä ensi syksynä tallustava lapsi ja nuori joutuu kantamaan hallituksen löperöyden taakkaa repussaan kohtuuttomalla tavalla

todella raskas
arvoisa rouva puhemies tämä on se meidän kritiikkimme kärki me kokoomuksessa olemme antaneet hallitukselle useita vaihtoehtoja siitä miten se reppu kevenisi te arvoisa hallitus olette nyt yli vuoden vastanneet meille huomenna tähän vastaukseen totuin asuessani tietyissä etelä euroopan maissa kun puhe oli jonkun pakollisen asian tekemisestä arvoisa hallitus te viette meitä löysän taloudenhoidon eu kumppanimme suuntaan arvoisa rouva puhemies hallituksen toiminta rahan jakamisessa on välillä muistuttanut minua juniorijalkapallojoukkueesta kun valmentaja kysyy mitä paikkaa haluatte pelata niin kaikki juoksevat hyökkäyspäähän uskoen tekevänsä seuraavan maalin ja saavansa naamansa paikallislehteen sitähän hallituksen vauhdikas rahojen jako ilman työllisyyttä tukevia toimia on toisaalta hallituksen hymyssä suin pidetty lehdistötilaisuus ennätyssuuresta lisäbudjetista muistutti minua omista urheiluajoistani silloin pelaaja muisti kyllä kertoa omat tilastonsa muistamatta kuinka monta hutia matkalla tuli ja voittiko oma joukkue on mukava puhua mukavista asioista on mukava tehdä mukavia asioita kysymys onkin missä on se vastuuta kantava hankalissakin korostan hankalissakin asioissa luotettava pelaaja joka ymmärtää että joukkueen eli suomen hyvä tulevaisuus rakennetaan vastuullisesti täällähän se on suomen ja suomalaisten luottopuolustaja arvoisa hallitus te voitte tänään paukutella henkseleitä sulle mulle hyökkäyksestänne mutta haluan muistuttaa teitä palloilumaailmasta tutulla sanonnalla hyökkäys voittaa pelejä puolustus mestaruuksia kiitos arvoisa puhemies eletään toivottavasti ratkaisevia viikkoja tämän hallituksen perinnön suhteen tullaan näkemään lähikuukausina viisikko matin kukkarossa vai matti viisikon taskussa kysymys tämän lisätalousarvion osalta hyvä vasemmisto ei ole siitä mitä otetaan tästä pois vaan siitä mitä tästä puuttuu ja se mitä tästä puuttuu on ensimmäinenkin pysyvästi työssä olevien määrää parantava toimi jolla tämä lasku maksetaan ja jolla hyvinvointi suomessa ylläpidetään älkää minua uskoko mutta uskokaa vanhasta hän sanoi toissa päivänä että jos suomi toimii viisaasti ensimmäisten joukossa tekee linjaukset ja ratkaisut jotka ovat uskottavia sen puolesta että suomen pitkän ajan julkisen talouden kestävyys palaa hyväksyttävälle tasolle sillä me pystymme tienaamaan erittäin paljon ja viisas vanhanen viittasi tässä siihen että kaikki on laskettu niin että nollakorko suomen lainoille säilyy jos se nousee yhteen prosenttiin niin

tämän vuoden lisävelat maksavat jo kaksisataa miljoonaa vuodessa korkomenoissa vanhanen jatkoi että edessä on sopeutustoimia joita pitää tehdä samaan aikaan päällekkäin ja samaan aikaan kahden ensimmäisen vaiheen kanssa tiukkaa selkärankaista puhetta mutta todella tulemme näkemään onko viisikko matin kukkarossa vai matti viisikon taskussa nyt olemme täällä käsittelemässä lisätalousarviota joka lyö ennätykset kyllä velan määrässä mutta jossa ei ole sitä toista puolta vasen käsi on täynnä pääosin tarpeellisia mutta oikea on tyhjä koronaelvytys on paikallaan mutta se todella pitää tehdä käsi kädessä päätösten kanssa jotka nostavat pysyvästi työssä olevien osuutta suomessa ruotsin tason tuntumaan vanhasen sanoin päällekkäin ja samaan aikaan

monipuoluehallituksessa vaikea päätös syntyy vain pakettina sellaisena pakettina josta jokainen puolue pystyy perustelemaan jotain osaa ja vasemmiston kanssa se tarkoittaa pakettia jossa lisämenoista päätetään vain ja vasta kun suostutaan paikalliseen sopimiseen kannustinloukkujen purkamiseen riskinoton ja työn kannustimien parantamiseen

arvoisa puhemies lisätalousarvioesityksellä pyritään tukemaan talouden elpymistä akuutin vaiheen päättyessä elvytyskokonaisuudella tavoitellaan julkisen kysynnän lisäämistä millä pyritään lieventämään koronakriisin aiheuttamaa kysynnän alentumista mutta työllisyyttä lisääviä toimia tässäkään ei ole hallituksen työttömyystavoite näillä toimin toteudu rahaa laitetaan sellaisiin kohteisiin mitä asiantuntijat suomessa ovat suositelleet vaikka muualla euroopassa vastaavaa pelkkää julkisen sektorin kulutusta ja infrainvestointeja pidetään varsin toimimattomina esimerkiksi saksan pakettiin kuuluu muun muassa perheille maksettava kolmensadan euron kertatuki jokaisesta lapsesta ja arvonlisäveron väliaikainen alentaminen vuoden loppuun asti kuten useissa muissakin euroopan maissa miksi hallitus ei tarkastele arvonlisäveron alentamista mikä nostaisi kulutusta ja lisäisi työllisyyttä olisin odottanut myös väliaikaisia muutoksia kotitalousvähennykseen joita olen ehdottanut toimenpidealoitteessani jo huhtikuussa kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia tulisi nostaa reilusti tämäkin kasvattaisi merkittävästi palvelujen kysyntää lisäisi työllisyyttä sekä poistaisi harmaata taloutta

tulee varata riittävästi resursseja ilokseni huomasin että opetus ja kulttuuriministeriö on jo perjantaina avannut tähän kahdeksankymmenenneljän miljoonan erityisavustuksen lisäavustukset puurakentamiseen ovat myös toivottuja sillä teollisen puurakentamisen edistäminen vaatii valtion toimenpiteitä ja edellyttää uudenlaista osaamista kansallisten tavoitteiden luominen puurakentamisen edistämiseksi edistämiseksi oli yksi marinin hallitusohjelman mukaisista edistämistoimenpiteistä tällä hallituskaudella ympäristöministeriön laatima tavoitteiden asettamistyö on edennyt suunnittelusta ja piti olla eilen mutta se onkin siirtynyt syksyyn olisin mielelläni kuullut tänään nämä tavoitteet kokonaisuudessaan kolmensadankuudenkymmenen miljoonan määrärahapanostus investointeihin infraan ja korjausrakentamiseen on massiivinen toivoisinkin että homekoulujen ja päiväkotien korjaaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla kuuluisi näihin tukitoimenpiteisiin edustaja arhinmäki kysyi täällä aikaisemmin mistä leikataan ay liikkeiden verovapauden poisto toisi laskelmien mukaan noin viisisataa miljoonaa euroa vuodessa hallitus on lisännyt tälle vuodelle kehitysapua kolmesataa miljoonaa jos priorisoimme mitä lopulla kehitysavulla tehdään voimme hyvin leikata tuon korotuksen ja silti kehitysapu on lähes miljardi euroa eli tässä kahdeksansataa miljoonaa

arvoisa rouva puhemies kuntatalouden osalta on myöskin eletty poikkeuksellisia aikoja ja toisaalta kuntien työntekijät niin lasten kanssa varhaiskasvatuksessa koulussa terveydenhuollossa kuin vanhusten kanssa ovat eläneet poikkeuksellisia aikoja kiitokset sinne ihan todella lämpimästä sydämestä koko arvio siitä mitenkä kuntatalous on sukeltanut on yksi pilkku kuusi viiva kaksi miljardia euroa meidän kuntatalousohjelmassa ja nyt saamme siis siihen paikkausta tämän yksi pilkku neljä miljardia euroa tämä on erittäin hyvä paketti katsoin myöskin yhdeksänkymmentä luvun tukipaketin kunnille ja silloinkaan ei ihan tällaiseen tasoon päästy minkä takia minun mielestäni on erittäin hyvä ja perusteltua että nyt ollaan päästy tämähän ei ollut ensimmäinen kohta milloin kuntiin tuli tukea vaikka jotkut täällä kritisoivat että ollaan myöhässä yritysten maksujärjestelyjen vuoksi täällä salissa oli jo se noin viidensadan miljoonan euron paketti joka on lainaa joka sitten ensi vuoden kohdalla viedään pois mutta joka tapauksessa se oli jo aikaisemmin ja nyt tuli tämä

tämän lisäksi ovat olemassa sitten nämä avustusluonteiset tuet joissa on siis joukkoliikennettä opetus ja kulttuuriministeriön puolella varhaiskasvatusta perusopetusta toista astetta siellä on liikuntapaikkarakentamista siellä on etsivää nuorisotyötä siellä on öljylämmityksestä luopumista ympäristöministeriön puolella viherrakentamista

tälle vuodelle mutta me joudumme katsomaan budjettiriihessä mikä on loppuvuoden tilanne ja mikä on sitten ensi vuoden tilanne erityisen suuri kritiikki on ollut tähän kysymykseen sairaanhoitopiirien avustusluonteisesta tuesta jonka riittävyydestä kahdestasadasta miljoonasta varmaan vielä keskustellaan

hyvinvointi ja myös tekniseltä osaltaan

koronan myötä yhteiskunta muuttuu todella paljon nopeammin kuin tähän asti on muuttunut ja on äärimmäisen tärkeää että me suuntaamme tuen sinne missä voimavaroja tarvitsee vahvistaa jotta ne voimavarat ohjautuvat uuteen kysyntään vastaavaan tuotantoon siksi olen erittäin iloinen siitä että tk rahoitus nousee tämän vuoden puolella kahteensataan miljoonaan lisäyksellä myös suomen akatemialle satsataan muun muassa tutkimusinfrastruktuureihin uuteen kumppanuusmalliin yhteistyöverkostoihin lippulaivahakuun ja myös kahdenkymmenen miljoonan euron tutkimuspaketti on tulossa kriisivalmius ja huoltovarmuustutkimukseen täällä on useasti jo mainittu korkeakoulujen aloituspaikat ja näemme hallituksessa että on todella paljon oleellisempaa pitää nuoret koulussa koulussa kuin työttömänä nythän on niin että työtä välttämättä ole niin paljon tarjolla joten koulutus juuri tällä hetkellä kannattaa erittäin paljon lisäksi hakijasumaa on purettava ja vastattava myös siihen että tämän kevään valinnat ovat olleet yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa erilaiset kuin kuin oletimme ja siksi näitä paikkoja on hyvä hyvä tälle syksylle saada lisäksi kun kasvu lähtee liikkeelle on olennaista että voimme vastata osaajapulaan kun täällä sanottiin että ei ensimmäistäkään työllisyyden kasvua tukevaa päätöstä niin olisi kiinnostavaa kuulla eivätkö nämä mainitsemani asiat ole niitä päätöksiä

puhemies vaikka olemme pärjänneet koronan aiheuttamasta yhteiskunnallisesta stressitestistä tähän asti melko hyvin niin epidemia on myöskin aiheuttanut paljon hoito ja hoivavelkaa ja tähän velkaan on puututtava nopeasti sillä jos näitä asioita ei hoideta pian niin kustannukset yhteiskunnalle kasvavat entisestään puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä jota se on aiheuttanut haaste on suuri sillä esimerkiksi ikäinstituutin selvitysten mukaan yli vuotiaiden toimintakyvyssä on tapahtunut paljon heikentymistä mielenterveysongelmat ovat yleistyneet ja yksinäisyyden ja ja tarkoituksettomuuden tunteet ovat lisääntyneet huolissaan tulee olla myöskin omaishoitajista sillä omaisten väsyminen näkyy esimerkiksi omaishoitajaliittoon tulleissa viesteissä monin paikoin omaishoitajien vapaapäivät peruuntuivat ja monen omaishoitajan vaativa työ ilman vapaapäiviä on todella voimia vievää lisäksi hoidettavan kuntoutuksen katkolla oleminen johti myös hoidettavan toimintakyvyn heikentymiseen ja teki omaishoitajan työstä entistä raskaampaa nyt kun ollaan palaamassa kohti normaalimpaa niin ikäihmisten ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn palauttamiseksi on tehtävä mahdollisimman nopeasti

kaikki mahdollinen muuten uhkana on että vuodepotilaiden ja ympärivuorokautisen hoidon tarve lisääntyy nopeasti ja samalla yhteiskunnan kustannukset kasvavat onneksi tässä lisätalousarviossa on iäkkäiden palveluiden varmistamiseksi varattu kuudenkymmenen miljoonan euron lisärahoitus varoja kohdistetaan muun muassa kotihoidon asiakkaiden etä ja kotikuntoutuspalveluihin hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin toimiin ympärivuorokautisessa hoidossa ja omaishoitoperheiden erityistukeen

työssään jaksamiseen korona aika osoitti järjestöjen ja yhdistysten luovuuden joustavuuden ja ketteryyden arvoisa puhemies kunnille ollaan tässä talousarviossa ohjaamassa lähes yhden pilkku viiden miljardin euron tukipaketti kunnat tuottavat hyvinvointivaltiomme palveluista suuren osan ja onkin äärimmäisen tärkeää että luomme myös kunnille siltaa yli vaikeiden aikojen kuntien taloudellinen tilanne haastaa meidät uudenlaisten toimintamallien etsimiseen mutta samalla se mahdollistaa myös uudenlaisen yhdessä tekemisen kulttuurin rakentamisen esimerkiksi juuri järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa

arvoisa rouva puhemies hallituksen neljäs lisätalousarvio oli hyytävää luettavaa taloudenhoidosta velkataakka tuleville vuosikymmenille tulee olemaan valtava tämän piti olla lisätalousarvio liittyen koronan aiheuttamien ongelmien korjaamiseen mutta siihen sisältyy paljon muuta toimenpidekokonaisuus on suuruusluokaltaan noin viisi pilkku viisi miljardia euroa kun piikki näyttää olevan hallituksella auki niin velkakorttia vingutetaankin sitten oikein urakalla hälyttävää tässä on se että historian suurimman lisätalousarvioesityksen yhteydessä ei puhuta mitään millä tavalla velka maksetaan miten työllisyystoimia lisätään ja mitkä ovat uudet työllisyystavoitteet kuinka tällä tavalla voidaan valaa uskoa tulevaisuuteen ja jälleenrakentaa suomea maaliskuussa lomautettujen ja työttömien määrä lähti jyrkkään nousuun tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on reilu neljäsataakolmekymmentätuhatta se on lähes prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna ja kokoaikaisesti lomautettuja on nyt sadanviidenkymmenenkahdentuhannen enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan työpaikkoja on tarjolla vähemmän nyt on tehtävä toimia joilla työttömyyttä saadaan poistettua työ on ihmisille tärkeää niin sosiaalisesti kuin hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta arvoisa puhemies on totta että poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimia valtion budjetissakin mutta tämä lisätalousarvio on askel kohti synkkiä aikoja ja romuttuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa tämä on historiallisen suuri velanotto on laskettu että tämä uusi velka vastaisi samaa kuin seitsemäntuhannen euron lainanotto yhdelle työvoimaan kuuluvalle kansalaiselle hallitus on päättänyt esityksessään massiiviset menolisäykset ja samaan aikaan työllisyystoimet poissaolollaan mitä jos tulee toinen aalto suomi ei kestä toistamiseen yhteiskunnan sulkua muitakin ratkaisuja pitää olla lisävelka on nyt jäämässä lapsiemme kuitattavaksi missä on hallituksen vastuu emme me voi lapsillemme syöttää velkaa suoraan suuhun onko tämä vastuullista politiikkaa miksi teette tämän lapsillemme millaisen esimerkin annatte rahankäytöstä ja nuorillemme sairaanhoitopiirejä on tuettava ja kuntia elvytettävä myös lisäpaikat korkeakouluihin ja rokotehankintoihin ovat tärkeitä ja ne ovatkin nimenomaan näitä koronasta johtuvia lisämenoja ja tarpeita mutta uusia velvoitteita kunnille ei voida sysätä tällaisessa tilanteessa kuten oppivelvollisuusiän pidennystä joka on hölmöläisten peiton jatkamista lapset ja nuoret tarvitsevat tukea jo varhaisemmassa vaiheessa maltillisia ryhmäkokoja ja tukea opetukseen jos hallitus oikeasti haluaa auttaa myöskin opiskelijoita niin voisi nostaa opintotuen tulorajaa jolloin opiskelijat voisivat myös käydä töissä ja annettaisiin heille oikea signaali ikäihmiset tarvitsevat myös myös enemmän tukea pandoillakin on enemmän elintilaa kuin tällä hetkellä hoivakotiin eristetyillä vanhuksilla

rouva puhemies jos edellinen lisätalousarvio oli tynkä niin tähän lisätalousarvioon on saatu kyllä kaikki mahdollinen ja mahdotonkin mukaan suoraan sanottuna tämä on vihervasemmistohallituksen kaikille kaikkea kivaa lisätalousarvio jossa ideologisin perustein on jaettu määrärahoja mitä erilaisimpiin kohteisiin lisätalousarvion yleisperusteluissa todetaan että kriisin jälkeisen elvytyksen ja jälleenrakentamisen rinnalle on haettava toimet joilla julkinen talous pysyy vakaalla ja tasapainoisella uralla aikaikkunaa on laajennettu tämän vuosikymmenen loppuun usean vaalikauden tähtäimellä tämä hallitus sitoo nyt tulevien vuosien hallituksia ennennäkemättömillä tavoilla voidakseen itse jakaa rahaa haluamiinsa kohteisiin entä jos hallituksen vaalikaudet ylittävät toimet ovatkin vääriä valintojen seurauksien kanssa painivatkin vasta seuraavat hallitukset silmiinpistävä tosiasia on se ettei hallitus esitä toimia julkisen talouden vakauttamiseksi ja tasapainottamiseksi te vain toteatte että niitä on haettava perustelutekstissä nostetaan vahvasti esiin myös se että elvytys on tässä tilanteessa tärkeää itse kyllä tästä lisätalousarviosta löysin paljon muutakin kuin elvyttävää rahanjakoa joukossa on toki ilahduttaviakin resursointeja kuten etsivään nuorisotyöhön panostaminen josta opetus ja kulttuuriministeriössä ehdittiin jo koronaa ennen itse asiassa leikata suurin ongelma tässä on nyt se että ensin jaetaan rahat sitten vasta pohditaan miten saataisiin lisää työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja lisäksi rahaa jaetaan kohteisiin jotka eivät ole lainkaan elvyttäviä tuottavia tai tehokkaita arvoisa puhemies hallitus asettaa itselleen suuremman tavoitteen kuin kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa lisää saanemme kuulla syksyn budjettiriihen jälkeen jollakin tämä yhtälö pitäisi saada toimimaan ja on hyvä että tavoitteita asetetaan nyt korkeammalle sillä on kuitenkin väliä minne nämä työpaikat syntyvät jos kuntiin maakuntiin tai valtion palvelukseen lisätään merkittävästi työpaikkoja ei se tuo valtiontaloudelle tuloja jos työpaikat ovat osa aikaisia tai palkalla ei tule toimeen vaan on turvauduttava yhteiskunnan tukiin ei sekään tuo rahaa valtion kassaan kokonaisuudessaan tällaisena aikana ideologiat olisi nyt sysättävä sivuun ja tuotava eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian konkreettisia toimia joilla tätä velkaa tullaan kattamaan

arvoisa puhemies tässä on paljon käyty keskustelua onko ne toimet joita hallitus tähän mennessä on voi suhteuttaa suomi ei lisää kulutusta niin paljon kuin esimerkiksi saksa saatika niin paljon kuin tanska mutta mutta olemme kuitenkin vähän italian yläpuolella me olemme aika lailla eurooppalaisessa valtavirrassa jos nyt niitä toimia joita tässä on tehty sitten on hyvä huomata arvoisa puhemies että suurin osa tästä lisätalousarviosta itse asiassa ei vielä ole varsinaista elvytystä vaan edelleen tämän akuutin kriisin hoitoa jos muistatte niin se mitä vesa vihriälän työryhmä esitti oli se että ensin akuutin kriisin hoito ja siihen kaikki panokset koska se miten siinä onnistutaan vaikuttaa huomattavasti siihen haasteeseen mikä on edessä ja

sopeutukset ja siellä varmasti on sekä menoja että tuloja no se osio mikä tässä sitten elvytystä on koskee nyt lähinnä näitä liikennehankkeita jonkin verran osaamispanostuksia valtiovarainministeri oikeastaan aika hyvin luetteli että siinä pitäisi olla kaksi kriteeriä ensinnäkin se että ne aiheuttavat näitä käyttäytymismuutoksia että saamme ihmisille turvaa yrityksille turvaa siihen että ensi syksynäkin voi jatkaa taloudellista toimeliaisuutta ja toisaalta se että ne saadaan nopeasti liikkeelle tähän voisi vielä lisätä kolmannen kriteerin jonka pitää olla se että ne myös parantavat meidän työllisyyttä kasvua kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä

kriisin hoidosta tänne elvytykseen nämä kolme kriteeriä on jatkossakin syytä pitää mielessä no sitten on paljon ollut kritiikkiä että miksei nyt samalla tehty näitä rakennepuolen uudistuksia tästäkin toteaisin niin kuin valtiovarainministeri on sanonut että

te istutte kahdella pallilla te toisaalta kritisoitte mutta toisaalta samaan aikaan olette valmiita itse tekemään te sanotte että hallitus holtittomasti jakaa rahaa mutta kokoomus kannattaisi järkevää elvytystä tai te sanotte että hallitus ampuu menoja vähän sinne tai tänne kokonaisuus hajoaa mutta te olisitte esittäneet tarkasti kohdennettuja menolisäyksiä

miljoonaa mitä te tästä jättäisitte toteuttamatta kun te tätä näin paljon olette kritisoineet voisiko pia kauma esimerkiksi nimetä ei ole joka kymmenes euro neljäsataa miljoonaa

arvoisa puhemies heti kärkeen voisin edustaja lindtmanille todeta sen että meidän kokoomuslaisten mielestä tässä on kaksi ongelmaa ensinnäkin se että kokoluokka on valtavan suuri ja toisekseen se että ei ole mietitty millä tämä rahoitetaan arvoisa puhemies on olemassa vanha suomalainen sananlasku joka sanoo että velka on veli otettaessa

ole mitään työllisyystoimia pohdittu oletteko tietoisia edustaja lindtman ja muut hallituspuolueiden jäsenet että meillä on tällä hetkellä työllisyysaste pudonnut seitsemäänkymmeneen prosenttiin se oli yli seitsemänkymmenenkahden viime vuonna meillä on yli puoli miljoonaa ihmistä jotka ovat olleet yt neuvotteluiden alaisuudessa tänä keväänä

arvostellut sitä kuinka me voimme esimerkiksi italiaa tukea sen takia että se on niin velkaantunut arvoisa puhemies nyt näyttää kyllä siltä että hallitus itse on viemässä meidät samalle tielle me olemme velkaantumassa pikavauhtia ja siinä näyttää kyllä nyt siltä että ilmeisesti hallitus kuvittelee että jossain vaiheessa velkoja sitten leikataan että ei ole mitään syytä minkä takia me emme nyt sitten olisi köyhiä emmekä kipeitä tässä vaiheessa arvoisa puhemies vielä muutaman asian toisin esiin tästä työllisyysasiasta nimittäin kokoomushan on tuonut oman suunnitelmansa jolla me saisimme kuusikymmentätuhatta työpaikkaa kohtuullisen yksinkertaisilla toimenpiteillä toki se suunnitelma voi olla joku muukin mutta tärkeää on että on se suunnitelma meillä on esimerkiksi sellainen ongelma että viisikymmentäviisi plus vuotiaat miehet eivät tällä hetkellä työllisty samalla tavalla kuin työllistyvät muissa oecd maissa ja tähän tarvitaan toimenpiteitä meillä on myös suuri ongelma mielenterveysongelmien kanssa siitä on tullut suurin syy siihen että jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle sen lisäksi meillä on euroopan joustamattomin työmarkkinajärjestelmä mitä arvoisa puhemies hallitus ja hallituspuolueet edustaja lindtman te olette näille asioille tekemässä
ja seuraavaksi ministeri vanhanen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensin korjaan yhden virheen jonka tein aikaisemmin todetessani että pandat kuuluvat tähän normaaliin kevään lisäbudjettiin edustaja heinonen kävi näyttämässä että kyllä sitä on perusteltu budjetissa sillä että tämä pandatarha on ollut suljettu erikseen koronan takia mutta edelleen pidän kiinni siitä että ymmärtääkseni villa lante on normaalia lisäbudjettimenettelyä tässä budjetissa on määrärahoja joita valtion pitää hoitaa koronasta riippumatta

työllisyyteen liittyen kun jälkeenpäin tullaan arvioimaan tätä niin jos kaikki menee parhaiten niin että epidemiaa on saatu riittävästi hallittua ja tämän lisäbudjetin rahat lähtevät markkinoilla käytännön töissä liikkeelle ensi syksyn aikana niin parhaimmillaan tämä osuu juuri siihen kohtaan jossa rohkaistaan ihmisiä ja yrityksiä sijoittajia normaaliin toimintaan meillä olisi edellytykset siihen jos jos tänä vuonna bkt putoaa viimeinen suomen pankin ennuste suhdannekatsaus eilen taisi ennustaa miinus seitsemää prosenttia mutta sitten ensi vuodelle ehkä plus kolmea prosenttia itse asiassa suurin lyhyellä tähtäimellä syntyy siitä että me saamme pyörät pyörimään uudelleen ellei siinä onnistuta niin oikeastaan millään tämmöisillä järjestelmään sääntöihin pelisääntöihin liittyvillä uudistuksilla ei niin suurta vaikutusta voida saada eli olennaisinta on saada elvytyksellä normaali taloudellinen toiminta pyörimään se auttaa nopealla tähtäimellä ylivoimaisesti eniten ja sitten sen päälle tulee kaikki se mitä se mitä tässä ikään kuin tulevaisuuden työn lisäämisen tiekartassa pitää löytää sitä ollaan valmistelemassa ja siitä tehdään ne päätökset jotka pystytään tekemään

arvoisa puhemies kriisin keskellä ei aina ole helppoa suunnistaa ja talouden osalta ennusteet ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen epävarmoja on selvää että yhteiskunnan pysäyttäminen on aiheuttanut talouteen sokin josta toivutaan vielä pitkään hallitus on kuitenkin toiminut määrätietoisesti ja johdonmukaisesti jotta tämä taantuma jäisi mahdollisimman lyhyeksi ihmisten hyvinvointi ja toimeentulo on kriisin aikana asetettu etusijalle työpaikkoja on puolustettu ja yrityksiäkin on tuettu mutta oikeisto oppositio haluaisi kiristää talouspolitiikan linjaa ajaa julkisen sektorin alas ja syöstä maamme yhä syvempään lamaan siitäkö lapset meitä kiittäisivät

ja jalankulkua sekä pyöräilyliikennettä kahdeksallatoista miljoonalla eurolla olen erittäin iloinen siitä että uusista mal sopimuksista eli maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksista päästiin vihdoin neuvottelutulokseen pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asumisen kalleus sekä asuntojen riittämättömyys vaikeuttavat sekä työvoiman saatavuutta että myös yritysten kasvuedellytyksiä puhumattakaan tavallisten ihmisten arjesta

investoinnit infrastruktuuriin ja rakentamiseen tukevat taloutta lisäämällä kysyntää lyhyellä aikavälillä ne myös vahvistavat talouden suorituskykyä ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä lisäksi hallitus panostaa nyt osaamistason vahvistamiseen sekä tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen olen iloinen myös siitä että kunnat saavat nyt tukea ja että lapsille ja nuorille saatiin oma hyvinvointipaketti kun oppositio sanoo että rahaa jaetaan holtittomasti olisi kiinnostavaa tietää mitkä näistä panostuksista ovat teidän mielestänne turhia tosiasia on se että oikeisto opposition resepti on vanhentunut ideologisesta talouskuripolitiikasta he he haluaisivat pitää kiinni vaikka maailma ympärillä on muuttunut vastuutonta ei ole elvyttäminen vastuutonta olisi taantuman pitkittäminen

arvoisa rouva puhemies ehdin jo onnitella teitä ja ministeri vanhasta eilisessä täysistunnossa kun olitte poissa mutta nyt kun olette uudelleen toivottaa menestystä tärkeässä tehtävässänne ehkä viesti tavoittaa ministerinkin kun hän on kylläinen ministeri ohisalo mainitsi puheessaan poliisin sähköautot ennen ostopäätöstä pyytäisin ministeriä tutustumaan lontoon poliisin kokemuksiin heillä on erittäin huonoja kokemuksia peräti neljäsataaneljäkymmentäkahdeksan sähkökäyttöisestä autosta koska lataus kestää liian kauan soveltuakseen normaaliin viranomaistoimintaan toivon että suomi ei tee samaa virhettä ihmettelen myös edustaja kiljusen mainitsemaa kuuttakymmentätuhatta työpaikkaa joka lukee hallitusohjelmassakin kuitenkin jo ennen korona aikaa oli eduskunnan tietopalvelu laskenut että tämäkin tavoite on negatiivinen ja toimet itse asiassa lisäsivät työttömyyttä tämä tavoite vahvistaa työllisten määrää kuudellakymmenellätuhannella henkilöllä kehyskauden loppuun mennessä on jo todella kauan sitten vanhentunut ei ole realistista odottaa että julkinen talous tulee tasapainoon enää tällä kehyskaudella julkisen talouden tasapainottaminen edellyttäisi työllisyystavoitteen nostamista nelinkertaisella määrällä jo ennen kriisiä vallinneessa työllisyystilanteessa ja vielä tavoitteeseen pääsemistäkin tämä ei ole kauhean realistista sitten täällä puhutaan että viiden pilkku viiden miljardin lisätalousarvio on elvytystä jossa tehdään toimia esimerkiksi edustaja arhinmäki selitti silmät punaisena kuinka velanotto pelastaa suomen ja elvyttää talouden otan esimerkkejä asioista joita kutsutaan elvytykseksi enkä nyt keskity kolmensadan miljoonan ilmastorahastoon saati pandoihin joista täällä on puhuttu tässä osoitetaan esimerkiksi yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa kosteikkojen ennallistamiseen onko niin että kosteikkojen elvyttäminen on nyt jotenkin tässä koronakriisissä kauhean keskeinen toimenpide sitten ympäristömenoihin on lisätty lähes kaksi miljoonaa euroa kansalaisten ulkoiluun tämä on erittäin hyvä ennalta ehkäisevä ja mielenvirkeyttä parantava ja suosittelisin myös edustaja arhinmäellekin jos mutta ei tälläkään ole mitään tekemistä julkisen talouden tasapainottamisen tai elvyttämisen kanssa tällaista viherelvytystä edustaja lindtmankin vielä ilmoitti että saattaa tulla jopa lisää edustaja ranne mainitsi että lisätalousarviota on maalattu suurella pensselillä ja että jokaisella hallituspuolueella on ollut oma suti epäilen että myös paletin värejä on sekoitettu esimerkiksi siten että edustaja arhinmäki on kastanut pensselinsä punaiseen ja edustaja kivisaari vihreään minkä jälkeen värit on hallitusyhteistyön nimissä sekoitettu keskenään en lähde tarkemmin arvioimaan mitä väriä saadaan kun punaisen ja vihreän sekoittaa mutta lopputuloksena on kuitenkin tullut tämä viiden pilkku viiden miljardin

puhemies tämä on mielenkiintoinen lisäbudjetti kansainvälisesti kun katsotaan niin itse asiassa meillähän tämä elvytys on kai samaa luokkaa kuin tuolla muualla maailmassa ja se on ihan oletettavaa että kehyssääntö menosääntö ei ole voimassa ja tämä lisää siis menokehyksen tasoa kaksituhattaseitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa eli hallituksen kannatti kaataa tänne kaikki mahdolliset hankkeet mitä niillä vain oli mielessä

lisääkö tämä oikeasti työllisyyttä ja tuottavuutta sitähän ei ole missään oikein selvitetty koska tästähän puuttuvat myöskin nämä työllisyyslukemat työllisyyden osalta meillä maali katoaa kaiken aikaa kauemmaksi jos aikaisemmin haluttiin nyt pitää saada vuosikymmenen loppuun mennessä kaksisataaneljäkymmentätuhatta työpaikkaa mutta se mistä olen huolestunut on itse asiassa tässä budjettitalouden tasapainotaulukossa lisäbudjetissa mainittu eli siis valtion tilinpäätös viime vuonna oli viisikymmentäviisituhattakolmesataakuusi miljoonaa nyt tämän lisäbudjetin jälkeen menopuoli on yhteensä kuusikymmentäseitsemäntuhattakolmesataakolmekymmentäkolme miljoonaa sitten kun katsotaan tulopuolta viime vuonna tulopuoli on ollut viisikymmentäkolmetuhattakaksisataakuusikymmentäkuusi miljoonaa ja tänä vuonna tulopuoli on vain neljäkymmentäkahdeksantuhattaviisisataakuusitoista miljoonaa eli siis samaan aikaan kun meillä tulopuoli heikkenee viisituhatta miljoonaa me kuitenkin miljoonaa tässä tulee se epäsuhta eli siis toisin sanoen kun meillä on aika aika niin kuin flätti se kuinka paljon oikein pitäisi valtiolla olla se

sitä luokkaa niin nyt kun meillä tulopuoli on heikentynyt niin valtavasti niin meidän täytyisi jostain saada lisää tuloja tuloja ja emme me emme me voi myöskään ensi vuonna mennä näin valtavalla menopuolella elikkä nyt on laitettu tänne ei saa syntyä millään tasolla pysyviä täytyisi sekä saada jostain jostain lisää tuloja että samaan aikaan menopuolta leikata nyt sitten ehdotan muutamaa ajatusta työtulovähennyksen nosto pitäisi tehdä koska meillä on olemassa edelleenkin kannustinloukku pieni ja keskituloisten osalta sitten yhtiöpuolelle pitäisi pohtia poisto oikeuksiin muutoksia kenties jopa väliaikainen vapaa poisto oikeus pitäisi olla sitten koulutuspuolella meidän täytyisi jatkossa hyväksyä tämmöiset epätyypilliset koulutuspolut mitä nyt kenties ihmiset haluavat lähteä käymään läpi mennä siitä tutkintokeskeisyydestä taito ja osaamiskeskeisyyteen ennemmin ja itse asiassa olemme tehneet myöskin kahdeksankymmentä kohtaisen työllisyysehdotuslistan jo tuossa tammi helmikuussa näistä on vielä kohta toteuttamatta ja tulemme näitä esittelemään myöhemmin
arvoisa rouva puhemies onnea ja menestystä tehtävässänne hallituksen lisätalousarvio kertoo konkreettisesti niistä arvoista joita tämä hallitus edustaa ja ajaa myös näinä vaikeina aikoina olen erityisen iloinen siitä että näytämme tällä lisätalousarviolla että suuntaamme lisäpanostuksia juuri lapsiin ja nuoriin eli tulevaisuuteen tässä näkyy vahvasti myös vasemmiston kädenjälki onneksi edellisten talouskriisien vaikutuksista otetaan oppia eikä samoja virheitä nyt toisteta lapsista ja nuorista on pidettävä huolta ennen kaikkea senkin takia että lapsen oikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa mutta samalla pidämme huolta myös koko yhteiskuntamme tulevaisuudesta uusimman lisätalousarvion tärkeä osa on jo useampaan kertaan tässäkin salissa mainittu noin miljoonan lasten ja nuorten hyvinvointipaketti meillä on jo tutkimusnäyttöä siitä että vasemmiston huoli ongelmien kasaantumisesta on aiheellinen moni perheistä on selvinnyt poikkeuksellisesta keväästä hyvin ja saanut arkeensa myös kaivattua kaivattua lisäaikaa läheistensä kanssa mutta osalla taas ongelmat ovat kasaantuneet ja perheet ovat hyvinkin kriittisessä kriittisessä tilanteessa yksi edellisten talouskriisien virheistä joista kannamme edelleen seurauksia on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden heikko resursointi siksi olenkin erityisen iloinen että hallitus päätti kohdentaa satakaksitoista pilkku miljoonaa euroa peruspalvelujen valtionosuuskorotuksiin nämä kohdennetaan lasten nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin nyt meidän pitää auttaa perheitä tämän kriisin yli ja turvata perheiden tukipalvelut monessa perheessä on jouduttu nyt myös tinkimään lasten harrastuksista perheiden hyvinvoinnin kannalta tärkeää on myös kymmenen miljoonan lisäpanostus suomen harrastamisen mallin pilotointiin vasemmisto on jo pitkään kantanut huolta siitä että lasten harrastustoiminta on kallistunut reippaasti viime vuosina nyt hallitus siis panostaa toimintaan jonka tavoitteena on saada maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulujen iltapäiviin myös koulujen oppilaitosten kanssa tehtävää nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä vahvistetaan lisäpanostuksin nämä toimet ovat sitä konkreettista syrjäytymisen ennaltaehkäisyä jota me kaikki olemme peräänkuuluttaneet

arvoisa rouva puhemies edustaja lohikoski sanoi sen mitä me olemme pelänneet te totesitte että kokoomuksen resepti on vanha meidän reseptimme on se että kaikki laskut hyvinvointiyhteiskunnassa kaikki laskut suomessa maksetaan tulevaisuudessakin koronasta riippumatta työllä ja yrittämisellä se näkyy tässä lisätalousarviossa se näkyy vasemmistovihreän hallituksen näkyy teidän puheissanne että teidän mielestänne tämä on vanhanaikaista se mikä meidän kritiikkimme kärki tähän lisätalousarvioon on on se että tässä ei ole yhtäkään toimea jolla rakenteellisin uudistuksin tuotaisiin pysyvästi lisää työpaikkoja te olette jakaneet ilman työllisyystoimia miljoonia euroja nyt te jaatte miljardeja

me kannamme huolta tästä räjähdysmäisesti kasvavasta velasta on hyvä sanoa että jos tämä esitys menee läpi niin valtion ensi vuoden menoista jo lähes kolmannes maksetaan velalla kysyn miksi hallitus ei esitä mitään suunnitelmaa siitä miten velka maksetaan tai miten valtiontalous saadaan tasapainoon tai miten kestävyysvaje kurotaan umpeen te viittaatte hyvin usein vihriälän raporttiin ja haluan nyt sanoa että vihriälän raportissa sanotaan hyvin selväsanaisesti samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvyttämiseen tähtäävistä ratkaisuista määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet eli samaan aikaan ja uskottavuus vaatii sanoo vihriälä raportissaan sanon tässä myös että hallituksen uskottavuus vaatii myös sitä että nämä linjaukset kyetään täsmentämään ja niiden toimeenpano aloittamaan mahdollisimman pian kuluvalla hallituskaudella miksi näin ei tehdä kun kysyin tätä politiikkaradiossa eilen niin sosiaalidemokraattien ryhmän puheenjohtaja lindtman sanoi että kun siirrymme elvytyskannalle silloin tarvitaan vastapainoksi rakenteellisia uudistuksia hän totesi että vielä ei olla elvytyskannalla mutta kun lukee tätä lisätalousarviota niin siellä todetaan että että vain yksi kymmenesosa on jotain muuta ja loput ovat elvyttäviä toimia eli kun

teidän politiikkanne johtaa se johtaa siihen että edessä on leikkauksia veronkorotuksia ja lasku laitetaan tuleville sukupolville siksi me emme sitä halua siksi me olemme esittäneet työllisyystoimia tämän budjetin yhteydessä esitimme kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja ekonomistit tämän todellakin

edustaja sarkomaalle hallituksella ei ole visa korttia ja rakenteelliset uudistukset hallitusohjelman mukaisesti etenevät siellä on sotea ja oppivelvollisuusiän pidentämistä ja monia muita asioita jos tämä yli miljardin elvytyspaketti investointeihin ei ole työllistävä paketti niin mikä se on arvoisa puhemies tämä neljäs lisätalousarvio on osittain vielä kriisin vaikutusten ja taloudellisten ja inhimillisten vaikutusten tukemista ja jälkihoitoa mutta yhtä tärkeänä osana budjetissa rakentaminen arkeen paluuseen kasvuun ja työllisyyden liikkeelle saamiseen kriisitoimien ja ja erityisesti sosiaalisen kriisin purkaminen on tärkeää myös tässä vaiheessa ei pidä toistaa niitä virheitä joita aiemmin talouskriisien ollessa päällä on tehty näiden hintaa on maksettu vuosia eteenpäin inhimillisten vaikutusten lisäksi työttömyyden pitkittymisen syrjäytymisen ja sosiaalisen kriisin hoito ovat myös tulevaisuusinvestointeja jotka pienentävät lisäkustannuksia pitkällä aikavälillä ja pitävät myös talouden kasvun potentiaalia yllä kriisin vuoksi ja työttömyysturvaan tehtyjen muutosten jatkaminen onkin tärkeää myös tässä tilanteessa niin kuin lisätalousarviossa esitetään budjetin elvytystoimien yli miljardin paketti kohdentuu pääosin liikenneinfraan ja teollisuuden toimintaedellytysten tukemiseen sekä työllisyyden parantamiseen monet tiet ja ratahankkeet ovat tärkeitä maakuntien saavutettavuuden tulevaisuudenuskon ja työllisyyden luomisessa vaalipiirimmekin osalta esimerkiksi kuopion ratapiha ilomantsin rata ja vt kahdenkymmenenkolmen jatkorahoitus tuleva kustannustuki yrityksille on myös tässä nivelvaiheessa että yritykset pystyvät avaamaan tuotantojaan ja toimintojaan mikä edistää merkittävästi talouden toipumista budjetin kuntatalouden puolentoista miljardin toinen tukipaketti on tärkeä myös talousvaikeuksien kanssa painiville kunnille budjetin kirjaus myös syksyn budjettiriihestä ja tulevien vuosien kuntatalouden ja sairaanhoitopiirien seurannasta ja tukemisesta on tärkeä hyvinvointipalveluidemme osalta kuntien taloutta ja tulevaisuutta onkin syytä tarkastella nyt varsinkin kun ratkaisu sote maakunnista näyttäisi etenevän etenevän meillä on liian vähän tietoa sen vaikutuksista kuntatalouteen pitkällä aikavälillä erityisen iloinen olen lasten nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluita tarkastellaan erillisellä sadanseitsemänkymmenenkahden miljoonan euron paketilla neljäs lisätalousarvio on hyvin rakennettu kokonaisuus jolla kriisin vaikutuksia lievennetään ja rakennetaan uuden kasvun osaamisen ja työllisyyden

rouva puhemies ja olen iloinen voidessani käyttää näitä sanoja melko laaja yksimielisyys vallitsee siitä että tässä suhdannetilanteessa liikenne ja väylähankkeisiin investoiminen ilmastoelvytys on oikea toimi oikeaan aikaan mutta niinpä vain opposition puolelta tätäkin hanketta moitittiin täytyy sitä kummastella sen tähden että teiden rakentaminen väylien rakentaminen raiteiden rakentaminen on lyhyen tähtäimen elvytystä kun niitä saadaan käyntiin jo nyt heti huolehditaan siis siitä että talous lähtee käyntiin huolehditaan työllisyydestä mutta niillä on kuten edustaja lohikoski aikaisemmin keskeinen pitkän aikavälin vaikutus siihen että talouskasvun teollisuuden yritteliäisyyden edellytykset tulevat mahdollisiksi ja siksi ne ovat juuri nyt aivan välttämättömiä tästä jälkimmäisestä hyvä esimerkki onkin se teollisten investointien paketti joka nyt saadaan liikkeelle sen tarkoitus on mahdollistaa kemiin suuri metsäteollisuuden investointi metsä groupin biotuotetehdas sille ehdollinen tässä vaiheessa sataneljätoista miljoonaa euroa raiteisiin kokonaispaketti kaksisataa miljoonaa euroa ne ovat juuri niitä uutisia tällaiset suuret investoinnit joita tämä maa juuri tässä tilanteessa kaikkein eniten tarvitsee

pilkku kolmen miljardin kokonaissumman josta siis lähes miljardi raiteisiin lisäksi arvosteltiin vielä sitä että pannaan päällystämiseen rahaa uskoisin että tänä kesänä kun päällystetään neljätuhattakolmesataa kilometriä kaksi pilkku viisi kertaa enemmän kuin viime kesänä voimme nähdä sieltä asfalttiautoista että suomi todellakin on päässyt talouskasvun

arvoisa rouva puhemies meillä on käsissämme erittäin mittava lisätalousarvio ja se on mittava juuri sen takia että tässä maailmanajassa ja ja tilanteessa kaikki tarvitsevat tarvitsevat kunnat yritykset yksilöt järjestöt ihan kaikki koronaepidemia sallii meille nyt että rajoitustoimenpiteitä on purettu ja ensiarvoisen tärkeää on että hallitus vahvistaa talouden toimintaa ja ihmisten luottamusta omalla aktiivisella toiminnalla julkisia investointeja käynnistämällä erityisen tärkeää on että kotitalouksien luottamus säilyy ja vahvistuu nyt jos koskaan me tarvitsemme jokainen uskoa tulevaisuuteen uskon että muutkin tässä salissa iloitsevat siitä että ihmiset ovat liikkeellä ja käyttävät palveluja näin eteenpäin panostukset liikennehankkeisiin ja asuntorakentamiseen luovat työtä ja saavat myös yksityisiä investointeja liikkeelle ne ovat työvoimaintensiivisiä samalla kohentavat talouden pidemmän aikavälin suorituskykyä lisätalousarviossa liikenneinvestointeja aloitetaan ympäri maata kuten juuri liikenneministeri totesi koronakevät on asettanut erityisesti lapset ja lapsiperheet hankalaan asemaan nyt tulee tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja edistää paluuta paluuta kohti normaalia arkea erityisen kiitollinen olen kun kuntiin suunnataan sosiaali ja terveysministeriön tukena lapsille ja nuorille satakaksitoista miljoonaa euroa

puhemies äsken esitellyn keskeinen osa on

kuntien rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtenä osana sen käytännön toteuttamista hallitus esittää että jako osuutta valtion ja kuntien välillä muutetaan muutos on merkittävä kuntien osuutta yhteisöverotuotosta korotettaisiin kolmestakymmenestäkahdesta pilkku kolmestatoista prosentista neljäänkymmeneenkahteen pilkku kolmeentoista prosenttiin ja valtion jako osuutta alennettaisiin vastaavalla tavalla tämä on yksi osa niitä toimia joilla tämä kunnille suunnattava tuki käytännössä toteutetaan yhteisöveron kertymässä tapahtuneet muutokset korreloivat aika tarkasti niiden menetysten kanssa joita tämän epidemian takia talouselämässä on eri alueilla tapahtunut ja tämä on

myös täsmätapa hoitaa tätä kompensaatiota valtion puolelta olennaistahan tässä on se että valtio ottaa piikkiinsä näitä kuntien menetyksiä

valtiolla on leveämmät hartiat kuin kunnilla ja tietysti hallituksen tavoite on se että kunnat pystyisivät pitämään palvelunsa toiminnassa eivätkä tekisi

puhemies tämä on tärkeä osa niitä toimia joilla kuntia tuetaan tässä koronakriisin keskellä juuri tämän hyvän esityksen tuossa esitteli minä voisin oikeastaan todeta puolestani että valtiovarainvaliokunnan verojaostossa olemme jo tämän vastaanottaneetkin ja hieman jo etuajassa lähteneet tätä käsittelemään niin että aika tuota pikaa itse asiassa huomenna varmasti saamme jo asiaa sieltä kautta eteenpäin meillähän on ollut tärkeä periaate siellä valiokunnassa että kun näitä koronaan liittyviä toimia tehdään niin me pyrimme mahdollisimman nopeasti sitten ne siellä käsittelemään ja joutuisasti saattamaan voimaan jotta voimme

ja mielestäni on myös tärkeä puhemies se periaate mistä täällä on paljon myös keskusteltu että kunnat tulevat jatkossakin tarvitsemaan tukea ja on tärkeää että hallitus myös jatkossa on sitoutunut siihen että tilannetta seurataan tilannetta katsotaan ja valmiutta tehdä jatkotoimia lisätään nimittäin sehän on aivan selvä että kunnat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa ja varmasti jokainen meistä haluaa että että näissä vaikeissa tilanteissa voimme kuitenkin turvata tulevaisuutta niin että terveyspalvelut sosiaalipalvelut koulutuspalvelut varhaiskasvatuksen palvelut kaikki nämä tärkeät asiat pystytään myös jatkossa tuottamaan en sano että kunnilla on helppoa kyllä meillä tampereellakin monta kertaa mietitään mutta sieltä voisin sen verran ehkä sanoa että maanantaina ryhmän kokouksessa pormestari sanoi että ministeri paatero on hyvin pitänyt yhteyttä kuntiin ja siellä koettiin että yhteydenpito on toiminut ehkä välitän tämän kiitoksen nyt sitten tässä kun huomaan että ministeri siellä aitiossa istuu kaiken kaikkiaan kun katselin näitä tukitoimia kunnille joista siis tämä yhteisövero on yksi yksi osuus niin tässä yhden pilkku viiden miljardin paketissahan tulee jo nyt ihan merkittävästi tärkeitä ratkaisuja kaiken kaikkiaan siis yksi pilkku viisi miljardia täällä on opetusministeriön puolelle satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa jolla muun muassa tätä harrastusmahdollisuutta lapsille ja nuorille tuetaan täällä on ympäristöministeriölle rahasummia minua lähellä ovat tietenkin vaikkapa lähiöt niiden kehittäminen niihin satsataan nyt sitten ymn puolelta kunnille myös lisärahoitusta ja sitten esimerkiksi aran kautta on on tulossa ja sosiaali ja terveysministeriön kautta siinä mielessä kaikki nämä ovat varsin tarpeellisia ja tärkeitä toimia ja varmasti sitten täällä myös jatkossa tilannetta tarkkaan seurataan ja katsotaan että kaikki kompensaatio ja muut toimenpiteet ovat mahdollisimman riittäviä

hallitukselle kiitosta kun se huomioi kuntien tukalan tilanteen tämä esitys on tarpeellinen sen kokoluokka on oikea ja on tärkeää että kuntataloutta saadaan vakautettua kannatan lämpimästi esityksen henkeä ja valtiovarainministeriössä valmisteltuja toimenpiteitä jakoperusteita ei voi kuitenkaan pitää yhdenvertaisina ja tämä vaikuttaakin vähän tällaiselta malli vapaavuorelta nimittäin jälleen kerran on nähtävissä hallituksen keskittämispolitiikka helsinki saa lisätalousarviossa ilmaista rahaa kaikenlaisiin kulttuuri taide ja muihin hankkeisiin ja nyt tässä esityksessä jakoperusteet on on arvottu siten että kutakin helsinkiläistä kohti tuloutetaan kolmesataaneljä euroa mutta turkulaista kohti vain kaksisataaneljäkymmentäkolme euroa kiinnostaisi tietää miten ministeri andersson selittäisi tämän turkulaisille äänestäjilleen mutta ilmeisesti hän halua selittää asiaa koska on poistunut paikalta uskon että edustaja kiviranta on kynsin ja hampain taistellut sauvon puolesta mutta ministeri anderssonilla olisi tässä kyllä enemmän selitettävää koska ministeri vanhanen ei ole ollut tätä valmistelemassa en tällä kertaa pohdi enempää näitä perusteita mutta ihmettelen miten muut keskustalaiset selittävät tämän tilanteen jossa pääkaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat joutuvat jälleen kärsijäksi ja saavat asukasta kohti huomattavasti vähemmän valtionosuuden ja yhteisöveron lisäystä kuin mitä helsinki saa

on jälleen herrahississä unohtunut keskustelin tuossa aiemmin edustaja kankaanniemen kanssa jyväskylän tukalasta tilanteesta hän tahkoaa pitkiä päiviä kaupungin talouden tasapainottamiseksi mutta mitä tekee hallitus se arvioi että jyväskylä saa satakuusikymmentäseitsemän euroa asukasta kohti kun helsinki saa kolmesataaneljä ei ei tämä kuulosta kauhean reilulta vaikka huomioisi yhteisöverotuoton erilaisuuden eri alueilla mutta onneksi kuten edustaja viitanen totesi tämä saapuu nopealla aikataululla valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn ja sitten varmasti saamme tarkempia jakoperusteita ja vastauksia näihin kysymyksiin miksi tämä aina tuntuu menevän näin

arvoisa puhemies arvostan edustaja vilhelm junnilan esitystä hän saa näinkin kuivassa asiassa kuin verontilityslain muutoksessa aikaan tuollaisen erittäin värikkään puheenvuoron tämä on yksi osa näistä kuntien ongelmien hoitamiseksi annetuista esityksistä aikaisemminhan meillä täällä oli jo verojärjestelyjen aiheuttamia veromenetyksiä korvaava esitys viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja nyt sitten on menossa toinen vaihe eli neliosainen kokonaisuus on siis kaikki kunnat huomioivia osia hiukan eri tavalla eri osiot huomioivat niitä se se on täysin loogista kun kohta jatkan tosiaan nyt korvataan valtionavustuksella sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamia lisäkustannuksia ja ja johdannaismenetyksiä sitten peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan määräajaksi harkinnanvaraista valtionosuuttakin korotetaan vähän sehän oli jo välillä kuollut mutta se aikaisemmin jo palautettiin henkiin ja nyt siihenkin tulee hiukan lisää ja sitten on tämä kuntien yhteisöveron jako osuuden määräaikainen korotus joka luonnollisesti kohdistuu lähinnä isoihin isoihin kaupunkeihin valtaosaltaan siis kohdistuu niihin koska niissähän nämä yhteisöveromenetyksetkin tapahtuvat eli tässä ei ole sinänsä mitään ihmettelemistä totta kai sitten katsotaan aikanaan mitkä ovat todelliset tuottomenetykset missäkin kunnassa mutta tällä hetkellä arvioiden tämä on täysin looginen esitys se on selvää että helsingin on arvioitu olevan kuntien yhteisöveron tuotosta tänä vuonna noin kaksikymmentäkuusi prosenttia ja uudenmaan kuntien yhteensä noin neljäkymmentäneljä prosenttia kymmenen suurimman kunnan osuus yhteensä noin viisikymmentäkuusi prosenttia ja ja tietysti nuo menetyksetkin sitten ovat aivan vastaavia siksi hallituksen esitys on täysin linjassa

koronakriisi on vaikuttanut kuntien talouteen etenkin sosiaali ja

kasvun sekä vero ja maksutulojen vähenemisen kautta ja siksi on todellakin tarpeellista että kuntia tuetaan myös tällä tavalla ja on on tarpeellista että kunnille tulevaa yhteisöveron jako osuutta korotetaan mutta itsekin nostin jo aiemmassa puheenvuorossa esiin sen että suurin osa tästä menee kymmenelle suurimmalle kaupungille ilman tätä valtionosuuksien tasausta ja kyllä hiukan ihmettelen sitä miten miten myönteisesti keskustan edustajat ovat tähän suhtautuneet tätä pidetään täysin loogisena ja ja täysin perusteltuna ja täysin linjakkaana kuntien jako osuuden nosto ilman että sitä tasataan tarkoittaa sitä että viisikymmentäkuusi prosenttia tuesta menee todellakin kymmenelle suurimmalle kaupungille uudenmaan isot kunnat mukaan lukien helsinki saavat rahasta neljäkymmentäneljä prosenttia ja kyllä meillä on iso joukko kuntia näitä pienempiä kuntia joissa on todella vaikea tilanne jos ajattelen vaikkapa omaa kotikaupunkiani riihimäkeä riihimäkeä niin kyllä tämä herättää sen eriarvoisuuden tunteen pidän kyllä harmillisena sitä että hallituksesta ei löydy nyt yhtään sellaista puoluetta joka pitäisi myös pienempien kuntien puolta
seuraavaksi edustaja satonen ja sen jälkeen sekä ministeri paatero että ministeri vanhanen

kyllä täytyy sanoa että totuus on se että ongelmat ovat kyllä sekä isoissa että pienissä kunnissa tosi mittavia katsoin juuri aamulehden uutisen jossa tampereen pormestari lauri lyly toteaa että ensi vuoden budjettia lähdetään rakentamaan sadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron takamatkalta ja siihen ei ihan hirveästi tämä auta vaikka sinänsä on positiivista tämä mitä tässä tehdään oma kotikuntani sastamala taisi saada tuossa jaossa satakuusikymmentäkaksi euroa euroa asukas ja täytyy sanoa että sähköposti on täynnä viestejä ihmisiltä jotka ihmettelevät sitä minkä takia sastamala ei pysty rakentamaan mouhijärven yhteiskoulua tekemään kahdeksan viiva kymmenen miljoonan investointia vaan sitä koulua uhkaa lopettaminen tämä on realiteetti ja siellä oli kerätty kaksituhattaviisisataa nimeä viikonlopun aikana adressiin joka tätä asiaa kuvaa eli kyllä kyllä tilanne on sellainen että että vaikka nämä hallituksen panostukset kuntapuolelle ovat tietysti lukuina katsottuna jos puhutaan yhden pilkku neljän miljardin paketista merkittäviä ja isoja niin kyllä kuntien tilanne on todella huono huono tässä tilanteessa se oli tietysti positiivista että saatiin kunta alalle alalle palkkaratkaisu mutta siitäkin on nähtävissä että todella monissa kunnissa yt neuvotteluja neuvotteluja on vireillä ja niissäkin joissa ei ole vireillä aika monessa joudutaan harkitsemaan olen myöskin saanut tätä iloa tässä henkilökohtaisesti nauttia ja olla oman kuntani osalta niitä säästöpäätöksiä suunnittelemassa ja tekemässä toki hyvässä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa mutta kyllä ne sen verran haasteellisia ovat että ei ihan kauheata tunkua ole ole kyllä veikkaan kuntavaaliehdokkaaksikaan seuraaviin vaaleihin eli eli kyllä tässä totuus on se että että ne panostukset jotka tässä nyt on kunnille tehty korvaavat korkeintaan puolittain ne koronasta aiheutuvat ongelmat ja kun tähän vielä lisätään se että sairaanhoitopiirien tappio tulee olemaan valtava vaikka niille suoraa rahaa annettiinkin niin sekään ei ei korvaa se kahdensadan miljoonan euron panostus niitä niitä tappioita jotka sitten lankeavat kuntien nämä ongelmat ovat kyllä niin mittavia kuntatasolla että veikkaan että nämä valtion panostukset korvaavat korkeintaan puolet aiheuttamista ongelmista ja kun jo sitä ennen oltiin huonossa tilanteessa niin kyllä siellä kuntatasolla on tulossa vastaan todella ikäviä päätöksiä

jotka koskevat palveluverkkoa ja ja varmaan myöskin verotusta eli eli kyllä tässä nyt aika pitkään niukkuutta tullaan siellä jakamaan ja tämä ongelma vielä hallituksenkin edessä tulee olemaan entistä vahvemmin

tällä todellakin yritetään välttää yt neuvotteluja ja saada pidettyä ihmiset töissä ja saada myöskin toisaalta pidettyä investointeja sekä hankintoja yllä kunnissa tämä on yksi osa tätä yhden pilkku neljän miljardin euron pakettia tähän kysymykseen perusteet ovat ne joittenka mukaan tehdään näitä lakiesityksiä elikkä tämän kohdan perusteet yhden pilkku neljän miljardin paketille ovat olleet koronasta aiheutuvat ongelmat emme ole siis lähteneet tekemään näitä perusteita tähän miljardiin niin että että olisimme katsoneet eri puolilla suomea olevan erilaisia kuntia vaan me olemme katsoneet mitkä ovat ne perusteet yhteisöveron tippuminen on yksi iso osa ja sen takia tämä lakiesitys tulee kymmenen prosentin lisäsatsauksella tukemaan kuntia käymme tänään hetken päästä läpi valtionosuuksien muutokset joissa on tehty samalla tavalla perusteet ensin ja sen jälkeen katsotaan miten sen vaikutukset menevät kuntiin emmekä lähde toisinpäin näihin lakiesityksiin

kertoi mistä tässä on kyse tämä on noin neljänsadan miljoonan osuus tästä yhdestä pilkku neljästä miljardista tämä on täsmätoimi niille kunnille joiden tulot ovat ensi sijassa verotuloja

valtionosuusjärjestelmään liittyvät muutokset tullaan esittelemään erikseen minä en tiedä oikein millä tavalla edistää sitä että kansalaiset ymmärtäisivät tämän hyvin monimutkaisen tilanteen jossa tänä vuonna eletään se että että tämmöisten yksittäisten päätösten kohdalla ryhdytään mittaamaan kuntakohtaisia korvauksia kun kuitenkin on tehty äärimmäisen oikeudenmukaisesti ja se kokonaisuus ratkaisee sen kuinka paljon kunnat saavat menetyksistään valtion puolelta tulevina korvauksina

puhemies mielestäni tässä on juuri tärkeää tämä mitä molemmat ministerit aiemmin totesivat että totta kai ja luonnollisesti tässä korvataan niitä menetyksiä mitä korona tuo ja korona tuo esimerkiksi isoille kaupungeille ja monelle kunnalle yhteisöveron tuottojen laskua muun muassa mielestäni ei se nyt niinkään voi olla arvoisa oppositio että tapahtuisi sellainen että vaikka siellä tampereella yhteisövero laskisi kovin mutta sitä ei saisi sitten korvata tampereelle kun se on iso kaupunki ja ja näin mielestäni ministeri paatero ihan hyvin kiteytitte että perusteet ensin en myöskään pidä siitä vastakkainasettelusta isot kunnat pienet kunnat kaikilla on vaikeata siinä mielessä allekirjoitan paljon edustaja satonen sanoi edellä että kaikissa kunnissa on tällä hetkellä hyvin vaikeaa ja korona tuli kyllä pyytämättä ja yllätyksenä kaikkialle niin valtion kuin kuntienkin kontolle ja sitä kautta hallitus tekee nyt parhaansa mukaan sitten näitä aputoimia jotta kunnissa selvittäisiin mielestäni myös se on selvää että tämä ei vielä riitä pidän selvänä että näihin asioihin joudutaan palaamaan heti kun syksy koittaa ja tärkeää se on mennäkin niin että näihin palataan eli huolemme on täsmälleen yhteinen mielestäni muun muassa edustaja satosen puheenvuorossa nyt ei ollut tätä vastakkainasettelua mutta olin vähän sen huomaavinani noissa aiemmissa siksi halusin puhemies myös omalta osaltani sanoa että tärkeää on se että näitä menetyksiä valtio lähtee lähtee kaiken kaikkiaan korvaamaan täällä kivirantakin hyvin perusteli että tämä on juuri sillä tavalla tehty kuin hyvässä politiikassa pitääkin ja tosiaan kun tämä on osa kokonaisuutta niin kokonaisuus muodostuu sitten myös muista toimenpiteistä kuin tästä nimenomaisesta tämä on

arvoisa puhemies voimassa olevan lainanottovaltuuden mukaan valtioneuvosto voi ottaa valtionvelkaa niin että se kasvaa enintään sataankahteenkymmeneenviiteen miljardiin euroon ja tästä enintään kahdeksantoista miljardia euroa voi olla lyhytaikaista lainaa jonka laina aika sitä otettaessa on enintään kaksitoista kuukautta tämä sadankahdenkymmenenviiden miljardin euron raja tullee tullee vastaan ensi vuoden aikana jos tulee kielteisiä yllätyksiä niin se saattaa tulla jopa aikaisemmin hallitus esittää nyt muutosta että lainanottovaltuuden raja korotettaisiin sataanviiteenkymmeneen miljardiin euroon ja lyhytaikaisen velan enimmäismäärä esitetään nostettavaksi kahdeksastatoista kahdeksastatoista kahteenkymmeneenviiteen miljardiin euroon tämä on on äärimmäisen karu päätösehdotus toimiminen lähellä tätä lainanottovaltuuden ylärajaa vaikeuttaa valtion velanhallintaa ja vähentää mahdollisuutta tarkoituksenmukaisen kassapuskurin ylläpitämiseen yllättävien menojen varalta näissä oloissa on tarpeen ja paikallaan että meillä on kassassa rahaa se on useasti lyhytaikaista ja sen takia myös tämä jälkimmäinen muutosehdotus on tarpeellinen

ja sen torjunnassa tarvittavien suojavarusteiden arvonlisäveroon esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia väliaikaisesti siten että koronavirustartunnan estämisessä testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi verottomuus koskisi myyntejä julkisen terveyden ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelun tuottajille sekä tullin hyväksymille organisaatioille näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää eli kyse olisi niin sanotusta nollaverokannasta esityksen tarkoituksena on saattaa kotimaiset myynnit sekä ostot eu maista neutraaliin asemaan suhteessa eun ulkopuolisista maista tehtyihin hankintoihin euroopan komissio antoi kolmas huhtikuuta väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen jonka mukaisesti suomessa on tällä hetkellä vapautettu arvonlisäverosta covid yhdeksäntoista taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden maahantuonti jos tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden kuten valtion elinten julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta

lakia ehdotetaan sovellettavaksi tämän vuoden tammikuun kolmannenkymmenennen päivän ja kolmannenkymmenennenensimmäisen päivän heinäkuuta välisenä aikana tapahtuvaan tavaran myyntiin maahantuontiin ja

arvoisa rouva puhemies harvoin annan kiitosta eun komissiolle mutta nyt siihen aukesi mahdollisuus nimittäin pidän tätä kolmas huhtikuuta tehtyä päätöstä ihan perusteltuna ja hallituksen esitys siis perustuu tähän komission päätökseen tässä siis annetaan vapautus tuontitulleista ja alveista tammikuun kolmannestakymmenennestä päivästä alkaen ja tämä on voimassa kolmaskymmenesensimmäinen heinäkuuta saakka mahdollisesti tarvittaessa myös pidempään tässähän on tarkoitus saada myös verotuksen neutraliteetti toimimaan pandemiatilanteissa siis näissä tarvikkeissa ja muissa ministeri vanhanen totesi esittelypuheessaan hyvin keihin esitys on rajattu se siis koskettaa vain koronavaikutusten torjumiseksi tavaroita jotka tuodaan valtiollisten toimijoiden kuten valtion elinten julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta

puhemies tämä on hyvä ja lakiesitys ja kuten täällä on jo todettu tässähän nimenomaan puututaan tähän kilpailun tasavertaiseen asemaan kun komissio päätti että tälle alueelle voidaan tuoda näitä tärkeitä tarvikkeita joilla torjutaan koronavirusta hoidetaan tätä kriisiä niin

olevan noin seitsemän miljoonan verran verotulovaikutuksia verotuloja vähentävästi mutta tässä tapauksessa on hyvin hyvin perusteltua toimia juurikin näin puhemies itse asiassa tämäkin esitys on jo ollut ennakkokäsittelyssä meillä verojaostossa ja tulemme tätäkin käsittelyä jatkamaan huomenna ja varmasti myös vastauksen tältä osin saamme tänne saliin hyvin pian

puhemies minunkin pitää kehua tätä esitystä eli tässähän säädetään arvonlisäverotukseen väliaikaisesti nollaverokanta koronavirusepidemian estämisessä testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja muista jäsenvaltioista tapahtuviin yhteisöhankintoihin

verottomuus koskee siis myyntejä julkisen terveyden ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluntuottajille verottomuus koskee myös myyntejä esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitoyhtymien sairaaloille ja sellaisen yksityisen toimijan hankintoja joka tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveydenhoito ja sosiaalihuoltopalveluja näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saadaan vähentää eli kyse on niin sanotusta nollaverokannasta esitys on erinomainen

arvoisa rouva puhemies koronakriisi vaikuttaa kuntien talouteen erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon menojen kasvun kautta mutta myös verotulojen vähenemisen ja maksutulojen vähenemisen kautta tämä esitys jolla on tarkoitus korvata näitä menetettyjä tuloja on tietysti hyvin tarpeellinen kuitenkin oleellista on huomata se että kuntien tilanne oli katastrofaalisen heikko jo ennen koronaa pandemia heikentää kuntataloutta entisestään kuluvana vuonna kenties jopa kahdella miljardilla eurolla tilanne monissa sellaisissa niin sanotuissa hyväosaisissakin kunnissa jotka nauttivat korkeista yhteisöveroista ja joissa asuu paljon työtä tekeviä ihmisiä

on aika heikko luisu on monesti aika syvää ja silloin saatetaan tippua aika korkealta monissa tapauksissa velkaantuminen on jo hyvin rakenteellista ja ja oikeastaan kautta kuntakentän tällä hetkellä tehdään hyvinkin voimakkaita sopeutustoimia ja leikkauspolitiikkaa jolloin joudutaan puuttumaan ihan semmoisiin peruspalveluihin terveydenhuollosta eteenpäin kuitenkin tässä yhteydessä pitäisin oleellisena että hallitus kykenisi tarkastelemaan hallitusohjelmaansa kuuluvia suurhankkeita olen ymmärtänyt että oppivelvollisuuden pidentämiseen ei olla valmiita koskemaan mutta on ihan selvää että kuntien tehtävien

tai kuntien velvollisuuksien

tietä pitkin me emme koskaan pääse hyvään lopputulokseen itse asiassa tällä hetkelläkin hallitus on tuonut eduskuntaan monia sellaisia paketteja jotka itse asiassa lisäävät niitä menoja vaikka saattaisi olla niin että valtio korvaa sitten kunnille nämä kasvaneet kustannukset siinä ja siinä asiassa tiedetään kuitenkin että kun nämä verotulot tulevat sieltä yhdestä lähteestä ja potista niin meidän ei pitäisi niin epärehellisiä olla että me ajattelisimme että se että valtio korvaa kunnille näitä menoja olisi sitten jonkinlainen helpotus tämä taloudellinen tilanne on hirvittävän vaikea ja minä en näe millään tavalla kestäväksi sitä että julkista sektoria paisutetaan liiallisesti tietysti voidaan elvyttää julkisesti ja se on ihan tarpeen kun se tehdään järkevästi mutta jos samaan aikaan tehdään toimia jotka kasvattavat koko julkista sektoria ja jos niillä ei ole olemassa mitään loppupäätä vaan ne vain etenevät niin en voi kyllä kannattaa

valtionosuudet nyt määritellään ja ja jakautuvat kunnat tuottavat tosiaan kuntalaisten peruspalveluja ja ja nyt koronakriisi on johtanut suuriin tulonmenetyksiin ja tulee muistaa että monissa kunnissa jo ennen tätä oli oli todella haasteellista kuntatalouden suhteen

tulee muistaa että yhdessähän luomme sitten hyvää tukea ja peruspalveluja suomalaisille lisätalousarvio on historiallisen suuri myös kuntien osalta tärkeää tulevaa ajatellen on on että hallitus seuraa kuntatalouden kehitystä sillä kunnilla on todella haasteellista tulevaisuudessa tämän yhteydessä tulee tarkistaa mielestäni kriisikuntakriteerejä kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja myös kiinteistöjen poistoparametreja tulevaisuudessa kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset kuntaministeri paaterolle perusteellisesta valmistelusta ja siitä että kuntakenttää ja sen ääntä on todella tässä erittäin tänään täällä on käsitelty hallituksen neljättä lisätalousarviota ja sen yhteydessä ja jo aikaisemmin tänä vuonna tehdyillä toimenpiteillä on ratkaistu hyvin pitkälle koronakriisin

nyt nimenomaan tämä kuntakentälle kohdennettu kuntapaketti on mielestäni yksi lisätalousarvioon sisältyvä keskeinen työkalu siihen että että suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin kannalta aivan kriittisiä peruspalveluja voidaan turvata tämä kriisi on iskenyt kuntakenttään hyvin massiivisesti mutta tiedämme myös sen että se on myös kohdellut kuntia eri tavalla ja siksi on todella hyvä että myös tämä tukipaketti koostuu erilaisista elementeistä minusta sen jakoperusteet ovat varsin hyvät ja sillä todella pystytään kriisin keskellä turvaamaan nyt näitä palveluja tämä kriisi on käytännössä romauttanut kuntien verotulopohjan ja me kaikki tiedämme että ottaen huomioon kuntien taloudellisen tilan jo ennen tätä kriisiä hyvin harvalla kunnalla todellisuudessa on olemassa minkäänlaisia puskureita

saatavuuden heikentyessä siksi olen erittäin iloinen tästä lasten ja nuorten erillisestä hyvinvointipaketista ja luonnollisesti myös vanhuspalveluihin kohdennettavasta tuesta minusta sosiaalisen kriisin ehkäisyn tulee tässä tilanteessa olla meidän kaikkien yhteinen tavoite mutta kokonaisuutta tarkastellen pidän erittäin tärkeänä myös sitä että hallitus todella arvioi kuntien ja kuntatalouden näkymiä myös pidemmällä aikataululla

paitsi että kriisikuntakriteerejä ja arviointimenettelyä arvioidaan tulevaisuudessa myös valmius tarkastella tilannetta ja kohdentaa tarvittavia tukitoimia myös myöhemmässä vaiheessa

eduskunnan puhemiestä ja toivottaa hänelle parhainta menestystä vaativassa työssä sitten tämän päivän aiheeseen tästä kuntien valtionosuusjärjestelmän ja peruspalvelujen asioiden hoitamisesta tätä kautta niin kuin tässä nyt on käsitelty tulkitsen sen että siinä aivan oikein kannetaan vastuuta siitä tilanteesta johon kunnat ovat tahtomattaan yllättäen joutuneet sille että kritiikkiä tulee milloin mistäkin en näe kovin paljon perusteita koska pitää muistaa että tämä tilanne on varmasti ainutkertainen ja tätä ei ole koskaan pystytty etukäteen harjoittelemaan tähän on pyritty mukautumaan ja väitän että mukautuminen varsinkin kunnissa on tehty niin hyvin tuntien oman kotikuntani ilomantsin tilanteen että siellä kunnanjohtaja ja johtavat virkamiehet ja luottamusmiehet ja kaikki kunnan työntekijät ovat tehneet ansiokkaasti töitä että pystymme siitä tilanteesta selviämään vaikka meillä koronaa ei ole ollut niin varautuminenhan tietysti on pitänyt tehdä ihan niin kuin missä tahansa muualla ja kaikki toimenpiteet terveydenhuollossa sen mukaan että jos tilanne tulee niin pystytään välittömästi reagoimaan elikkä valtio kantaa tässä sen vastuun ja korvaa kunnille syntyneitä vahinkoja ja taloudellisia menetyksiä menettelytapa on aivan oikea moitteita saa toki esittää mutta pitää muistaa sekin että kuten äsken sanoin tätä ei ole kukaan koskaan ennen harjoitellut eikä tähän ole olemassa mitään mallia että jos sitten sitä kritiikkiä joiltain tulee niin voin sanoa että se on enempi hakuammuntaa se arvostelu sen tiedän että jos jotain muutakin olisi tehty niin sama arvostelu olisi kuultu toivon mukaan tästä nyt kuitenkin ruvetaan pikkuhiljaa toipumaan ja siinä toipumisessa pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että kuntien elinvoima turvataan ja jos siellä on sellaisia kuntia joilla on tällä hetkellä vaikeuksia niitä pitää ymmärtää eikä heti olla kriisikuntamenettelyä käynnistämässä

tiedän että varmasti joka ainoassa kunnassa suomessa tehdään töitä tosissaan ja tehdään parhaansa jotta kunta selviää ja pystyy kuntalaisille parhaat palvelut järjestämään mutta valtiovallan on tämän jälkeen tämän kriisin jälkeen ja nyt tämän kriisin aikana kun muutetaan suuntaa kohti uutta nousua huoli siitä että elinkeinojen kehittämisen puolella saavutetaan menestyksiä elintason nousu verotulojen kertymän kasvu ja yleensä hyvinvoinnin lisääntyminen tulevat vain työn kautta me emme voi velan varassa pitkään elää ja mielestäni se pitää sisällään viime vaalikaudella sipilän hallituksessa kokeillun byrokratian purun peräänkuulutan sitä edelleen silloin luotiin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja pitkäaikaistyöttömyys yli puolitettiin se pitkäaikaistyöttömyys putosi alle puoleen sinä aikana vaikka alussa sanottiin että se ei varmasti onnistu elikkä me tiedämme sen että keinoja meillä on kysymys tehdä se on totta että se vaatii kovaa työtä paljonkin enemmän työtä se vaatii kärsivällisyyttä ja jonkun verran uhrauksia mutta

puhemies kuntien tilanne on eittämättä heikko sain juuri ensimmäiset ennakolliset tiedot viime vuoden tilinpäätöksistä ja se oli tilanne ilman koronaa eikä näytä kovin hyvältä vaan siellä on kymmeniä kuntia jotka nyt ovat ottaneet syömävelkaa kymmeniä kuntia ja tähän koronaan nyt tässä kohtaa mehän olemme päättäneet linjauksena että mikään kunta ei ainoastaan koronasta johtuvista syistä ajaudu kriisikunnaksi koska on harkinnanvaraista vmn puolelta tehdä arvio siitä otetaanko se arviointimenettelyyn ja tästä syystä mikään kunta ei joudu kriisikunnaksi mutta sitä vastoin alijäämän kattamisen osalta meillä on vielä harkinnassa että tälle väliajalle tuomme mahdollisesti lakimuutoksen että voidaanko tälle alijäämän kattamiselle joka siis nyt ensimmäisen kerran tämän viiden vuoden kohdalla sitten toteutuisi anomuksen perusteella myöntää jatkoaikaa tai jotain muuta että sitä viiden vuoden aikamäärettä siinä ei olisi meillä on siis osastolla mietinnässä tämä minkälainen lakiesitystarve siihen on elokuun budjettiriihi tulee olemaan seuraava paikka jossa katsotaan sitten tämän vuoden osalta onko lisääntyviä tarpeita mutta se on tiukempi paikka siihen ensi vuoden osalle olen pahoillani siitä että kunnat ovat joutuneet myöskin siirtämään omia budjettiarviointejaan sitten sinne syksyyn koska normaalistihan kunnissa aloitetaan jo kesäkuussa mutta nyt koska budjettiriihi meillä

kunnat pääsevät tekemään omia budjettejaan vasta sen aikataulun mukaan mutta silloin käydään siis läpi vuoden kaksikymmentäyksi budjettia iso asia kun puhutaan tästä kuntien ennakoitavuudesta tulevien talousasioiden osalta on tietysti sote joka nyt viime perjantaina saatiin informoitua ulos jossa siis kuitenkin puolet kuntien henkilöstöstä menoista

jos ei puolet henkilöstöstä ole mikään muutos niin hämmästelen koska se on todella iso ja tuo erityisesti sitä ennakoitavuutta koska sote kustannuksista tiedetään että ne ovat monesti olleet ne jotka ovat nousseet enemmän kuin on ennakoitu kiitokset tästä keskustelusta ja terveisistä kannustuksista tähän työhön olen iloinen koska tiedän tämän keskustelun jälkeen että te käsittelette tämän täällä eduskunnassa nopeasti niin että me saamme kunnille sitten tämän valtionosuusjärjestelmän mahdollisimman nopeasti myöskin maksatukseen

arvoisa puhemies hallitus esittää tässä esityksessä lakia työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta tämä kokeilu liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin työllisyysasteen nostamiseksi ja kuntien roolin vahvistamiseksi työllisyyspalveluiden järjestäjänä työllisyyden kuntakokeiluilla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja osaamista ja palveluja tässä kokeilussa valtion ja kuntien osaaminen ja resurssit yhdistettäisiin siten että että valtion tehtäviä henkilöstöä ja työllisyysmäärärahojen sekä kuntouttavan työtoiminnan määrärahojen käyttövaltuutta siirrettäisiin kunnan tai kuntayhtymän muodostamalle kokeilualueelle määräajaksi kokeilualueille ohjattaisiin työ ja elinkeinotoimistojen asiakkaista ne jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan ja lisäksi kaikki alle kolmekymmentä vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset tämän kokeilun järjestäminen on nyt tarpeen jotta saataisiin vertailukelpoista tietoa siitä saadaanko tehtävien hoitamisella kunnissa enemmän vaikuttavuutta kuin tehtävien hoitamisella valtion työ ja elinkeinotoimistoissa tarvitaan myös tietoa siitä mitkä ovat ratkaisevat toimenpiteet tehtävien tehokkaaksi hoitamiseksi näistä tiedoista hyödymme kun tehtävien pysyvästä siirtämisestä kunnille säädetään vajaan parin vuoden kuluttua olen tietoinen siitä että tämä kokeilu olisi jo kolmas kokeilu työllisyyttä edistävien tehtävien hoitamiseksi kunnissa näiden aiempien kokeilujen haasteena on ollut juuri vertailukelpoisuus tämän kokeilun koeasetelma on rakennettu huolellisesti vaikutusten seuranta olemaan jatkuvaa ja lisäksi kokeilu on valtioneuvoston yhteisenä tutkimus ja selvityshankkeena toteutettavan teas arvioinnin kohde tällä kokeilulla selvitetään nyt millaisia työllisyys ja hyvinvointivaikutuksia on todennettavissa kun kunnat voivat kehittää palveluja oman toimintaympäristönsä ja kuntalaisten tarpeista käsin tässä myös vahvistetaan valtion ja kuntien tekemää yhteistyötä

työllisyyden kuntakokeiluun järjestettiin kaikille kunnille avoin haku kokeilualueeksi syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista kokeiluun valittiin yhteensä yhdeksänkymmentä kuntaa jotka muodostavat nyt kaksikymmentä kokeilualuetta kokeilun laajentamiseksi on käynnistetty täydentävä haku joka päättyy juhannuksen jälkeen uudella hakukierroksella valittavia kuntia koskien annetaan täydentävä hallituksen esitys mahdollisimman nopealla aikataululla arvoisa puhemies totean tämän kokeilun vaikutuksista seuraavaa työttömiä työnhakija asiakkaita siirrettäisiin nyt kokeiluihin noin kaksisataatuhatta ja te toimistojen henkilöstöä siirtyisi kuntien johdon alaisuuteen noin yhdeksänsataa henkilötyövuotta nämä laskelmat päivitetään elokuussa kun koronakriisin vaikutukset eri asiakaskohderyhmiin ovat paremmin nähtävissä tässä on siis kysymys varsin mittavasta hankkeesta kuntakokeiluilta odotetaan työttömien palvelujen tehostumista ja entistä parempaa kohdistumista työnhakijan yksilöllisiin tarpeisiin lisäarvoa syntyisi myös siitä että saman kokeilualueen kunnat sovittaisivat työllisyyttä edistävät palvelunsa keskenään yhteen yhteensovitettavien palveluiden keskiössä ovat työllisyyspalveluiden lisäksi sosiaali ja terveyspalvelut ja osaamispalvelut jotka ovat tässä toiminnassa tuiki tärkeitä lisäksi kunnat hyödyntävät julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta säädetyssä laissa määriteltyjä ely keskusten hankkimia palveluita sekä omia ostopalveluitaan myös kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö asiantuntijuuden hyödyntäminen työnhakija asiakkaan palvelukokonaisuudessa on tärkeää ja tätä yhteistyötä suositellaan vahvasti kokeilujen tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tiiviisti kokeilun aikana alueilla ja myös valtakunnallisesti seurantamittareita on suunniteltu yhdessä toimijoiden kanssa ja nämä mittarit kohdentuvat työllisyysvaikutusten lisäksi myös hyvinvointivaikutuksiin ja asiakastyytyväisyyteen kuntien vastuulle siirtyvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valvontatehtävä on esityksessä esitetty perustettavaksi aluehallintovirastolle jolla on kunnan muidenkin lakisääteisten lakisääteisten tehtävien valvonta aluehallintovirastolla olisi aktiivinen valvontatehtävä kokeilualueiden lain noudattamisen sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden valvomiseksi arvoisa puhemies lopuksi lopuksi totean että tämä koronatilanne on muuttanut talouden ja työllisyyden näkymiä radikaalisti viimeisten kuukausien aikana on selvää että uudenlaisia toimintamalleja ja eri toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan jatkossa jotta työttömille pystytään tarjoamaan kohdennettuja palveluja ja ja helpottamaan työllistymistä eri palvelujen resurssien ja osaamisen entistäkin tehokkaampi yhteensovittaminen on näin ollen tärkeää tähän kuntakokeilut tarjoavat nyt oivan mahdollisuuden kokeilujen toteutuksesta saadaan sitten eväitä pysyvän tehtävänsiirron valmisteluun mutta erityisesti myös uudenlaisen vaikuttavuuden löytämiseksi ja työttömän ihmisen kannalta parhaiden palvelumallien löytämiseksi kiitos

arvoisa puhemies työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa eräitä työ ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siis siirrettäisiin kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi kuntakokeilu liittyy läheisesti myös hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin sekä tavoitteeseen vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä me kaikki tiedämme

sen takia tapahtunut irtisanomisten ja lomautusten merkittävä kasvu asettavat seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitteelle valtavan valtavan haasteen toisaalta nyt elvytyksen takia tapahtuva nopea velkaantuminen nostaa esiin jopa yli seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tärkeyden ja aivan kuten ministeri haatainen hyvin sanoi eri toimijoiden yhteistyö on nyt entistä entistä tärkeämpää ja entistä entistä arvokkaampaa tehtävien siirtoa kunnille puoltaa kunnallisten työllisyyspalveluiden hyvä tuntemus kunnan asioista sekä tarjolla olevista työ ja muista mahdollisuuksista pienimmillä alueilla kyetään myös tarjoamaan yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua mitä lähempänä ihmistä ollaan sitä parempi kuntakokeilun tavoitteena on esimerkiksi saada tietoa siitä paranevatko työllisyydenhoidon tulokset siitä syystä että kunnilla on monialaisina viranomaisina mahdollisuus hyödyntää monien eri toimialojen palveluita ja tuottaessaan työllisyyspalveluita lisäksi kokeilulla tavoitellaan tietoa erityisesti vaikeammin työllistyvien palveluiden kustannuksista ja palvelupoluista jälleen kerran oleellista on että pyritään menemään lähemmäksi ihmistä puhemies kokeilu aiheuttaa valtiolle lisäkustannuksia viime kädessä kuitenkin kokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen erityisesti heikossa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen edistäminen sekä työttömyyden julkiselle taloudelle aiheuttamien kokonaiskustannusten hillitseminen puhemies kannan iloa tässä kuntakokeilussa ovat mukana kotiseutuni seinäjoki ja seinäjoki ja ilmajoki kun tunnen nämä toimeliaat ihmiset ja tarmokkaat toimintatavat olen kovin luottavainen että esimerkiksi kotiseudullani tästä on paljon paljon

kuntakokeilut ovat vihdoin saapuneet tänne tämä on hallituksen ymmärtääkseni tärkein työllistämistoimi itse en ole aivan näin luottavainen kuin edellinen puhuja mielestäni onkin hyvin huolestuttavaa jos hallitus tällä keinolla uskoo saavansa työllisyysasteen nousuun tai totta kai saa sen numeraalisen lukeman nousuun mutta se ei ole kauhean kestävä toimi pääasiassa tämä hyvin suurelta osin on sosiaalipolitiikkaa ei sinällään kestävä työllisyystoimi eikä sitä missään nimessä pidä sekoittaa julkisen talouden tasapainottamiseksi vaadittaviin toimiin työllisyysastetta kannattaa tietysti ensisijaisesti nostaa huolehtimalla siitä että yrityksillä on mahdollisuutta kasvaa ja tuottaa palkata ihmisiä ja investoida ja näin synnytetään tuottavaa työtä josta saatavalla palkalla ihminen tulee toimeen ja maksaa veroja yhtä tärkeää on huolehtia siitä että ihmisillä on on kannustimia työtä vastaan mutta yksinkertaisesti julkista sektoria paisuttamalla ja aina tukityöllistämällä ei päästä tällaiseen tällaiseen lopputulokseen tämän kokeilun kohderyhmään siis kuuluisivat työttömät työnhakijat työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle kolmekymmentä vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset eli aikamoinen määrä ihmisiä mitä tulee maahanmuuttajiin ja vieraskielisiin niin ehkä maahanmuuttopolitiikan linjausten kohdalla kannattaisi jo miettiä näitäkin asioita niin että voisimme oikeasti korostaa sitä työllisyyspotentiaalia eikä tarvitsisi lisätä työttömyyspotentiaalia tässä yhteydessä olisi myös mielenkiintoista kuulla mitä hallitus on mieltä siitä tähän kokeiluun olisi liitetty sellaisia ryhmiä kuin esimerkiksi hyvässä työiässä olevat mutta työmarkkinoilta ikäsyrjäytetyt tai sitten työhalukkaat ikääntyneemmät ihmiset tiedämme että näissä kohderyhmissä tilanne on monin paikoin hyvin huolestuttava mutta joka tapauksessa tähän esitykseen ei liity arvioita siitä siitä mitä tällä lopulta saadaan aikaiseksi tässä ei ole vaikutusarvioita eikä arviota siitä kuinka paljon tästä nyt sitten on tai ei ole hyötyä myös valtiontalouden tarkastusvirasto on suosittanut että kuntakokeilujen tuloksia täytyy seurata järjestelmällisesti aina kun on kysymys tällaisista toimista joihin käytetään verorahoja niin pienintä mitä meidän pitäisi vaatia on se että siitä tehdään sellaiset seurausten arvioinnit että me voimme oikeasti arvioida mikä on laitettujen eurojen hyöty ei ainoastaan siinä että se näkyy että ihminen on noussut kortistosta pois vaan että se on jollakin lailla on oikeasti ollut hyötyä paitsi näille henkilöille myös tietysti sitä kautta yhteiskunnalle laajemmin

haluavat ja päässeet kunnat vastaavat eräiden lakisääteisten julkisten työvoimapalvelujen ja kotoutumisen edistämisen palvelujen tarjoamisesta työ ja elinkeinotoimistojen asemasta kunnille on tarkoitus siirtää useita eri palveluita joita ministeri tuossa puheenvuorossaan mainitsikin kokeilualueilla pilotoidaan myös erilaisia tapoja työllisyyspalveluja ja näin haetaan uusia hyviä käytäntöjä palvelurakenteen uudistamiseksi toden totta valtiontalouden tarkastusvirasto on korostanut että työ ja elinkeinoministeriön tulee seurata kuluvan hallituskauden työllisyyden kuntakokeilun tuloksia järjestelmällisesti ja tämä on minusta erittäin hyvä vaatimus koska tällä hetkellähän vertailukelpoista tutkimustietoa ei asiasta riittävästi ole ja nyt on tarkoitus tähän kokeiluun liittää tiiviisti seuranta ja tutkimus ilman tällaista kunnollista tutkimusta ei työllisyysvaikutusten tehdä ja toivon todella että tämä kunnollinen tutkimusorientaatio on nyt mukana tämän kokeilun alusta alkaen arvoisa puhemies palvelujen keskittäminen kuntiin tuo palvelut avun ja tuen lähemmäksi asiakasta ja samalla mahdollistuu saumaton tietojenvaihto ja yhdessä tekeminen esimerkiksi koulutusorganisaatioiden ja sosiaali ja terveyspalvelujen kanssa vaikeasti työllistyvien kohdalla tarvitaan monen eri sektorin toimenpiteitä ja tällainen tulee nyt helpommin toteutettavaksi työllistymisessä on tärkeää ottaa huomioon ihmisen kokonaisvaltainen elämäntilanne eikä pompotella häntä luukulta tai paikasta toiseen kokeilun onnistumiseksi te toimistojen ja kokeilualueiden on tehtävä saumatonta yhteistyötä samoin yhteistyötä tarvitaan alueilla toimivien järjestöjen kanssa koska järjestöillä on usein innovatiivisia työllisyyshankkeita joista löytyy hyviä käytäntöjä esimerkiksi siitä miten asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen

työllisyyshankkeen ohjausryhmässä ja molemmissa näissä työllisyyshankkeissa on saatu erittäin vaikuttavia ja ja hyviä tuloksia myöskin pitkään työttömänä olleiden työllistymisessä näiden omien kokemusteni perusteella uskon että kuntakokeilujen avulla löydetään hyviä käytäntöjä myös myös vaikeasti työllistyvien auttamiseen erityisesti avoimille työmarkkinoille tai sitten opiskeluun suurin osa pitkään työttömänä olleista haluaa työllistyä mutta he eivät ole välttämättä saaneet omaan tilanteeseensa sopivaa apua tähän mennessä koska usein tarvitaan henkilökohtaista työhönvalmennusta työnetsintää koulutusta itsetunnon kohotusta ja kenties sosiaali ja terveys ja kuntoutuspalveluja nyt tässä kuntakokeilussa kaikki tämä voidaan mahdollistaa helpommin kiitos

arvoisa puhemies kiitokset työministeri haataiselle siitä että saamme tämän odotetun esityksen eduskunnan käsiteltäväksi jos mahdollista niin työllisyyden edistämisen merkitys tulee korostumaan entisestään tulevina

ja ratkaiseminen on ihan perusedellytys sille että polkua työelämään olisi mahdollista ylipäätään enää uudelleen rakentaa minä ennätin ennen kansanedustajuutta työskennellä kymmenkunta vuotta työllisyydenhoidon kentällä ja ehkä se yksi keskeinen oppi mikä tuolta ajalta jäi taskuun oli se että kun puhutaan hyvin vaikeasti työllistyvistä ihmisistä niin se henkilökohtainen hyvin intensiivinen tuki ja apu ovat aivan keskeisessä roolissa ja nimenomaan se että ihminen vastaanotetaan yksilönä ja hänen asiansa käydään läpi ja räätälöidään yksilöllisesti ne tarvittavat tukitoimet on se avainasia tässä kuntakokeilussa nyt mielestäni kaikki keskeiset elementit kohdillaan edustaja mäkisalo ropponen piti erinomaisen puheenvuoron nostaessaan esille myös järjestöt me tiedämme sen että ajatus siitä että tämä siirtymä työelämään tapahtuisi suoraan avoimille työmarkkinoille yrityksiin niin se ei usein ole mahdollista vaan tarvitaan myös näitä väliportaita kohti tätä tavoitetta ja tässä nimenomaan järjestöillä on aivan

myös mahdollisuus ja työkalut tehdä tarvittavia viranomaispäätöksiä sekä myös näitä henkilökohtaisia asiakassuunnitelmia ja olen erittäin iloinen siitä että nyt tätä kokonaisuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan saamme siitä arvokasta tietoa kun sitten myöhemmässä vaiheessa toivottavasti tulemme vakiinnuttamaan tämän toimintatavan

arvoisa puhemies kiitos edelliselle puhujalle edustaja erittäin hyvästä puheenvuorosta tulen itse tuolta pohjois karjalasta outokummusta ja meillä on aivan vastaavia hyviä kokemuksia aikaisemmista kuntakokeiluista näitten kunnallisten työllisyyspalveluitten vahvuutena pidetään just hyvää tuntemusta kunnalla tarjolla olevista työmahdollisuuksista aktivointimahdollisuuksista asiakaslähtöisyydestä sekä henkilökohtaisuudesta yksilöllisyydestä ja ennen kaikkea oikea ratkaisuihin pyrkivästä palvelusta ja palvelu on tässä nimenomaan se avainsana varsinkin pienemmissä kunnissa asiakkaat tunnetaan lähes henkilökohtaisesti jolloin totta kai apuakin on helpompi tuoda ja antaa niinpä nyt tämä eduskunnan päätettäväksi saapuva hallituksen esitys on erittäin tervetullut ja itse itse olenkin aika lailla eri mieltä edustaja purran kanssa tämän ehdotuksen tehokkuudesta ja tervehdin tätä erittäin ilolla voin kertoa että esimerkiksi omassa maakunnassani pohjois karjalassa kärsitään erittäin voimakkaasta rakenteellisesta työttömyydestä ja meillä painitaan suuren kohtaanto ongelman kanssa mistä on monta kertaa otettu yhteyttä myös tänne valtionhallinnon puoleen ja mihin on pyydetty apua voin kertoa että meidän maakunnassamme tämä esitys otetaan erittäin suurella ilolla vastaan meillä oli outokummussa mikä on kotikuntani juuri tämmöinen neljännesvuosikatsaus jossa todettiin että koronan jälkeen meillä kunnassa työttömyysprosentti on kaksikymmentäkaksi se on aivan valtava luku joka viides outokumpulainen on työttömänä ensimmäisessä ensimmäisessä vaiheessa kun mahdollistui hakeminen tähän kokeiluun pohjois karjalan kunnista jätti tämmöinen viiden kunnan konklaavi kokoonpano hakemuksen melko nopeasti sen jälkeen ilmeni että loputkin kunnat olisivat tahtoneet mukaan tähän kokeiluun ja onneksi sitten avattiin tämä jatkohakumahdollisuus ja täydentävä haku mikä nyt päättyy kahdeskymmeneskuudes kuudetta ja kuulinkin tänään että suuri osa lisää kuntia on hakenut tähän kokeiluun eli ainakin meillä tähän on valtava innostus ja hinku päästä mukaan entiset keinot eivät ole suomessa toimineet niinpä silloin on kokeiltava uutta tällä kokeilullahan tavoitellaan työllisyyspalvelujen tehostamista työttömien tehokkaampaa työllistymistä avoimille markkinoille ja totta kai työttömyyden vähentämistä pidän esitystä erittäin hyvänä kiitos

kyllä tässä tämän esityksen osalta tunnelmat ovat erittäin kahdensuuntaiset olen toki iloinen siitä että tämä esitys täällä on tässä on nyt kuntakokeilun kolmas tuotantokausi ja se on hieno asia että hallitus on sen tänne saanut ja olen itse myös tätä ollut puoltamassa jo aikaisemmilla tuotantokausilla

katkaistiin viime kauden lopulla esimerkiksi erityisesti pirkanmaalla tästä oli hyviä kokemuksia tässä ovat nämä myönteiset puolet oikeastaan jo aikaisemmissa puheenvuoroissa käyneet ilmi ne liittyvät nimenomaan siihen kuten itse uskon että nämä vaikeimmin työllistyvät olisi viisainta siirtää siirtää pysyvästikin kuntien kuntien hoitoon eli eli ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömät vailla työkokemusta olevat nuoret ja myöskin maahanmuuttajataustaiset henkilöt siellä nimenomaan kuten tässä edellä on todettu tämä yksilöllinen palvelu on ihan olennainen asia koska se reitti työelämään on jokaisella omanlaisensa ja silloin jos tähän palveluun kyetään satsaamaan esimerkiksi tampere pisti edellisellä tuotantokaudella erittäin paljon siihen myös omaa rahaansa niin totta kai

ja miettiä mitä koulutusta tai tai mitä työharjoittelua tarvitaan että pääsisi työelämään kiinni myös tuloksia saavutetaan mutta halpaa se ei toki ole koska tämä syö myös aika paljon resursseja olen siis tyytyväinen siitä että tämä asia on tänne edennyt mutta arvoisa puhemies samaan aikaan on kyllä sanottava että se mihin en ole tyytyväinen on se että tätä on

hallituksen vastauksena uusien työpaikkojen luomiseen ja kuten me nyt tiedämme tässä

pystyneet tutkimuskirjallisuuden perusteella arvioimaan tulevan kuntakokeilun vaikutusta vaikutusta työllisyyteen riittävän luotettavasti ei ole siis esitettävissä mitään arvioita sen sijaan niitä keinoja joilla varmasti saadaan lisää työpaikkoja kyllä on kokoomus julkaisi viime elokuussa oman listansa jossa oli kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tarjolla ja itse asiassa suuri osa niistä ehdotuksista joita silloin esitimme sisältyy myöskin vesa

eläkeputkesta lisätään paikallista sopimista muutetaan sosiaaliturvaa niin että työnteko kannattaa paremmin niillä keinoilla syntyy aidosti työpaikkoja

ja kysymys kuuluukin koska tuodaan ne esitykset joilla saadaan nyt työpaikkoja nyt ja välittömästi tämä on hyvä asia

arvoisa puhemies paljon odotetun kuntakokeilun kantavana ajatuksena on yhdistää valtion ja kuntien työllisyyden hoidon resursseja osaamista ja palveluja sekä saada monialaisempi rooli työllisyyden hoitoon ja sitä kautta yksilöllisempiä palveluja asiakkaille tätä voitaisiin itse asiassa hyvinkin verrata myös sote uudistuksen tärkeimpään tavoitteeseen eli palveluiden integraatioon työllisyyden kuntakokeilujen valmistelun yhteydessä on tasaisin väliajoin noussut esiin kokeilujen työllisyysvaikutusten arviointi ja ja etenkin sen haastavuus kuten edustaja satosenkin puheenvuorossa juuri nousi esiin on totta että hallituksen esityksessä kokeilulle ei ole annettu tarkkoja arvioita työllisyysvaikutuksista koska näin suurista kokeiluista ei löydy luotettavaa kansainvälistä tutkimusta edellisellä hallituskaudella toteutettujen kokeilujen tulosten arviointi on ollut haastavaa muun muassa siksi että eri alueilla oli toisistaan poikkeavat kohderyhmät kansainväliset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat että intensiivisempi palvelu lyhentää työllistämisjaksoja suorien johtopäätöksien tekeminen on kuitenkin mahdotonta kokeilusta on niin monta eri muuttujaa työllisyysvaikutusten puuttuminen esityksestä ei kuitenkaan poista sitä asiaa etteikö kokeilulla voitaisi saavuttaa positiivisia tuloksia paljon riippuu varsinaisesta toteutuksesta arvoisa puhemies työllisyyden hoidon pelikenttä on hyvin laaja ja siihen kuuluu eri hallinnonalojen palveluja ja monia toimijoita varsinaiset työllisyyttä edistävät palvelut joita te toimistot tällä hetkellä tarjoavat ovat vain osa tätä kokonaisuutta keskeistä on luoda asiakkaille sellaiset palvelupolut jotka lisäävät työllistämisedellytyksiä osa asiakkaista tarvitsee sosiaali ja terveyspalveluja osa taas osaamisen päivitystä työllistymisen tukemisessa kunta monialaisena toimijana voi kaikkia kaikkia näitä tarjota joustavasti asiakkaille kokeilujen vaikuttavuuslogiikka lähtee juuri siitä että kun asiakkaiden tilanteet tunnetaan paremmin heille voidaan myös tarjota oikea aikaisemmin sopivia palveluita ja näin lyhentää lisäksi kokeilujen onnistumisen tukena ovat ely keskusten hankkimat työllisyyttä edistävät palvelut joita toteuttaa laaja joukko niin yksityisiä kuin kolmannen sektorin toimijoita työ ja elinkeinoministeriö tulee seuraamaan kuten mainittiin kuntakokeilua ja sen vaikutuksia jatkuvasti kokeilujen valtakunnallinen seuranta on nyt siis aivan eri tasolla kuin viime hallituskaudella seurantatieto tulee olemaan ajantasaista ja avointa myös alueilla tehdään avointa kokeilujen seurantaa yhteistyöstä te hallinnon ja kuntien kesken kokeilujen vaikutuksista tehdään lopuksi myös valtioneuvoston tutkimus eli teas tutkimushanke kuten ministeri mainitsi puheenvuoroissaan keskeistä seurannassa on kokeilualueiden keskinäinen oppiminen hyvät ja toimivat käytännöt levitetään laajasti ja kokeilujen opit tullaan myös hyödyntämään täysimittaisesti te palvelurakennesuunnittelussa

arvoisa herra puhemies kuntakokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen kokeilussa mukana olevat kunnat ja kuntaryhmät järjestäisivät alueillaan te toimistojen asemesta eräitä työllisyyden edistämisen palveluja kokeilun henkilöasiakasryhmille yhdistämällä valtion ja kuntien resursseja ja poistamalla päällekkäisiä toimintoja voimme toivottavasti tehostaa työllisyyspalveluja ja hyödyntää kuntien paikallista tietoa ja osaamista kunnallisten työllisyyspalvelujen vahvuutena pidetään juuri niin kuin moni muukin on nostanut esiin täällä kunnassa tarjolla tarjolla olevista työ ja aktivointimahdollisuuksista sekä henkilökohtaista yksilöllistä ja oikea aikaista palvelua monialaisina toimijoina kunnat voisivat heti työttömyyden alkaessa ohjata työttömät koulutuspalveluihin työkyvyn arviointiin ja niin poispäin työttömien palvelujen tarjonta tulisi nähdä nimenomaan kokonaisuutena

ihmiset todistavat lähes liikuttavaa uskoa tämän kokeilun positiiviseen voimaan kannattaa silti lukea aamun hesarin otsikko hallitus arvioi uuden kuntakokeilunsa tuovan nolla uutta työllistä ja se on ongelma yleisesti tämä kokeilu edustaa nyt valitettavasti sitä ajattelutapaa joka on voimakas nykyisen hallituksen piirissä että ajatellaan työllistymisen olevan ensisijaisesti kiinni niistä palveluista joita työttömät saavat se pätee osaan työttömistä mutta ne vaikutukset vähäisiä ja meillä ei ole kansainvälisestä eikä suomalaisestakaan tutkimuskirjallisuudesta minkäänlaista näyttöä siitä että tällainen toimisi sen takia tätä ei voi pitää järkevänä tai on suorastaan hieman huvittavaa että tätä tarjotaan nyt sitten hallituksen keskeisenä kontribuutiona meidän valtavaan puuttuvan työllisyyden ongelmaan toinen jota täällä nyt on mainostettu on se että nyt sitten vihdoin saadaan tietoa kun tätä arvioidaan kunnolla arvoisa ministeri haatainen minä yritin nyt perehtyä tähän tosin vähän nopeasti mutta minä en löytänyt sieltä minkäänlaista satunnaisuutta ja koeasetelmaa voitte valistaa minua jos olen väärässä mutta tunnettu juttuhan on että jos halutaan saada luotettavaa tietoa tällaisten erilaisten toimintatapojen vaikutuksista niin sitä täytyy satunnaistaa jollain tavalla esimerkiksi niin että valitaan mukaan haluavista kunnista satunnaisesti jonkinlainen otos ja verrataan sitten niihin jotka eivät tulleet mukaan otokseen tai sitten niistä ihmisistä joka tulevat tähän mukaan otetaan otos niin että vain osa pääsee tähän mukaan ja meillä syntyy vertailujoukkoa

on myös vastakkaisia mekanismeja voi hyvin olla että kunnissa nimenomaan siksi että tunnetaan ihmiset liiankin hyvin juututaan olemassa oleviin tulonsiirtoloukkuihin ja toimintatapoihin ja työttömän siirtyminen kokonaan toiselle alueelle toisenlaisiin tehtäviin voisi itse asiassa olla parempi ratkaisu arvoisa puhemies minä voisin käydä tätä kirjallisuutta läpi laajemminkin mutta lopetan nyt tähän kiitos

arvoisa herra puhemies kiitoksia ministerille asian esittelystä olemme tässä salissa nyt yli vuoden kuunnelleet ja ja kysyneet hallitukselta missä ovat nämä työllisyystoimet miksi niitä täytyy edelleen odottaa kuusikymmentätuhatta työllistä on ollut teidän tavoitteenanne teidän edeltäjänne ja nyt myös te olette monta kertaa todenneet että muun muassa tämä tämä kuntakokeilu on on yksi tällainen konkreettinen työllisyystoimi jota hallitus on valmistelemassa kuten täällä edustajat satonen ja vartiainen ovat hyvin todenneet niin tiedetään että tälle

työllisyystoimeksi arvoisa herra puhemies täällä olemme tietysti seuranneet hyvin hämmentyneinä koko tätä hallituksen työllisyyspolitiikan valmistelua sillä olemme nyt vuoden verran odottaneet näitä toimia mitään ei ole kuulunut eikä näkynyt päinvastoin vain sellaisia toimia on tehty jotka itse asiassa vähentävät työllisyyttä nyt vielä tässä kevään mittaan pääministeri on viitannut kintaalla tälle työllisyystavoitteelle mutta sen jälkeen taas lisäbudjettineuvotteluissa näytti siltä että että sinne oli asetettu korkeampi työllisyystavoite no sehän ei vielä tarkoita oikeastaan mitään kyllähän kyllähän te voitte asettaa vaikka kahdensadanviidenkymmenentuhannen työllisen tavoitteen mutta jos teillä ei ole yhtään konkreettista päätöstä niin niin sehän on aivan kuollut kirjain siinä mielessä ministeri voisin kysyä nyt teiltä ensinnäkin miltä osin tämä hallituksen työllisyystavoite on voimassa koska nyt kuitenkin hallituksen sisältä on tullut ristiriitaista tietoa pitääkö edelleen paikkansa että syksyn budjettiriihessä te tavoittelette sitä ja lähdette siitä että valtiovarainministeriö todentaa toimet joiden vaikutus on kolmekymmentätuhatta työllistä minkä lisäksi tulee vielä tämä toinen kolmekymmentätuhatta vai onko vastaus kenties jokin kolmas jos kerran hallitus on nyt asettamassa korkeamman työllisyystavoitteen niin mikä tämä tavoite siis on

teidän täytyy näin ollen saada konkreettisesti ulos syksyn budjettiriihestä jotta nämä reunaehdot täyttyvät luulen että näihin kysymyksiin moni muukin tässä salissa haluaa vastauksen
arvoisa herra puhemies pidän tätä työllistämiskokeilua hyvänä koska kaikki me tässä talossa tiedämme että kuntien ja valtion intressi tässä asiassa on yhtenevä kunnat joutuvat maksamaan työmarkkinatukea kolmensadan työttömyyspäivän jälkeen yhä enempiä määriä ja kunnalla on tässä vahva intressi saada valtio yhteistyökumppaniksi niin että

julkishallinnon toimijat toimivat samaan suuntaan tähän pitää saada totta kai sitten luotua ympärille myös sitä että valtiolta tulee myös niitä panoksia joilla niitä uusia työpaikkoja saadaan syntymään ja tässä olen moneen kertaan peräänkuuluttanut sitä että byrokratian purku on yksi yksi keino saadaan luvat nopeammin saadaan rakentamiseen rakentamiseen tarvittavat luvat nopeasti ympäristöluvat ja muut koska suomi kuitenkin tässä maailmassa on aivan varmasti yksi maailman puhtaimmista valtioista muutama teollisuusjohtaja on teollisuusjohtaja on sanonut että pitää paikkansa että joka ainoa teollisuusinvestointi suomeen on ympäristöteko jos ne tuotantolaitokset ja tehtaat sijoitetaan tuonne ulkomaille missä ei varmasti niin puhtaasti hommaa osata tehdä niin se on sen ilmastopolitiikan kannalta aina vahingollista tässä avautuu meille uusi mahdollisuus siihen että työllisyyteen saadaan aidosti lisää parannuskeinoja se ei ole helppo tie jokainen tässä talossa sen tietää mutta kuitenkin se on askel oikeaan suuntaan ja se mikä on minussa herättänyt hieman huolta on se että tuolla maaseudulla on suurta rakennetyöttömyyttä kuten edustaja huttunen omassa puheenvuorossaan sanoi rakenteellista työttömyyttä joka muun muassa pohjois karjalassa on pahimmillaan jopa kymmenen prosenttia korkeampi kuin muualla maassa näille alueille pitäisi valtion selkeästi suunnata lisää panoksia että saadaan niitä työpaikkoja syntymään koska sielläkään se työpaikka ei synny mistään muusta kuin siitä että se tuotantotoiminta siellä viriää uusia yrityksiä syntyy ja työtä syntyy kaikki tiedämme senkin että nykyisen maailman aikana ne uudet työpaikat syntyvät käytännössä pieniin yrityksiin yksityiselle avoimelle sektorille tämä on se mahdollisuus johon meidän pitää tarttua mutta valtiovallan tehtävänä on tässä olla moottorina joka panee asioita liikkeelle luo yrityksille mahdollisuuksia toimia ja investoinnit lähtevät liikkeelle siinä julkisen vallan tehtävä on nimenomaan olla hyvänä katalyyttinä ja antaa mahdollisuuksia niille viranomaisille tässä tapauksessa kuntien ja valtion viranomaisille jotka yhdessä ponnistelevat ja vievät asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies pikkusen kummeksun ja oudoksun opposition väitteitä siitä että tämä hallituksen esitys kuntakokeilusta ei olisi kestävä ratkaisu siihen että saataisiin uusia työllisiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja nimittäin tässä maassa tarvitaan tekijöitä niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin myös maakunnissa nyt edustaja vartiainen tässä toi esille että on niin vahva ja kyllä minulla ainakin usko on vahva ja edustaja vartiainen minä olen nähnyt näyn todellisen näyn nimittäin vuodesta kaksituhattakolmetoista kotipaikkakuntani kuhmo otti ensimmäisenä kuntana kainuussa tämän maakunnallisen työllisyyden hoidon kuntalisän elikkä työllistämistuen ja uskokaa tai älkää vuodesta kaksituhattakolmetoista vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista asti tällä työllistämistuella tuotiin niin julkiselle sektorille yhdistyksiin kuin myös yksityisiin yrityksiin työpaikkoja ja palkkatyösuhteita yli kolmesataa yli kolmesataa palkkatyösuhdetta tämä jos mikä on hyvä signaali siitä että meillä on jo pientä tutkimusnäyttöä siitä että tämä työllisyyden hoito nyt en valitettavasti ole saanut tietoa kuinka paljon sen jälkeen on työllisyyttä lisätty kuhmossa mutta tämä on jo ensimmäinen merkki ja signaali siitä että tämä hallituksen esitys kuntakokeiluista

arvoisa puhemies nyt tähän käytyyn keskusteluun haluan sen verran kommentoida että kun me puhumme työllisyysasteen nostamisesta ja työllisyyden parantamisesta niin aivan oleellinen osa tätä kokonaisuutta on toki se että tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ihmisiä työmarkkinoiden piiriin työelämän piiriin tältä osin kuntakokeilu on erinomainen keino vastata tähän haasteeseen ja näihin kysymyksiin mutta samalla koettaisin jotenkin muistuttaa siitä että varsinaisilla työllistämisen työllistämisen tukikeinoilla ei välttämättä luoda uutta työtä siinä mittakaavassa mitä meidän työllisyystilanne kokonaisuudessaan edellyttäisi mutta tällä kuntakokeilulla ei varsinaisesti tähän tavoitteeseen pyritäkään vaan pyrkimys on saada nimenomaan heikossa asemassa olevia ihmisiä työelämän piiriin mutta mitä tulee uusien työpaikkojen synnyttämiseen ja luomiseen niin niitähän syntyy nimenomaan taloudellisen toimeliaisuuden kautta ja sitä valtio voi edesauttaa ja tukea huolehtimalla esimerkiksi siitä että meillä on yrityksillä riittävästi osaavaa työvoimaa saatavilla että yrityksillä on riittävä yhteiskunnallinen perusinfra saatavilla ja toisaalta esimerkiksi sillä että meidän työmarkkinat ovat ennustettavat ja vakaalla pohjalla ja näitä kaikkia toimiahan hallitus juuri tekee niitä on tehty näissä lisätalousarvioesityksissä ja niitä tehdään monissa myös hallitusohjelmaan kirjatuissa tavoitteissa mutta kaiken kaikkiaan näiden kahden asian ikään kuin erottaminen ja niiden erilaisuuden ymmärtäminen on mielestäni tärkeää eli mitä tarkoittaa uusien työpaikkojen konkreettinen luominen ja rakentaminen ja toimintaedellytykset sen ja mitä tarkoittaa työllisyyden edistäminen kun puhutaan tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten saamisesta takaisin työelämän piiriin näitä molempia tarvitaan ja tässä mielessä ei kyllä kuntakokeilun merkitystä merkitystä voida tässä kokonaisuudessa missään tapauksessa ainakaan aliarvioida mutta samalla täytyy myös tiedostaa se että ei se varmasti ole ainoa toimenpide jolla työllisyyttä tässä maassa tullaan parantamaan

herra puhemies on hyvä jatkaa näistä edustaja mäkisen hyvistä johdattelevista kysymyksistä tähän aiheeseen miten tässä nämä työllisyysasiat ratkaistaan tämä on hyvä hyvä esitys kannatan tätä ilman muuta mutta voisin siitä edellisestä esityksestä vielä sanoa en tiedä mitä kollegani arto satonen täällä kertoi kertoi oliko hyviä vai huonoja kokemuksia pirkanmaan pirkanmaan kokeilusta me puolustimme satosen kanssa tätä edellistä kokeilua emmekä olisi halunneet lopettaakaan sitä vaan jatkaakin kun se oli niin hyvä

niistä vanhoista asioista on varmaan tässäkin lähetekeskustelussa puhe ehkä korjaan sitten kun tätä valiokunta käsittelee ja varmaan niitä tulee läpi käymään mutta parastahan se pirkanmaalla oli että valtio ja kunnat löysivät yhteistyön toisiltansa ja toisistansa eli eli hyvin paljon tämmöisissä joista puhutaan siilorakenteisina organisaatioina tulee kateutta asiakkaista ja ja toisaalta siellä oman tontin vartiointi käy hyvinkin helposti näitten virkamiesten tai eri toimijoitten toimijoitten suhteessa nyt meillä ei olisi kyllä yhtään varaa tämmöiseen aidan vartiointiin vaan pitää päästää lävitse sitä informaatiota informaatiota ja tietoa ja toimintaa molemmin puolin julkisen julkisen ja yksityisen suhteessa mutta myös sitten valtion ja kunnan välissä olin elinkeinoasiamiehenä ja myös seutuasiamiehenä ja mehän ylä pirkanmaalla teimme tällaisen haravahankkeen missä haravoitiin yritysten tarpeita työvoimasta työvoimasta ja mitä mahdollisuuksia siellä on työllistää kun me saimme haravoitua sen elinkeinotoiminnan alueen ja annoimme sen te toimistolle niin te toimisto sanoi että te ette saakaan käyttää enää tätä tiedostoa se on tietosuojallisesti mahdotonta tehdä mene sinne työkkärin rouvan taakse ja kysy sieltä salaa että mitäs siellä papereissa on ei tämmöistä enää kaksituhatta luvulla minä ainakin toivon että aitoa yhteistyötä toinen näkemys on se että varmaan suurissa kaupungeissa on ehkä tämä rajanveto tiukempaa mutta pienissä kunnissa mistä edustaja kettunenkin otti esimerkin on aika sulavasti laitettu yhteen eri palveluja näkisin että tässäkin myös yhteispalvelupisteitten rooli otettaisiin huomioon esimerkiksi meillä mänttä vilppulassa on yksitoista eri toimijaa siinä saman katon alla huolet ovat nämä aivan samat mitä tässä on tullut esille aikaisemmin että millä me saamme murrettua sitä kolmannenkin sukupolven työttömyyttä ja uusia ihmisiä sinne työmarkkinoille me tarvitsemme myös aktiivisesti siinä nämä kuntien elinkeinotoimen

antamassa niiden yhteistyössä juuri näistä yhteispalvelupisteistä ja tästä kuntakokeilusta jotain yhteisöllistä jotain uutta minä pikkusen huolestuin siitä raportista että että jos ei näitä mitä on aikaansaatu nyt osata tilastoida oikein niin on aika ihmeellistä toivon ainakin että tässä

arvoisa herra puhemies kiitän tästä hyvästä keskustelusta tämä salikeskustelu osoittaa sen että kuntakokeilu on odotettu ja usko on vahva siihen että kunnissa pystytään nyt sitten tuomaan työttömän ihmisen tämän asiakkaan ympärille entistä tiiviimmin ne palvelut joita hänen tarpeisiinsa nähden on on välttämätöntä saada jotta hän pystyisi työllistymään nyt pitää muistaa että että me puhumme tässä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista työttömistä tässä on kysymys pitkäaikaistyöttömistä nuorista alle kolmekymmentä vuotiaista ja maahanmuuttajataustaisista työttömistä siinä mielessä pidän kyllä hyvin tärkeänä nyt sitä että pidetään kiinni siitä että että työttömän ympärille rakentuu nyt palvelukokonaisuus jossa myös ne kunnan monialaiset palvelut ovat ovat läsnä täällä paljon perättiin sitä miten tästä nyt sitten saadaan näitä tutkimustuloksia edustaja vartiainen ja monet muutkin ottivat esille tämän tämän että onko tässä puhdasoppinen koeasetelma no tällaista puhdasoppista koeasetelmaa tässä nyt ei ole itsekin olen tutkimustyötä aikanaan tehnyt ja tiedän sen että sellaista tähän ei ole luotu että esimerkiksi samasta kaupungista olevista työttömistä ohjattaisiin joka toinen

pikkusen yli kolmekymmentä vuotiaisiin sieltä etsitään näitä näitä vertailuja ja myös näitä kuntien palvelumalleja tullaan nyt vertailemaan tässähän nyt on oiva tilaisuus kunnille myös käydä vähän tämmöistä kisaa että kuka pystyy näyttämään ja ja osoittamaan sen miten hyvin onnistutaan kannustan ja minua tämä keskustelu rohkaisi siihen että myös tällainen niin kuin puhuri lähtisi liikkeelle että halutaan tehdä nyt sitten entistä entistä paremmin tämä kokonaisuus sitten näistä työllisyysvaikutuksista se on totta että ei ole näistä aiemmista kuntakokeiluista olemassa tutkimusnäyttöä tähän olisi voitu kirjata vaikutuksiksi mutta ei se sitä tarkoita että hanskat tiskiin ja silloin ei kannata tätä tuoda nyt tämä kokeilu mahdollistaa sen että arvioidaan niitä työllistymisvaikutuksia se minkä voi sanoa kansainvälisestä tutkimuksesta on se että jos työttömän ympärillä on tiiviisti palvelut erilaiset palvelut etteivät ne ole hajallaan yksi tuolla ja toinen tuolla hallinnollisesti hajanaista niin se tuottaa työllistymisen kannalta parempia tuloksia minä nyt panen tässä uskoni siihen että saamme siitä näyttöä

arvoisa herra puhemies hallitus antoi maaliskuussa eduskunnalle esityksen laeiksi työsopimuslain merityösopimuslain ja yhteistoimintalain väliaikaisesta muuttamisesta taustalla oli työmarkkinajärjestöjen esitys toimenpiteistä yritystoiminnan työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouskriisissä työsopimuslain väliaikaisella muutoksella lyhennettiin työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa ja yhteistoimintalain väliaikaisella muutoksella lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lisäksi työsopimuslakiin säädettyjen väliaikaisten muutosten mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä ja työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella lisäksi pidennettiin takaisinottovelvollisuusaikaa työsopimuslakia vastaavista muutoksista säädettiin myös merityösopimuslakiin väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria väliaikaisten lainmuutosten tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin työvoimatarpeen muutoksiin muutokset olivat pääosin samoja joita työmarkkinakeskusjärjestöt esittivät väliaikaisilla muutoksilla pyrittiin auttamaan yrityksiä suurimman kriisin yli väliaikaiset lait tulivat voimaan ensimmäinen päivä huhtikuuta ja ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka työmarkkinajärjestöt tekivät toukokuussa esityksen väliaikaisten työlainsäädännön muutosten jatkamisesta vuoden loppuun esitys sisälsi myös työttömyysturvaan liittyvien väliaikaisten lakien jatkamisen sekä muita ehdotuksia tässä esityksessä ehdotetaan nyt väliaikaisten työlainsäädännön muutosten jatkamista tämän vuoden loppuun saakka vaikka koronasta johtuvia rajoitustoimia on alettu purkaa epidemian ja rajoitustoimien taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset yritysten kannattavuuteen ovat mittavia ja mahdollisesti pitkäkestoisia rajoituksia voidaan myös joutua uudelleen lisäämään jos epidemia alkaa levitä voimakkaammin väliaikaisten lakien jatkaminen on tarpeen yritysten taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi yritysten sopeutustoimien helpottamisen lisäksi esityksellä myös kannustetaan yrityksiä työvoimatarpeen vähentyessä ennemmin lomauttamaan ja irtisanomaan vasta kun lomauttamiset eivät enää kerta kaikkiaan ole riittävä keino esitykseen liittyvät kiinteästi myös työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia koskevat esitykset ja lievennetään työlainsäädännön väliaikaisten muutosten vaikutuksia vastaavasti työntekijöille

kun koronatilanne on tämä näitä väliaikaisia lainsäädäntöpykäliä tältä osaltaan ministerillä on aivan hyvät perusteet siihen millä todellakin yrityksissä saataisiin pysymään henkilöstö ainakin jonkinnäköisen narun päässä työpaikastaan ettei se työsuhde kokonaan siinä katkeaisi eli erittäin kannatettava ja hyvä

tarkoituksena on turvata lomautettujen ja muiden työttömien oikeutta työttömyysetuuteen ja varmistaa että te toimisto voi pandemian aikana keskittää resursseja kaikkein kriittisimpiin tehtäviin osa poikkeuksista on voimassa kesäkuun ja osa heinäkuun loppuun huolimatta pandemiaan rajoitusten osittaisesta purkamisesta pandemia kuitenkin jatkuu eikä kukaan voi ennustaa tulevaa varmuudella tässä tilanteessa hallitus on pitänyt perusteltuna esittää eduskunnalle että väliaikaisten työttömyysturvaa ja te toimiston palveluita koskevien säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden loppuun muutokset liittyvät osittain työmarkkinajärjestöjen neljästoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä hallitukselle tekemän esityksen toteuttamiseen keskeisimmät työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset omalla toimialallani koskevat lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta lomautetuille maksettaisiin työttömyysetuutta edelleen esimerkiksi opintojen estämättä yrittäjien työmarkkinatukioikeus puolestaan tarkoittaa etuuden maksamista tilanteessa jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia mutta yritystoimintaa kuitenkin jatketaan tavallisesti työttömyysetuutta ei tässä tilanteessa maksettaisi mainittujen poikkeusten voimassaoloa siis jatkettaisiin samalla väliaikaisten säännösten sisältöä muutettaisiin siten että työllistyminen kokoaikatyöhön yli kahden viikon ajaksi estäisi työttömyysetuuden saamisen tällainen muutos ei liene kenestäkään kohtuuton sillä henkilö saa palkkaa te toimistolla säilytettäisiin väliaikaisesti harkintavaltaa sen osalta järjestääkö se työnhakijan niin sanottuja määräaikaishaastatteluja laissa kuitenkin täsmennettäisiin sitä milloin haastattelu tulee järjestää vaikka haastattelut tukevat työnhakua pandemian mahdollisesti kiihtyessä uudelleen on tärkeää että te toimistolla on mahdollisuus nopeasti järjestää tehtäviään siten että resursseja voidaan suunnata esimerkiksi työnhakijoiden työttömyysturva asioiden käsittelemiseen starttirahan enimmäiskestoa on jo aiemmin pidennetty väliaikaisesti kahdestatoista kuukaudesta kahdeksaantoista kuukauteen tämän muutoksen voimassaoloa pidennettäisiin vuoden loppuun saakka mahdollisuus pidempään starttirahakauteen koskisi heitä jotka aloittavat starttirahalla vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä muutos tukisi erityisesti uuden yritystoiminnan syntymistä lisäksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettuun lakiin lisättäisiin lisättäisiin väliaikaiset säännökset joiden perusteella työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan jatkaa vaikka opinnot viivästyisivät covid yhdeksäntoista pandemian takia esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä yrittäjien työmarkkinatukea koskevan muutoksen arvioidaan lisäävän valtiolle aiheutuvia kustannuksia neljäkymmentäkolme pilkku viisi miljoonaa euroa ja koskevan noin kymmentätuhatta yrittäjää ellei pandemia ja työllisyystilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia starttirahaa koskevasta muutoksesta aiheutuu kustannuksia vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi ja kaksituhattakaksikymmentäkaksi

ministerille esittelystä ja kiitoksia että tähän saatiin jatkoaikaa juurikin esimerkiksi toiminimiyrittäjät ovat aika monissa näissä tukijärjestelmissä olleet väliinputoajia vaikka näitä erilaisia yritystukiratkaisuja meillä on varmaan kymmenkunta kohta viimeinen on vielä talousvaliokunnassa valmisteillakin niin heillä ei ole mahdollisuutta päästä niitten piiriin on on erinomaista että on tämä työttömyyskorvaus heille käytettävissä eli erinomainen esitys ja osaltani tuen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies talousvaliokunta on laatinut tästä mietinnön jonka esittelen tässä lyhyesti kysymys on siis siitä että pandemian aikana kysynnän supistuminen heikentää taloudellista toimintaa sekä kysynnän että tarjonnan supistuminen heikentää taloudellista toimintaa yritykset joutuvat irtisanomaan ja lomauttamaan henkilöstöään silloin monen kotitalouden rahoitusasema heikkenee

heikentävät kuluttajaluototuksen ehtoja niin ihmiset joutuvat turvautumaan korkeakorkoisempiin ja hankalampiin rahoituskeinoihin itsensä kannalta tämän voidaan ennakoida heijastuvan korkeakorkoisten ja tilapäisiksi tarkoitettujen rahoituslähteiden käyttöön näissähän tyypillisesti on korkea korkotaso koska näihin ei useinkaan liity minkäänlaista vakuutta hallituksen esityksen tavoitteena onkin vähentää tällaisiin korkeakorkoisiin kuluttajaluottoihin liittyviä velkaantumisongelmia tämän esityksen keskeinen pihvi on siinä että muille kuin hyödykesidonnaisille eli eritoten luottokorttiostoihin liittyville luotoille kuluttajansuojalain seitsemän luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille asetettaisiin tilapäinen kymmenen prosentin korkokatto tämä on siis korkosäännöstelyä ja hyvin voimakasta sellaista kun aikaisempi korkokatto vakuudettomassa luotonannossa on ollut kahdessakymmenessä prosentissa tähän liittyy myös se että esityksessä ehdotetaan näiden kaikkien kuluttajansuojalain seitsemän luvun soveltamisalaan kuuluvien luottojen suoramarkkinoinnin sekä luotonvälittäjien omia palveluja koskevan suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä eli tässä puututaan voimakkaasti sopimusvapauteen talousvaliokunta on pohdiskellut tätä suuntaan jos toiseenkin yleisesti todennut että vakuudeton lyhytaikaiseksi tarkoitettu ja korkeakorkoinen luotonanto on osoittautunut varsin haasteelliseksi sääntelyn kohteeksi rahoitusmarkkinoiden joustavuuden säilyttämiseksi ja pääomamarkkinoiden kansainvälisen luonteen vuoksi on ollut perusteltua että korkeakorkoinenkin luototus on mahdollista silloin kun asianmukaiset maksukykyselvitykset on tehty nyt kuitenkin tässä poikkeustilanteessa jossa pelätään näiden vakuudettomien luottojen kysynnän lisääntyvän merkittävästi poikkeustilan vuoksi valiokunta on katsonut että tällainen kuluttajaa suojaava sääntely tilapäisenä on perusteltua valiokunta on joutunut arvioimaan tätä monelta kantilta tämähän liittyy myös eu tasoiseen sääntelyyn koska euroopan unionissa lähdetään sopimusvapaudesta ja vapaasta markkinataloudesta mutta talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetulle sääntelylle ei ole eu oikeudellista estettä samaten on jouduttu tätä puntaroimaan perustuslain kannalta mutta myös perustuslakivaliokunnan mukaan lainsäätäjällä on laajaa harkintavaltaa tällaisessa säätelyssä ja näin muodoin talousvaliokunta toteaa talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan nyt ehdotetulle sääntelylle on hyväksyttävät ja yhteiskunnallisesti painavat perusteet kuitenkin tässä keskustelussa ja asiantuntijakuulemisessa tuli esille paljon mahdollisia epäkohtia ja ongelmia myöskään voitu olla aivan varmoja siitä mitkä tällaisen säätelyn vaikutukset ovat rahoitusmarkkinoilla ja kuluttajan asemaan ja sen takia talousvaliokunta on liittänyt tähän joukon vaatimuksia valtiovallalle talousvaliokunta pitää tärkeänä että tämän lainsäädännön vaikutuksia seurataan jo sen sinänsä lyhyen voimassaolon aikana ja että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan lainsäädännön muutoksia tarvittaessa nopeallakin aikataululla tämän säätelyn on siis määrä olla voimassa kuluvan vuoden loppuun

tässä oli tämän tämän mietinnön keskeinen sisältö valiokunta vetoaa myös siihen ja toteaa että koska on olemassa mahdollisuus että korkosääntely sen sijaan että se alentaisi toteutuvien luottosopimusten korkoa voi myös johtaa siihen että jotkin tai monet kotitaloudet jäävät tilapäisissä rahoitusvaikeuksissa ilman ilman minkäänlaista rahoitusta ja joutuvat sen vuoksi vaikeuksiin niin

asemassa oleville kuluttajille tulee olla tarjolla muita kestävällä pohjalla olevia keinoja erityisesti sosiaalista luototusta ja talous ja velkaneuvontaa jota kunnissa tehdään samaten on kiinnitettävä huomiota takuusäätiön valmiuksiin tarjota ylivelkaantuneille

talousvaliokunta kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaan lainsäädäntöön muutosta jotta viive merkinnän perusteena olevan maksun suorittamisen ja rekisterimerkinnän poistamisen välillä lyhenisi nykyisestä samaten korostetaan positiivisen luottorekisterin olevan tässä tilanteen parantamisessa yksi keskeinen elementti samaten kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien vahvistaminen joka on tällä hetkellä valiokunnan käsittelyssä arvoisa puhemies valiokunnan päätösehdotus on siis että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen samalla eduskunta hylkää

samankaltaisen toimenpidealoitteen ja sitten tässä on viisi lausumaa valiokunnan lausumaehdotukset ensimmäinen eduskunta edellyttää että valtioneuvosto tekee talousvaliokunnalle selvityksen voimassa olevien lausumien mukaisten toimien edistymisestä vuoden kaksituhattakaksikymmentä

tarkoituksenmukaisia lainsäädäntötoimia kolmantena eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee kokonaisvaltaisen ratkaisuesityksen korkeiden kuluttajaluottojen hillitsemiseksi sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamiseksi talous ja velkaneuvonnan lisäämiseksi ja tuo selvityksen tästäkin eduskuntaan syysistuntokauden loppuun mennessä neljäntenä edellytetään että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä ja niin ikään viidentenä valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä eli tässä on mietinnön keskeinen sisältö arvoisa puhemies tämä ei kuitenkaan ollut yksimielinen tähän liittyy kaksi vastalausetta ja toivon voivani vielä tässä tämän istunnon kuluessa esitellä toisen niistä kiitos

puhemies on hienoa että esitys näiden vakuudettomien kulutusluottojen korkokaton tilapäisestä alentamisesta ja tämän aggressiivisen suoramarkkinoinnin kieltämisestä on täällä salikäsittelyssä vaikka tällä esityksellä emme yksistään näihin ylivelkaantuneisuuden juurisyihin voikaan puuttua niin tällä voimme kuitenkin nyt hillitä näiden pahojen velkaongelmien syvenemistä ja pitkittymistä nimenomaan koronakriisin aikana talousvaliokunta tosiaan kuuli asiantuntijoita hyvin laajalti ja valtaosa tätä esitystä on todettu että sille on hyväksyttävät ja yhteiskunnallisesti hyvin painavat perusteet samalla tiedämme että helposti haettavat vakuudettomat kulutusluotot ovat vaikeuttaneet erityisesti niiden ihmisten asemaa joidenka talouden tilanne on ollut vaikeuksissa ja heikko jo ennen tätä kriisiä takauskeskuksen mukaan aggressiivinen suoramarkkinointi on koronakriisin aikana kasvanut hyvin voimakkaasti ja kallista luottoa tarjotaan erityisesti kriisistä aiheutuvien tulonmenetysten kuten lomautusten aiheuttamien talousvaikeuksien ja maksuvaikeuksien hoitamiseen huolissaan tästä samasta asiasta pääekonomisti kuismasen mukaan nyt erityisesti talousvaikeuksissa oleville yrityksille kaupataan ja tarjotaan hyvin kallista rahoitusta ja tästä sy onkin vaatinut että vastaavanlainen korkokatto tulisi voida asettaa myös yritysten lainoille lainoille tällä sääntelyllä voi olla kahtalaisia vaikutuksia se voi vaikuttaa erityisesti korkean koron vakuudettomiin luottoihin erikoistuneiden rahoituslaitosten toimintaedellytyksiin ja johtaa siihen että markkinoilta poistuu kokonaan sellaisia toimijoita jotka eivät alle tämän kahdenkymmenen prosentin luottoa voi myöntää mutta kaikkia toimijoitahan tämä ei tietenkään markkinoilta poista eikä kosketa talousvaliokunta on edellyttänyt että vaikeassa velkakierteessä tulee ensi sijassa olla käytössään muita kestävällä pohjalla olevia palveluja ja keinoja oman taloudellisen tilanteen hallintaan ja niitähän kyllä on sama koskee tilapäisistä maksuvaikeuksista kärsiviä kuluttajia tämä positiivinen luottorekisteri on hyvä työkalu mutta se ei yksin riitä talousvaliokunta on mietinnössään edellyttänyt että sosiaalinen luototus laajennetaan valtakunnalliseksi talous ja velkaneuvontaan varataan riittävät resurssit ja että yksityishenkilöiden velkajärjestelyn prosessia nopeutetaan ja viimein myös sitä että maksuhäiriömerkinnät

talousvaliokunta käsitteli tätä esitystä aika perinpohjaisesti ja tässä mietinnössä paitsi hyväksytään hallituksen esitys myös tehdään useita evästyksiä tulevaan joista merkittävimpänä mainitsisin maksuhäiriömerkinnän poistamisen kun asiat on hoidettu niin kuin kuuluu huomattavan suuri osa suomalaisista kärsii maksuhäiriömerkinnästä liian pitkään se vaikeuttaa elämää yrittäjyyttä asunnon saamista ja niin edelleen tähän ongelmaan on eduskunta herännyt jo viime hallituskaudella ja myöskin nyt tällä kaudella on tehty yli yli sadan edustajan allekirjoittama aloite sen merkinnän poistamisesta heti kun maksut on asianmukaisesti hoidettu nyt jos eduskunta hyväksyy tämän mietinnön me saamme eteenpäin siellä on mukana ponsi siitä että tämmöinen esitys tuodaan hallituksen toimesta tänne eduskuntaan viimeistään kevätkaudella kaksituhattakaksikymmentäyksi

kun ihminen on asianmukaisesti maksut hoitanut tämä on iso parannus ihmisten elämään ja toimeentuloon ja yrittäjyyteen me tiedämme että etenkin nuoret joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa ovat olleet alttiita pikavippien tai viralliselta termiltään kulutusluottojen käytölle ilman että on mitään realistista näkymää sille että tämä velka tulisi joskus hoidettua kuulimme myös asiantuntijoita siitä että on itse asiassa usein ihan edullista että velansaanti loppuu johonkin pisteeseen nyt kun tämä esitys hyväksytään jos se hyväksytään niin tässä väliaikaisesti kulutusluottojen

on aika iso iso korko ihmiselle se ei ole kauhean edullista ottaa sellaista lainaa josta maksaa niin korkeita korkoja edelleen mutta tämä on huomattava parannus se tarkoittaa sitä että

kulutusluottoja myöntävien firmojen näkökulmasta kaikkein riskisimmät asiakkaat eivät välttämättä enää saa lainaa jos ovat saaneet aikaisemmin tällä kahdenkymmenen prosentin korolla tämän näen itse positiivisena mahdollisuutena vaikka tämä varmasti voi aiheuttaa tilapäisiä ongelmia kuten todettu niiden tutkijoiden mukaan jotka ovat velkaongelmiin joutuneita ihmisiä tutkineet tällainen pysähdys on usein ihan

käsittelyssä on vakuudettomien luottojen väliaikainen korkokaton pudotus kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin sekä markkinointikielto me olemme eduskunnassa käsitelleet tätä vakuudettomien luottojen korkoa kymmenen vuoden aikana ainakin kolmeen kertaan muistaakseni ensimmäisellä kerralla se pudotettiin viiteenkymmeneen prosenttiin ja noin vuosi sitten saatiin aikaiseksi tämä kahdenkymmenen prosentin raja raja se tuli syyskuussa voimaan eli siitäkään ei ole kovin paljon vielä kokemuksia

kahdenkymmenen prosentinkin raja ainakin asiantuntijakuulemisissa on on tullut esille on jo vähentänyt niin sanottua ryöstökalastelua jos näin sanotaan eli jos yömyöhään halutaan ottaa äkkiä pikavippi jostakin niin näitten näitten tarjonta on vähän vähentynyt mutta kuitenkin tämä on merkittävä ongelma ja varsinkin tässä koronan aikana on vahvasti vahvistunut tämä markkinointi ja näitten eri tuotteitten tarjonta

valiokunnan puheenjohtaja vartiainen esitteli hyvin tämän asian mutta ehkä selvennän selvennän tätä valiokunnan lausumaehdotusta yksi tämä tarkoittaa sitä että kun aikaisemmin tehtiin hallituksen esityksen pohjalta tavin mietintö vuonna kaksituhattakahdeksantoista niin haluamme tällä ensimmäisellä kohdalla niihin ponsiin vastauksia ja niiden olisi oltava valmiit vuoden kaksikymmentä syysistuntokauden loppuun mennessä eli tällä halutaan edellisen edellisen kauden ponsia nostaa esille ja ja toivotaan että nykyinen hallitus ottaa näistäkin asioista kiinni tässä on todellakin tärkeätä nähdä mihinkä tämä korkokaton muutos vie tästä ei ole paljon selvitystä ja tämmöistä analyysiä tässä muutenkin halutaan asian puolelta eli siitä miten se tulee vaikuttamaan tässä on tärkeitä asioita jos velallisen ei ole mahdollista saada lainoitusta niin on sosiaalisen luototuksen luototuksen eli kuntien takaaman luototuksen saanti haluttaisiin tässä vielä vauhdittaa eteenpäin mutta liittyen tähän maksuhäiriömerkinnän mukaan ottamiseen kyllä katson itse kanssa

varsinkin kun nyt puhutaan ehkä ristiin tai

joko pysyvästä lainsäädännöstä tai väliaikaisesta lainsäädännöstä että maksuhäiriömerkintäasian tulisi olla pysyvää lainsäädäntöä meillä on eduskunnassa tälläkin hetkellä yli sadan edustajan nimet aloitteessa siitä millä maksuhäiriömerkinnän aikaa lyhennettäisiin siihen pisteeseen kun on maksut suoritettu tässä ponnessa neljä neljä on esitetty vielä että se olisi kuukauden kuluessa ja on tätä asiaa tiivistetty erinomainen esitys kaikkinensa ja toivon tässä että myös oikeusministeri ottaa ottaa tosissaan nämä eduskunnan tekemät

muiden kuin hyödykesidonnaisten kuluttajaluottojen korkokaton asettaminen kymmeneen prosenttiin on ehdottoman kannatettava toimi tässä vaiheessa voisi olla hyvinkin syytä harkita myös tämäntapaisen muutoksen toteuttamista pysyvänä olkoonkin että vierastan tuollaista kiinteää korkoprosenttia taloudellisesti taloudellisesti huonot ajat tutkitusti lisäävät kuluttajien velkaa ja aiheuttavat maksuhäiriöitä tämä ilmiö näyttäytyy niin sanottujen pikavippien eli vakuudettomien lyhytkestoisten lainojen ottamisen kasvuna tällaisia luottoja on tarjolla paljon ja ne ovat tietenkin kalliita valiokunta on tehnyt nipun hyviä lausumaehdotuksia joissa kaivataan pysyviä ja tehokkaita tapoja kotitalouksien velkaantumisongelmaan puuttumiseksi erityisesti arvostan tätä lausumaehdotusta jossa ehdotetaan että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten että henkilöt jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti poistettaisiin rekisteristä kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta ja vielä asetetaan ihan oikeaoppisesti myös aikaraja eli lainsäädäntöesitykset on tuotava eduskuntaan viimeistään vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi kevätistuntokauden aikana äsken puhunut edustaja pirttilahti on tässä ollut aikaansa edellä ja ja olen allekirjoittanut myöskin hänen tätä asiaa koskevan aloitteensa mutta nyt se on siis noussut myöskin valiokunnan lausumaehdotukseksi arvostan myöskin tätä talousosaamisen vahvistamista koskevaa kohtaa lausumaehdotuksessa kolme jopa suomen pankki on alkanut kiinnittää huomiota omassa agendassaan nimenomaan siihen että talousosaamista pitää vahvistaa laajasti ja ja tämä on tietysti hyvin pitkän tähtäyksen tavoite mutta

talman arvon kollegat itsekin otan koppia tuosta valiokunnan lausumaehdotus numero neljästä mielestäni se on aidosti historiallinen me saimme sen yhdessä sinne ja hienoa että myös kokeneet kollegat sen nostivat esille tänä päivänä suomessa noin neljälläsadallatuhannella ihmisellä on maksuhäiriömerkintä ja moni roikkuu siellä vuosikausia vaikka itse maksu olisi suoritettu ja se johtaa kaikenlaisiin henkilökohtaisiin ongelmiin olin itse aikoinaan pankin lakiosastolla opiskeluajan töissä ja siellä näki konkreettisesti mitä tämä tämä tarkoitti käytännössä

tästä tehtiin tosiaan jo viime kaudella lakialoite taisi olla satakolmekymmentäseitsemän allekirjoittanutta silloin senhetkinen hallitus ei saanut sitä maaliin nyt tehtiin uudestaan yli sata allekirjoittanutta kiitos kaikille siitä yhteistyöstä ja nyt tosiaan tämä talousvaliokunnan lausumaehdotus numero neljä kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten että henkilöt jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti tulee poistaa rekisteristä

kevätistuntokauden aikana tämähän on erinomaisen hallituksen ohjelmassa mutta hienoa että näin voidaan yhdessä yli puoluerajojen sitä vielä kiirehtiä joten lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille kollegoille

arvoisa puhemies edustaja mäkinen sanoi täällä että enemmistö asiantuntijoista puolsi tätä se on sillä tavalla harhaanjohtava lausunto että moni joka ei näitä markkinoita kovin hyvin tunne kyllä puolsi tätä sen sijaan kun kysyimme tätä taloustieteilijöiltä jotka tuntevat rahoitus ja luottomarkkinoita ja jotka katsovat inhimillisen toiminnan näkökulmasta tätä asiaa mitä tosiasiassa tapahtuu niin jokainen taloustieteilijä joka tähän otti kantaa piti tätä korkosäännöstelyä tyrmäävän huonona ja suositteli sen hylkäämistä ja totesi että ehdotetun sääntelyn ei voi odottaa johtavan haluttuihin lopputuloksiin

heidän pääväitteensä on siis se että kun korko säännöstellään kahdestakymmenestä kymmeneen prosenttiin niin todennäköisin lopputulos on että kukaan niistä joka muuten olisi joutunut ottamaan vajaan kahdenkymmenen prosentin korolla vakuudetonta luottoa ei tule sitä saamaan vajaan kymmenen prosentin korolla vaan tällainen luotonanto ehtyy kokonaan

on kahdenlaisia ihmisiä on sellaisia joilla jo alun perin on elämänhallintaongelmia ja jotka ovat sortuneet liian kalliisiin kulutusluottoihin ja sitten on sellaisia ihmisiä joita juuri tässä kriisissä tulee enemmän jotka kyllä muuten hoitavat asioitaan mutta joutuvat juuri nyt tässä tilanteessa likviditeettiongelmiin sehän on näiden jälkimmäisten ihmisten lukumäärä joka nyt tässä kriisissä kasvaa

on todennäköisesti jo vähentynyt tämän aikaisemman sääntelyn seurauksena eli nyt tässä tehdään se sääntelyliike joka sopii huonosti juuri näihin poikkeusoloihin ja itse asiassa näiden taloustieteilijöiden lausunnoista voisi päätellä että jos jotenkin pitäisi sääntelyä muuttaa tällaisena kriisiaikana se saattaisi olla jopa toiseen suuntaan tämä on tullut täysin musertavan selväksi asiantuntijaselvityksessä ei ole tullut esille ainuttakaan tosiseikkaa joka puoltaisi ehdotettua alennettua korkokattoa vastauksena juuri nyt vallitsevaan poikkeustilanteeseen sen sijaan voi kyllä olla mielekästä miettiä toisenlaisia vakituisia sääntelyjärjestelmiä mutta tämä sai yksimielisen tyrmäyksen

arvoisa herra puhemies tämä esitys kuluttajansuojalain

seitsemän luvun väliaikaisesta muuttamisesta muuttamisesta on mielestäni äärimmäisen hyödyllinen ja hyvä vaikka tämä totta kai tulee ensiapuna ja eräänlaisena hätäapuna niille ihmisille jotka ovat näiden pikavippien takia joutuneet vaikeuksiin joita tämä menossa oleva talouskriisi vielä kärjistää mutta tähän asiaan pitää mielestäni mennä syvällisemmin aivan kuten edustaja esko kiviranta valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja mainitsi omassa puheenvuorossaan tästä lausumaehdotuksesta numero neljä se on mielestäni todella hyvä ja hyödyllinen ja sitä olen ollut toki esittämässä esittämässä ja lämpimästi kannatan edelleen

jotka pääsevät irti tästä oravanpyörästä kun he ovat saaneet velvollisuudet hoidettua maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa viipymättä kuukausihan on semmoinen sopiva aika joka tulkitaan että se on viipymättä tehty oikeustoimi mutta se mikä tässä pikavippiasiassa

jää valitettavasti ainakin vielä korjaamatta on se että kun velkaa ottava henkilö ottaa sitä velkaa yleensähän se otetaan jossakin sellaisessa tilanteessa joka mielestäni ei täytä reilun kaupan ja väitänpä että niissä lainanottohetkissä moni lainanottaja vipinottaja ei ei ole oikeustoimikelpoisessa kunnossa ja sitten kun hän ei maksa niitä laskujaan ja ne menevät sen jälkeen ulosottoon niin suppeassa menettelyssä käräjäoikeudessa niitä on iso nippu kerrallaan ja sillä päätöksellä josta kyseinen velallinen itse ei välttämättä edes tiedä hän joutuu tämän pikavippifirman orjaksi lopuksi ikää ne ne korot ovat sellaiset että ei ole mitään järkeä niissä korkomarginaaleissa ne ovat aivan älyttömiä ja näille sitten ollaan annettu tällä keinoin lakisuoja että ne voivat ihmistä riistää loputtomiin tällaiselle riistämiselle on kerta kaikkiaan tultava loppu kaikki me tiedämme kun marssimme pankkiin velkaa ottamaan että pankinjohtaja tai se virkailija jonka kanssa asioidaan totta kai ottaa ensinnäkin selväksi onko tämä henkilö ulosotossa tai onko hänellä muita vaikeuksia sitten käydään läpi tulot se mahdollisuus pystyykö hän sen velan suorittamaan kohtuullisessa ajassa ja sitten korko määräytyy tietysti hieman sen suhteen miten miten luotettava ja hyvä asiakas on ihan normaalia markkinakelpoista toimintaa mutta tämä pikavippihomma ei täytä minkäännäköistä normaalia menettelyä olen sanonut tästä monta kertaa että tähän epäoikeudenmukaiseen velallinen velkoja suhteeseen pitää tulla järki ja minun mielestäni tämä ei ikinä lopu ellei

arvoisa puhemies tämähän oli mielenkiintoinen käsittely myös siltä osin että tässä asiantuntijoiden näkemykset jakaantuivat mikä ei tietenkään ole mitenkään tavatonta eduskunnassa mutta on selvää että ne jotka olivat läheisemmin tekemisissä velkaantuneiden ihmisten kanssa joilla on pahoja maksuvaikeuksia ja ja myöskin monenlaisia elämänhallintaan liittyviä haasteita olivat sitä mieltä että kyllä tähän tarvitaan ratkaisuehdotuksia sen sijaan ekonomistien tarkastelussa aika pitkälti rajattiin todellisuus sellaiseen maailmaan jossa ei ole niitä muita ratkaisuja elikkä ajateltiin että ainoastaan tämä voi ratkaista niitä ongelmia joita ihmisillä on on selvää että että laina on myönteinen asia silloin kun se on hallittua ja ihmiset eivät maksa ylikorkeita korkoja joiden todellinen kustannus on on hyvin merkittävä mutta tässä tapauksessa ei ole kyse toiminnasta jossa korot olisivat jollain tavalla maltillisia ja ihmisillä olisi useinkaan mahdollisuus myöskään maksaa niitä lainoja takaisin vaan usein ajaudutaan siihen kierteeseen että joudutaan ottamaan lisää lainaa no kokoomus ei ei tukenut tätä esitystä jossa teimme parannuksia maksuhäiriömerkintöjä omaaville ihmisille ja ja sitten näille ihmisille jotka joutuvat nyt esimerkiksi koronakriisin johdosta kärsimään liian korkeista koroista mutta olen iloinen että saatiin tällainen esitys aikaiseksi en väitä että tällä kymmenen prosentin korkokatolla nyt ratkaistaan kaikkia velkaongelmia mutta myöskin toimme tähän monia evästyksiä joilla etsitään pitkäaikaisia ratkaisuja velkaongelmiin ja myöskin tähän korkojen hillitsemiseen olen samaa mieltä kuin edustaja kiviranta tässä aiemmin puheenvuorossaan että että on syytä miettiä ihan pitkäaikainenkin ratkaisu tällaisille koroille jotka eivät palvele ihmisiä eivätkä yhteiskuntaa koska lopultahan yhteiskunta sitten joutuu vastaamaan siitä miten ihmisiä autetaan kun he ovat joutuneet velkakierteeseen ja olla vaikeata saada edes kattoa pään päälle joten hyvä hyvä esitys toki jatkovalmistelua tarvitaan tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia mutta nyt tehtiin monia niitä evästyksiä joita tarvitaan on myös syytä tarkastella hyödykkeiden korkokattoa joka ei tässä esityksessä ole nyt mukana

nimenomaan muita kuin näitä elämäntapansa vuoksi ongelmiin joutuneita he ovat niitä jotka ovat joutuneet tämän kriisin vuoksi ongelmiin rahoituksen professori vesa puttonen toteaa analyysimme perusteella nyt ehdotettu kymmenen prosentin korkokatto ei lisää kuluttajien mahdollisuutta saada luottoa maltillisella korolla sen sijaan se johtaa tilanteeseen missä entistä useammat kuluttajat eivät saa luottoa lainkaan

prosenttia kuulostaa kovalta mutta tosiasia on kuitenkin saadun selvityksen perusteella että jos tällaista tällaista mahdollisuutta ei ole ja nämä laskut pannaan perintään ja pahimmassa tapauksessa ulosottoon niin se kuluttajalle todellisuudessa syntyvä korko on vielä paljon korkeampi kuin se kaksikymmentä prosenttia

tarkoittava lähtökohta ehdotus on kuitenkin korkokaton edelleen alentamisen osalta ongelmallinen ja toimii osin luultavasti sille asetettuja tavoitteita vastaan tässä ovat näkyvissä huonon sääntelyn tuntomerkit taloudellisia vaikutuksia ei arvioida huolellisesti ja sääntelyä tarvitsee päivittää ja paikata paikata toistuvasti ja ne täällä esitetyt toivomukset tätä paikkaavasta sääntelystä sikälikin huonosti perusteltuja että meillähän on käsissämme tässä väliaikainen tilapäinen sääntelymuutos jota nyt pitäisi muka tämän voimassaolon aikana vielä paikata valtavilla ja fundamentaalisilla muutoksilla rahoitusmarkkinoiden toiminnassa alan keskeinen tutkija professori panu kalmi luonnehti näitä vaikutuksia erityisesti heikommassa taloudellisessa asemassa olevat kuluttajat kärsivät jäämisestä luottomarkkinoiden ulkopuolelle markkinoilla toimivien yritysten joukko muuttuu pienemmät kotimaiset toimijat karsiutuvat markkinoilta näistä syistä arvoisa puhemies me esitämme tämän korkokattopykälän hylkäämistä emme siksi että me emme haluaisi suojella ihmisiä mutta meidän lähtökohtamme on kuitenkin että lainsäädäntöä tehdään siihen maailmaan jossa me elämme ei kuvitteelliseen ideaaliseen maailmaan kiitos

arvoisa herra puhemies todellakin kuten

ja värikästä asiantuntijakuulemista kyllähän niissä hyytisenkin lausunnoissa sitten lopussa jossakin kohtaa oli että kyllä tästäkin päätöksestä jotain hyötyä voi olla täysin poissulkenut tätäkään mahdollisuutta löytynee kun sieltä kaiveskellaan

yksi keskustelunaihe oli myös nämä hyödykesidonnaiset ja vakuudettomat luotot ja näitten välimaaston etsintä etsintä ja pohdinta todellakin tälläkin hetkellä on erilaisia tuotteita jos vaikka ostat sohvan tai auton auton ja saat siihen rahoituksen niin voit saada niin sanottua cashbackia siihen päälle eli eli jonkun viisisataa tai tonnin joka lasketaan sen hyödykkeen hinnan päälle se on tavallaan lainaa ja saat sen rahan silloin suoraan sieltä eli

varmaan vieläkin on erilaisia rahoitusjärjestelyjä ja oli niitten pohdintaa kyllähän talousvaliokunta korosti tässä kuitenkin tätä että tilapäisen maksukyvyn laskusta kärsiville kuluttajille tulee ensisijaisesti tarjota muita ratkaisuja mitä tässä on hyvin esitelty ymmärrän ymmärrän tämän että nyt on lyhytaikaisesta korkojen pudotuksesta kyse tässä talossa on kymmenen vuoden ajan ollut näitten korkopudotusten ja muitten suhteen se tahtotila ja kun nämä vielä sattuvat nyt menemään yhteen tässä asiassa maksuhäiriömerkinnänkin kanssa tämän ajanjakson osalta että saataisiin myös näitä pysyväisluontoisia asioita arvoisa puhemies sitten vielä se että todellakin aika kehittyy ja digitalisaatio on tullut markkinaan monellakin tapaa ja myös näitten maksujen ja laskujen laskujen digitaalinen hoitaminen

puheenjohtajakin otti esille meillä oli todellakin näitä kuten sanotaan laskujen hoitajia tai sellaisia firmoja mitkä voisivat ottaa laskut hoitaakseen ja hakea niille maksuaikaa maksuaikaa mutta ne valitettavasti tässä tässä harjoituksessa jäivät ulkopuolelle sanotaan näin että ne ovat myös tämän korkosääntelyn piirissä mutta tässä on uutta yritystoimintaa ja jollain tapaa kuitenkin haetaan helpotuksia niitten ihmisten ihmisten arkeen tietenkin tässäkin asiassa on se toinen puoli että kuka ne sitten rahoittaa ja minkälainen on tämä perintäasia näissä yrityksissä eli erittäin mielenkiintoinen keskustelu talousvaliokunnassa ja se näkyy myös tästä meidän mietinnöstämme ja näistä eriävistä

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessähän on toinenkin osa josta ei ole niin paljon keskusteltu elikkä suoramarkkinoinnin väliaikainen kieltäminen ja siinäkin olisi syytä pohtia pysyvämpiä keinoja markkinoinnin hillitsemiseksi tästä valiokunta myös esittää lausumaa täällä tuotiin esiin että me tietäisimme jotenkin melko hyvin kenelle nyt koronakriisin aikana tällaiset ylikorkeiden korkojen luotot osuvat puheenjohtajan toimesta mutta itse asiassa kuulimme usealtakin asiantuntijalta että me tiedämme aivan liian vähän näistä korkeista kulutusluotoista ja siitä asiakaskunnasta joka niitä käyttää siksi me myös tässä edellytämme että me hankimme kattavamman tietopohjan tosin myös että on vaikea saada tietoa asiakkaista näiltä pikavippejä myöntäviltä firmoilta jolloin meillä voi olla faktisesti aika vaikea tehdä sitä analyysiä mutta me tiedämme että kun ihmiset ajautuvat maksuvaikeuksiin niin he he päätyvät

minkälaisiin ongelmiin ja minkätyyppisistä elämäntilanteista usein tällaiseen tilanteeseen on jouduttu elikkä on on kuitenkin jonkun verran tietopohjaa mutta ei ei käynyt ilmi että tämä jotenkin ohjautuisi nyt koronan aikana vain sellaisille ihmisille joilla on väliaikaisia maksuvaikeuksia vaan vaan kyllä siellä on myös todettu että että useasti nämä ylikorkeat kulutusluotot ohjautuvat ihmisille joilla ei tosiasiallisesti ole ole mahdollisuuksia niitä maksaa ja ja sitten tietysti tässä voi voi ottaa sen kannan että ihmisten pitäisi selvitä veloistaan vain sitä kautta aina lisää lainaa korkealla korolla kuten täällä puheenjohtaja vartiainen toi esiin tai sitten etsiä pysyvämpiä ratkaisuja tähän ongelmaan joka todellakin koskettaa hyvin montaa suomalaista jopa lähes neljääsataatuhatta suomalaista joilla on maksuhäiriömerkintä toki maksuongelmat ovat rajatumpia todelliset velkaantumisongelmat mutta joka tapauksessa hyvin suurta osaa ihmisistä koskettaa tämä asia jonka parissa nyt sitten saimme monta monta parannusta ihmisten elämään aikaiseksi mitä valitettavasti kokoomus ei nyt sitten kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi kannattaa mutta heillä on tietysti ihan oikeus siihen jos uskotaan että lisää velkaantumalla ihmiset

mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää kyllä selvittää me emme ole oikeastaan selvittäneet vielä sitä aikaisempaakaan viime syksyn sääntelyä ja ja nyt etenkin tämän jälkeen toivon että kiinnitetään huomiota myös tähän tähän lausumaehdotukseen numero kaksi jossa siis edellytetään että pikaisesti kerätään kuluttajaluotoista ja ja ylivelkaantumisesta jonka perusteella pystytään tekemään analyysi ylivelkaantumisen juurisyistä ja korkosääntelyn vaikutuksista sekä tunnistamaan tarkoituksenmukaiset korjaustoimet mukaan lukien muutokset lainsäädäntöön ja viranomaisten toimivaltuuksiin ja tehtäviin mielestäni sekä kollega holopaisen että kollega vartiaisen puheenvuorot viittaavat siihen että meillä ei ole myöskään ihan tarpeeksi laajaa tietopohjaa tästä pelikentästä ei kuluttajien ihmisten eikä myöskään markkinoiden ja toimijoiden näkökulmasta ja siinä pitää kyllä aika nöyrästi myös analysoida sitä tilannetta eikä eikä liikaa sitten myöskään hirttäytyä yksittäisiin lukuihin tai prosentteihin mutta tällä mennään ja

arvoisa puhemies edustaja strandin puheenvuoro oli hyvä ja niin oli edustaja holopaisenkin sitä ehkä hieman törkeää loppua lukuun ottamatta eihän tässä oikeastaan ole muusta kysymys kuin siitä että kaikki yrittävät parantaa ihmisten asemaa mutta tekevät siitä datasta joka meillä on käytettävissä erilaisia johtopäätöksiä tämä taloustieteilijöiden kritiikki perustuu siihen että kun tällainen luottomarkkina katoaa niin kotitaloudet joutuvat vielä kalliimpien vaihtoehtojen pariin

tämähän on asia josta me emme tiedä ja sen edustaja strand sanoi erinomaisesti ja siksi tämä lausuma kaksi on oikein hyvä tietopohja jonka perusteella pystytään tekemään analyysi ylivelkaantumisen juurisyistä ja korkosääntelyn vaikutuksista ja todella niin kuin edustaja strand hyvin sanoi ollaan kaikki tässä nöyriä emme me tiedä mihin tässä päädytään mutta jos tällainen analyysi tehdään siitähän ehkä ensi vuonna ehkä muutaman vuoden kuluttua tutkijat voivat kertoa kuka tässä sitten oli oikeassa jos on niin että tämä osoittaa todella että kotitalouksien asema on parantunut ja saadaan vakuudetonta luottoa vajaan kymmenen prosentin korolla olen oikein mielelläni väärässä arvoisa puhemies sehän todistaisi että nämä meidän pelkomme ja ekonomistien

tällaisilla johtopäätöksillä kiitos arvoisa puhemies

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsemän

arvoisa herra puhemies esityksessä on kyse direktiivin implementoinnista implementoinnista ehdotettavilla laeilla liikenteen palveluista annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta pannaan täytäntöön maanteiden tavara ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin ja ajokorteista annetun direktiivin muuttamisesta

laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta poikkeukset kuorma ja linja autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta asiantuntijakuulemisissa valiokunnan huomiota on kiinnitetty päätoimisuuden määritelmään jota on pidetty epäonnistuneena valiokunta kiinnitti mietinnössään huomiota siihen että ajoneuvon kuljettamisen ei yleensä katsota olevan kuljettajan päätoimi silloin siihen käytetään vähemmän kuin kolmekymmentä prosenttia säännöllisestä kuukausittaisesta työajasta direktiivi määrittelee seurantajaksoksi kuukausittaisen työajan saadun selvityksen perusteella poliisi kuitenkin tarkastelee käytännössä tilannetta useamman kuukauden ajalta seurantajakso voi olla kaksi viiva neljä kuukautta ja joissakin tilanteissa jopa kuusi kuukautta valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyinen menettely jossa ammattipätevyyspoikkeusten valvonta perustuu poliisin kokonaisarvioon on koettu toimivaksi koska kokonaisharkintaan perustuva poliisin käytäntö on koettu käytännössä hyvin toimivaksi ja tulkintatilanteet ovat hyvin erilaisia valiokunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi täsmentää säännöstä säätämällä tietystä tietystä poliisin harkintaa sitovasta tarkasteluajanjaksosta valiokunta painottaa kuitenkin mietinnössään että tulee tarkoin seurata säännöksen toimivuutta ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin määritelmän täsmentämiseksi tämän vuoksi valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavan lausuman

vielä

kuorma ja linja autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämisestä ajokorttidirektiivin liitteessä kolmeen säädetään moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavista fyysistä fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevista vaatimuksista liitteen kohdassa säädetään että jäsenvaltiot voivat asettaa ajokortin antamiselle ja sen myöhemmälle uudistamiselle kyseisen liitteen vaatimuksia ankarampia vaatimuksia ajokorttidirektiivin liitteessä kolme epileptiset kohtaukset luokitellaan vakavaksi vaaraksi liikenneturvallisuudelle direktiivin mukaisesti viranomaisen on päätettävä epilepsian vakavuudesta kliinisestä muodosta ja etenemisestä saadusta hoidosta ja sen tuloksista kun harkitaan sitä voidaanko ajokortti antaa tai uudistaa liikenneturvallisuutta voidaan pitää tärkeänä yleisenä etuna suomessa epilepsiaa hoitavien neurologian erikoislääkäreiden ja liikennelääketieteen asiantuntijoiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys siitä että myös yöaikaiset epileptiset kohtaukset ovat suuri riski kuljettajan ajokyvylle ja turvalliselle liikkumiselle aiemmin asiasta on ohjeistettu liikenne ja viestintäviraston terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuissa ajoterveysohjeissa mutta sääntely on tarpeen tuoda lain tasolle asian nostaminen säädöstasolle varmistaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun epilepsian ja ajo oikeuden välisten arvioiden suhteen arvoisa herra puhemies uusi tieliikennelaki on astunut voimaan ensimmäisenä päivänä kesäkuuta kaksituhattakaksikymmentä tämän vuoksi valiokunta on korjannut lakiviitteen koskemaan uutta tieliikennelakia liikenne ja viestintävaliokunnan päätösehdotus eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen viisikymmentä sisältyvät ensimmäinen ja toisen lakiehdotuksen valiokunnan muutosehdotuksineen eduskunta hyväksyy yhden lausuman siitä jo selostin yllä eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa tarkkaan kuorma ja linja autonkuljettajien ammattipätevyyksiä koskevien poikkeusten toimivuutta ja säännösten valvontaa varmistaen niiden käytännön toimivuuden sekä ryhtyy tarvittaessa toimiin poikkeusten täsmentämiseksi

arvoisa rouva puhemies käsittelemme nyt tosiaan erittäin mittavan kokoista lisäbudjettia joka on kooltaan lähes viisi pilkku viisi miljardia yhteensä tänä vuonna valtion velanotto kasvaa jo lähes yhdeksääntoista miljardiin euroon suomi velkaantuu nyt hyvin rajusti ja voi sanoa että olemme tällä hetkellä vapaassa pudotuksessa sillä emme tiedä sitä miten pitkään tämä epidemia kestää ja miten taloutemme tulee jatkossa kehittymään voi hyvin olla että velanotto kasvaa vielä

meitä päättäjiä huolestuttaa tämä rajusti kasvanut velanotto vielä enemmän meitä huolestuttaa se että hallitus on tuonut eduskuntaan lisäbudjetin jossa on päätetty mittavista miljardiluokan menoista mutta hallituksella ei ole mitään tietoa siitä miten tämä lasku tullaan maksamaan

valtiovarainministeriössä sen että ministeriöt pyrkivät aina maksimoimaan omat määrärahansa näissä budjettineuvotteluissa siispä valtiovarainministerin tärkein tehtävä on vaalia julkisen talouden kestävyyttä ja hänen tehtävänsä on ennen kaikkea puolustaa tavallista suomalaista veronmaksajaa valtiovarainministeri tekee esityksen siitä mitä menoja voidaan puoltaa ja mitä taas ei samalla ministerin tulee huolehtia siitä että tarvittavat päätökset tulojen lisäämiseksi kuten työllisyyden parantamiseksi ja budjetin tulopohjan turvaamiseksi saadaan tehtyä siksi hämmästelen tällä hetkellä erityisesti valtiovarainministeripuolue keskustan toimintaa keskusta hylkäsi neuvotteluissa vastuullisen taloudenpidon ja ryhtyy tukemaan ehdoitta vasemmistolaista talouspolitiikkaa ja vasemmistopuolueiden esityksiä itse asiassa valtiovarainministeripuolueen kädenjälki näkyy vain päätöksessä jonka mukaan hallitus asettaa budjettiriihessä uuden työllisyystavoitteen joka on suurempi kuin nyt hallituksen asettama kuudenkymmenentuhannen työllisen tavoite

nyt on kyse elvytyspaketista ja koronalasku on kuitenkin maksettava takaisin syksyllä tehdään tärkeitä päätöksiä tulevaisuutta ajatellen ja silloin tehdään linjauksia maamme

ja yritystemme kilpailukyvyn vahvistamisesta rakenneuudistuksista joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja ja ihmiset saavat töitä

arvoisa rouva puhemies kaikki me toivomme että koronan suhteen pahin olisi jo takana todellisuus ei välttämättä ole kuitenkaan näin tilanne on avoin ja tulevaisuus on epäselvää valitettavasti olemme ajautuneet suomessa tilanteeseen joka näkyy jo ruokajonojen kasvamisessa ja myös henkisen hyvinvoinnin heikentymisessä näitä ongelmia on nähtävissä huolestuttavan paljon kaikkein dramaattisimpienkin kohtaloiden tilastot ovat huolestuttavasti nousussa olemme suomessa joutuneet tilanteeseen missä moni kansalainen ja yrittäjät heidän mukanaan jo nyt elävät konkreettisesti kädestä suuhun siksi on hyvä että hallitus on aivan oikein lisännyt tähän neljänteen lisätalousarvioon tärkeitä panostuksia esimerkiksi kirkkojen ja seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen neljä miljoonaa euroa yleiseen ruoka apuun kaksi miljoonaa euroa ja neljä miljoonaa euroa työpaikkojen mielenterveyden edistämiseen toivottavasti tämä jälkimmäinen sisältää myös yrittäjien mahdollisuuden hakeutua avun piiriin tiedämme että yli kaksi kolmasosaa yrittäjistä ei koe jaksavansa tässä nykyisessä paineisessa tilanteessa nämä panostukset ovat sitä aidointa toisista huolehtimista seurakunnilla on kapasiteettia ja osaamista auttaa henkisen hyvinvoinnin tukemista ja lähimmäisen rinnalla kulkemista he pystyvät myös ohjaamaan avun tarvitsijoita muiden palveluiden pariin jos henkilö tarvitsee enemmän apua kuin mitä he pystyvät tarjoamaan diakoniatoiminta on siis myös muuta kuin konkreettista ruoka apua itsekin tunnistan kansalaisten ja yrittäjänä myös yrittäjien tuskan nyt meidän pitää tukea ja kannustaa toinen toistamme ja ja hakea tarjolla olevaa apua arvoisa puhemies on oletettavissa ja asiantuntijat valitettavasti veikkaavat että toinen korona aalto olisi vielä tulossa jos se tulee emme voi toimia kuten olemme toimineet ensimmäisen aallon kohdalla järjestelmän pitää silloin toimiva tukea ja avustusta pitää saada mahdollisimman nopeasti arvoisa rouva puhemies vielä pienenä huomiona neljännessä lisätalousarviossa tehdään mittavia panostuksia liikenneinfraan kun hallitus aivan oikein haluaa työllistää en vastusta suuria liikennehankkeita tai pyöräteiden rakentamista mutta nyt ei pidä unohtaa myöskään alempaa tieverkkoa jonka kunnossa pysymisestä maaseutu on täysin riippuvainen tulen jatkossakin aktiivisesti pitämään esillä maaseudun merkitystä maallemme ja myös siellä olevan alemman tieverkon kunnossa pysymistä muun muassa aloitteiden muodossa

arvoisa rouva puhemies lisätalousarvio on kuten olemme kuulleet poikkeuksellisen suuri suorastaan historiallisen suuri aika jona se syntyi on aivan varmasti poikkeuksellinen ja tällä tällä lisätalousarviolla nimenomaan reagoidaan tähän tilanteeseen

on kuusikymmentä vuotta palvellut paikkakuntalaisia siellä ja paikallista liike elämää ja taloustoimintaa kymmeniä miljoonia motteja sitä rataa pitkin on puuta kulkenut ja nyt kun se saadaan kuntoon seuraavan kahden vuoden aikana se palvelee seuraavat viisikymmentä vuotta eteenpäin tämä on todella tärkeä asia samoin tiemäärärahoihin on tullut lisäys kuten olemme edellisissä puheenvuoroissa kuulleet nyt kun öljyn hinta on alhaalla ja bitumi on halpaa niin saadaan kunnostettua teitä niin paljon että edelliseen vuoteen verrattuna kaksi pilkku viisi kertainen määrä tulee uutta pintaa teille ja moni odottamassa oleva hanke saa seuraavana vuonna rahoituksen lisää elikkä tällä pannaan liikkeelle se talouden kasvun moottori joka vääjäämättä tulee tämän koronakriisin jälkeen ja jos joku epäilee sitä mikä on esimerkiksi metsien tuoton vaikutus suomen kansantalouteen niin antti asikainen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja joka tuntee metsät varmasti ehkä parhaiten koko tässä maassa ja on varmaan euroopan euroopan ja maailman mittapuussa erittäin ansioitunut metsätutkija on laskenut että jokainen motti joka metsästä lähtee liikkeelle jalostukseen tuottaa kansantaloudelle lisäarvoa kaksisataaneljäkymmentäkaksi euroa per motti ja kun tällä lasketaan suomessa vuotuinen hakkuumäärä parhaimpina vuosina on ylittänyt seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mottia per vuosi tällä hetkellä tämän vuoden hakkuuarvion ajatellaan olevan noin kuusikymmentäviisi miljoonaa mottia niin laskekaapa siitä kaksisataaneljäkymmentäkaksi kertaa kuusikymmentäviisi miljoonaa paljonko on kansantaloudelle tullut lisää hyötyä kun metsiä hakataan toivon että kun näistä hakkuista puhutaan ja yleensä metsätaloudesta niin joskus joku kiinnittäisi huomiota siihen mikä sen merkitys on suomen kansantaloudelle se että tässä budjetissa on kuten edellisessä puheenvuorossa edustaja koskela mainitsi näitä inhimillisen piirteen rahoja seurakunnille monenlaiseen työhön jossa ihmisen inhimillistä hätää autetaan on äärimmäisen mutta kun talous saadaan kuntoon pikkuhiljaa se poikii sitten rahaa myös moneen muuhun verotuloja seurakunnissa toiminta elpyy monessa sosiaalityötä tekevässä järjestössä myös samoin tämä pitää nähdä kokonaisuutena yksittäisen asiakohdan arvosteleminen johtaa siihen että silloin unohdetaan kokonaisuus ja tällaisena poikkeuksellisena aikana se kokonaisuuden unohtaminen ei ole hyvästä

arvoisa rouva puhemies tämä lisätalousarvio on mittava ja samansuuruisia tai suuntaisia elvytyspaketteja on tehty eri puolilla eurooppaa esimerkiksi saksassa suomeakin enemmän valmistuin yliopistosta ja aloitin työelämän kun yhdeksänkymmentä luvun lama löi päälle olin onnekas kun sain työtä sillä se ei ollut itsestäänselvyys kaikki eivät päässeet työn syrjään kiinni moni putosi neljäs lisätalousarvio kannattelee kansalaisia työpaikkoja ja yrityksiä tämän kriisin yli toimimme niin että mahdollisimman moni voi jatkaa työssä ja päästä töihin uusi kustannustuki auttaa poikkeusoloista eniten kärsineitä yrityksiä laajamittainen yritysten konkurssiaalto ja siitä seuraava laaja työttömyys halutaan estää puurakentamista tuetaan osana valtion tukemaa asunnontuotantoa keskustan ehdottaman ilmastorahaston pääomittamisen avulla kannustetaan yrityksiä investoimaan uuteen vähäpäästöiseen teknologiaan joka on kilpailun ja viennin valtti tulevaisuudessa valtio ottaa koronan iskua vastaan kuntien puolesta pilkku neljän miljardin euron tukipaketilla näin turvataan kansalaisten peruspalveluja poikkeavissa oloissa moni on jäänyt yksin lasten ja nuorten kolmensadankahdenkymmenen miljoonan hyvinvointipaketti vastaa näihin haasteisiin saamme pilotteja myös suomalaiselle harrastusmallille jossa jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus maksuttomaan hyvään harrastukseen koulupäivän yhteydessä muun muassa järjestöjen toteuttamana tämä edistää koulujen ja järjestöjen yhteistyötä kaikki summat eivät ole suuria mutta ne voivat olla kuitenkin vaikuttavia iloitsen iloitsen esimerkiksi kolmensadantuhannen euron avustuksesta neljä h järjestölle jotta tämä mainio järjestö voi työllistää nuoria tänä kesänä nuoriso tarvitsee tekemistä poikkeusolojen rajoitukset ovat heikentäneet lasten ja nuorten oppimistuloksia harrastusmahdollisuuksia hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tähän kaikkeen on syytä panostaa

arvoisa rouva puhemies minäkin tahdon onnitella teitä valinnastanne vuoden kaksituhattakaksikymmentä neljäs lisätalousarvio lisää entisestään suomen velkataakkaa määrärahojen neljän miljardin lisäys ja varsinaisten tulojen yhden pilkku kahden miljardin vähennys lisää valtion nettovelanottoa yli viisi miljardia euroa koko vuonna summa nousee jo lähes yhdeksääntoista miljardiin euroon se sisältää määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan taloudellinen elpyminen vie vuosikausia kuntien taloudet olivat hätää kärsimässä jo ennen koronaa ja korona synkentää näkymiä edelleen sekä verotulot että myynti ja maksutulot vähenevät sosiaali ja terveydenhuollon menot paisuvat entisestään valtionosuutta aiotaan nostaa millä turvataan kuntien peruspalveluita arvoisa rouva puhemies näyttää siltä että hallituksen avokätinen rahanjako jatkuu hinnalla millä hyvänsä tyyliin kaikille kaikkea kivaa tuntuu että kaikki nämä lisätalousarviot kuittaavat hallituksen hallitusohjelmaa jossa menoja on mutta tulopohja ontuu edessä on luultavimmin mittavia leikkauksia ja veronkorotuksia maksun aika kun tulee niin olisi mukava tietää miten milloin ja mistä lähdemmekö etelä euroopan tielle hallitus tuntuu vähät välittävän huomisesta ja tulevista sukupolvista kaikki se hyvinvointi joka on luotu valuu kuin hiekka tiimalasissa lomautettuja ja työttömiä on jo niin paljon että seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen voi unohtaa ja näin hallitus on ymmärtääkseni tehnytkin nämä lukemat eivät riitä tällä hetkellä alkuunkaan vaan niitä pitää korottaa ja tehdä oikeita toimenpiteitä että näihin päästään arvoisa rouva puhemies panostukset raideyhteyksien parantamiseen ovat kannatettavia mutta toivottavaa olisi ottaa huomioon seutukunnan toiveet linjauksessa niin kuin esimerkiksi salossa linjausta muuttamalla saisimme kotipaikkakunnalle erittäin vetovoimaisen elinkeinopoliittisen keskuksen tärkeitä luontoarvoja unohtamatta ja hei olisihan se nykyaikaa muuttaa seitsemänkymmentä luvulla tehty linjaus kaksituhattakaksikymmentä luvun tasolle lisäksi ihmettelen että museon rakentamiseen on varattu yhdeksänkymmentä miljoonaa varmasti äärimmäisen tärkeä asia mutta maatalouden investointeihin vain seitsemänkymmentä miljoonaa maatalouteen joka on meidän omavaraisuuden kannalta kaikki kaikessa nämä arvoisa hallitus ovat niitä kuuluisia arvovalintoja arvoisa rouva puhemies hallitus myönsi muun muassa noin kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin joka kohdistuu opetus ja kulttuuriministeriön sosiaali ja terveysministeriön sekä työ ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille kiittää hallitusta varat kohdistuisivat lasten nuorten ja perheiden sosiaali ja mielenterveyspalveluihin koronaepidemian aikana joidenkin oppimistulokset eivät onneksi ole kärsineet päinvastoin oppimisjärjestelmä kaipaa kyllä remonttia korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäys on hyvä asia mutta mihin nämä ihmiset valmistuessaan sijoittuvat jos ei ole työpaikkoja tarjolla ja kilpailu niistä on kovaa arvoisa rouva puhemies koronavirusepidemia on vaikuttanut erityisen voimakkaasti yritysten taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen moni firma oli suljettuna ja on edelleenkin ja irtisanottu yrityksille olisin toivonut hallitukselta lisäpanostuksia aiempien panostusten lisäksi esimerkiksi matkatoimistoyrittäjät ovat aivan valtavissa ongelmissa monen muun lisäksi olisin mieluummin kolmensadan miljoonan ilmastorahaston kohdentanut toisin esimerkiksi yrityksiin lisäpanostuksia silti on pakko mainita että ekologinen jälleenrakentaminen on hyvä asia kunhan pysytään järkiperäisessä kotoisessa ympäristönsuojelussa ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa jätetään globaalit hiilineutraaliustavoitteet pois kiitos

arvoisa rouva puhemies alkuun vielä lämpimät onnittelut puhemiehen arvokkaaseen ja tärkeään tehtävään valinnan johdosta omasta puolestani käsissämme on historiallisen suuri lisätalousarvioesitys sen koko kertoo enemmän kuin tuhat sanaa suomi on vakavan paikan edessä politiikassa on tärkeää erottaa isot ja pienet asiat muodostaa mahdollisimman hyvä tilannekuva ja etsiä siihen sopivat ratkaisut tässä onnistumisen tärkeys korostuu näin vakavan paikan tässä hengessä juuri nyt kaikkein tärkeintä on varmistaa kansalaisten turvallisuus ja peruspalveluiden saatavuus sekä tukea kansalaisten ja yritysten luottamuksen orastavaa palautumista näiden tarpeiden suhteen tämä paketti on uskottava valtaosa esityksen sisällöstä kohdistuu kansalaisten peruspalveluiden turvaamiseen ja koronakriisin runtelemien yritysten kannatteluun sekä toisaalta taloutta ja työllisyyttä buustaaviin elvyttäviin hankkeisiin taloustaantuman keskelläkin tai oikeastaan erityisesti silloin on tärkeää pitää huolta heistä joiden ääni ei muutoin kuuluisi erityisesti lapset nuoret ja ikäihmiset on muistettava vaikean taloustilanteen keskellä ikäihmisten palveluihin ja omaishoidon tukemiseen osoitettava määräraha on paikallaan on hyvä että tämän arvokkaan työn merkitys huomioidaan osana lisäbudjettia arvoisa puhemies panostamme myös yhteiskuntamme nuorimpiin ei ole varaa antaa yhdenkään lapsen tai nuoren joutua syrjään siksi lisäkädet kouluihin tukiopetukseen ja oppilashuoltoon sekä panostukset etsivään nuorisotyöhön ohjaamo toimintaan ja lasten harrastusmahdollisuuksiin ovat paitsi inhimillisesti oikein myös viisasta tulevaisuuspolitiikkaa viisasta tulevaisuuspolitiikkaa on myös lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja eri puolille suomea sijoitettuna päätös tukee alueiden elinvoimaa ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta lopuksi haluan vielä nostaa esille koko suomen elinvoimaa tukevat vahvat panostukset toimiviin liikenneyhteyksiin tämän lisäbudjetin myötä liikkeelle saadaan monta hanketta jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja luovat samalla työtä jo rakennusaikanaan erinomaisena esimerkkinä voin mainita valtatie kahdeksan eurajoen kohdan parantamisen joka tämän esityksen myötä viimein vuosien työn jälkeen arvoisa rouva puhemies hallituksen esittelemä paketti on valtava mutta niin on myös sen tarve valtion on kaikin keinoin loivennettava sitä iskua minkä korona on suomalaisille aiheuttanut katse tulee samalla kuitenkin kääntää jo eteenpäin loputtomiin ei näin suuria lisäbudjetteja voi esitellä

arvoisa rouva puhemies suomen julkinen talous on huonolla uralla meillä on maailman jäykimmät työmarkkinat työvoima vähenee eikä ulkomailta haluta suomeen investoida suomen talous nakuttaa miinusta ja tämä on siis tilannekuva ajalta ennen koronakriisiä kun pandemian vaikutukset huomioidaan on talouden tilannekuva erittäin valju hallitus ylpeillen jakaa rahaa kaikenlaisiin hyviin tarkoituksiin mutta siihen pystyisi kyllä kuka tahansa todellista taitoa mitataan siinä kuinka luodaan tuloja budjettiin jotta on varaa toteutettaviin asioihin se puoli vain nyt loistaa poissaolollaan

aitoa talouskasvua ja talouden terveyttä lisäävistä toimista minkäänlaisia aitoja toimia tulossa seitsemästä työllisyystyöryhmästä ei olla kuultu mitään ja tietojen mukaan siellä ei mitään vireillä olekaan alun perin hallituksen tavoitteena oli kestävyysvajeen poisto työllisyysasteen saaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja julkisen talouden tasapaino vaalikauden lopussa ihan oikein jotain kuitenkin meni pieleen kun hallitus heitti pyyhkeen kehään tavoitteidensa suhteen ja alkoi nostaa menoja rajusti julkinen taloutemme alkoi siis nakuttaa miinusta jo ennen pandemian tuloa suomeen nyt sitten tässä lisätalousarviossa kylvetään rahaa sinne tänne kunkin puolueen lempihankkeisiin huolehtimatta mistä niihin saadaan tulot väärin hallitus tekee tällaisia rusinat pullasta suunnitelmia ja pakoilee niitä toimia joilla maatamme uudistettaisiin siten että täällä kannattaisi aina tehdä töitä yksi tunti enemmän että tänne aina kannattaisi investoida täällä aina kannattaisi luoda työpaikkoja keinot on kyllä kirjoitettu ja on pakko kysyä miksei hyvinvoinnin ja vastuullisen taloudenpidon lisääminen hallitukselle kelpaa

arvoisa puhemies silloin on kiitettävä ja kehuttava kun sellaisen aika on haluaisin kiittää hallitusta lasten ja nuorten tukipaketista se jos mikä on ja tarpeellinen tuki ja on pidettävä erityistä huolta että tämä tuki menee sinne minnekä se on tarkoitettukin ennen koronaahan meillä oli runsaasti lapsia ja nuoria joilla meni paremmin kuin koskaan mutta ikävä kyllä oli myös niitä joilla meni huonommin kuin koskaan koronan myötä on olemassa suuri uhka että tämä huonompiosaisten määrä tulee merkittävästi lisääntymään ja ero näiden kahden ääripään välillä tulee vain kasvamaan mikäli emme tee oikeita toimenpiteitä ja oikeaan aikaan toivon lämpimästi että tämä tukipaketti auttaa tähän vaivaan ja että tilannetta tullaan myös aktiivisesti seuraamaan ja siihen reagoimaan kun siihen tämä ei saa olla mikään kertaluontoinen kuittaus jolla omatunto ostetaan puhtaaksi sillä viimeaikaiset tutkimustiedot kyllä kertovat lapsiperheiden arjen haasteista koronan varjossa ja ne ovat kasvavassa määrin huolestuttavia arvoisa puhemies tässä kohtaa on hyvä ja houkutteleva tilaisuus ottaa esille lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sillä sektorillahan ennalta oikein ole ensivaiheen interventiota ei käytännössä ole ja kukaan ei oikein vastaa toiminnasta se tarkoittaa sitä että hyvin usein lasten ja nuorten mielenterveysongelmien annetaan kasvaa siihen pisteeseen että he tarvitsevat jo erikoissairaanhoitoa silloin ollaankin semmoisessa tilanteessa jossa mikään apu ei enää tunnukaan riittävän ja se avuntarve tukkeuttaa sitten palvelut nuorten ihmisten kohdallahan tämä tarkoittaa sitä että hyvin pian koko loppuelämä onkin pelattu ennen kuin se edes kunnolla pääsee alkamaan jonkinlainen merkki ammottavista aukoista näissä asioissa se että meillä ei ole lapsille käytännössä minkäänlaisia päihdepalveluja tarkoittaako se nyt sitten sitä että lapsilla ei olisi päihdeongelmia ettei meillä olisi päihdeongelmaisia lapsia hyvin moni huumausaineiden käyttäjä on aloittanut uransa huomattavan nuorena kymmenen vuotiaana tai jopa nuorempana tämmöiset kymmenen vuotiaitten pikkunassikoitten huumeringit eivät ole mitenkään ihmeellisiä eivätkä erikoisia tapauksia arvoisa puhemies kuten tuossa aloituksessa on pidettävä erityistä huolta että tämä tuki menee sinne missä sitä eniten tarvitaan jos meillä on edelleenkin tämmöisiä suuria rakenteellisia ongelmia lasten ja nuorten ongelmien hoitamisessa on olemassa merkittävä riski että nämäkään varat eivät kohdistu sinne minne niiden pitää kohdistua ja varsinkin ettei niistä saada läheskään täyttä hyötyä

arvoisa rouva puhemies uusi valtiovarainministerimme aikaisemmin tänään totesi että nyt käsitteillä olevat yritystuet osuvat syksyllä paikkaan kun niitä eniten tarvitaan onko tiedä on kovin ikävää kuitenkin huomata että yrittäjän aivan ensimmäisenä siis jo kolme kuukautta sitten tarvitsema yleistuki on käsittelyssä vasta nyt arvoisa puhemies tilanne kentällä on huolestuttava eräissä suomen yrittäjien kyselyissä ilmenee että noin kymmenen prosenttia yrittäjistä olisi konkurssiuhan alla tai suunnittelemassa konkurssia tämä luku on todennäköisesti vielä kovin alimitoitettu koska ne jotka kokevat tilanteen liian painostavana eivät edes jaksa vastata kyselyihin tämä koskee erityisesti pienyrittäjiä saan päivittäin yrittäjiltä soittoja joissa yrittäjät kysyvät neuvoja ja toimintaohjeita ohjaan heidät asioita käsitteleville viranomaisille osa yrittäjistä kuitenkin on kokenut tämän järjestelmän liian hankalaksi ja kyllähän se sitä onkin esimerkiksi satakunnassa elyn puolella jonot ovat jo noin neljänkymmenen päivän mittaisia siis kaksi kuukautta työpäivissä mitattuna se on aivan liian pitkä aika osa yrittäjistä on myös menettänyt toivonsa ja nostanut kätensä pystyyn joutuessaan jatkuvasti tekemään selvityksiä byrokratian viidakossa suomen yrittäjien mukaan tämä käsittelyssä oleva ehkä kaikkein tärkein kolmensadan miljoonan yleisavustus joka on tarkoitettu muun muassa akuuttiin kassakriisiin ei tule olemaan riittävä kun olemme jo nyt menettäneet joukon yrittäjiä ja hallituksen kolme kuukautta sitten lupaama terveet yritykset pidetään pystyssä ja kaikkia autetaan periaate ei ole toiminut alkuunkaan luvatun mukaisesti edelleenkin on epäselvää kuinka hallitus tai viranomaiset määrittelevät terveen yrityksen ja missä menee rajapinta nyt vaikuttaa jopa siltä että eri puolilla suomea määritelmä on erityyppinen ja riippuu viranomaisten tulkinnasta tilanne on jo nyt katastrofaalinen useat yrittäjät ovat jo syöneet kaikki varalla olleet puskurinsa ja oma pääoma on nollassa herääkin kysymys siitä onko tällainen yritys nyt sitten apua anoessaan enää terve yritys ainakaan viranomaisten silmissä osa yrityksistä taistelee olemassaolostaan osa taas aloittaa yrityksen uudelleen koronan jälkeen mikäli se on mahdollista silloin yrityksiä pitää elvyttää ja myös niiden toiminnan ylösajoon on annettava tukea jotta emme menettäisi yhtään pätevää yrittäjäsukupolvea kuten kävi yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja kun tulee konkurssiaaltoja on meillä oltava armeliaisuutta että yrittäjät eivät jää velkavankeuteen pääsevät sieltä pois suoritettuaan rästinsä kuten tänäänkin näissä keskusteluissa on puhuttu maksuhäiriömerkinnöistä annetaan tarvittaessa vaikka velkoja anteeksi ainakin mieluummin annetaan velkoja anteeksi suomalaisille rehellisille yrittäjille kuin eteläeurooppalaisille yrittäjäveljille tai siskoille arvoisa rouva puhemies pätevät ja kokeneet rehelliset yrittäjät ansaitsevat nyt ja tulevaisuudessa toisen mahdollisuuden

arvoisa rouva puhemies iloitsen siitä että tämä neljäs lisätalousarvio on myös selkeä sivistysteko saamme neljätuhattakahdeksansataa uutta aloituspaikkaa korkeakouluihin eri puolille suomea hakijasuma joka on ollut suuri haaste ja ongelma alkaa purkautua kun työtä ei ole niin paljon tarjolla kannattaa opiskella moni nuori pääsee näin jatkamaan opintojaan tämän maan vastuunkantajaksi ja kehittäjäksi tämä edistää koko maan tasapuolista kehittymistä kehittymistä ja nostaa osaamisemme tasoa me pärjäämme tulevaisuudessa juuri osaamisella maakuntien melko tasaisesti jakautuvat tie ja

raidehankkeet työllistävät ihmisiä nopeasti eri puolilla suomea teiden korjausvelkaa saadaan samalla pienemmäksi kun teitä päällystetään kaiken kaikkiaan neljällätuhannellakolmellasadalla kilometrillä tänä vuonna edustaja koskela toivoi että myös alemman tason teitä korjattaisiin kyllä sieltä niitäkin löytyy ainakin reisjärvellä ollaan ikionnellisia lisätalousarvio panostaa myös jatkuvaan oppimiseen lyhyempiin koulutuksiin joilla selätetään osaajapulaa eri puolilla suomea yritykset saavat kaipaamaansa työvoimaa tässä talousarviossa halutaan auttaa myös ihmisiä koronan yli monet ovat olleet lujilla lisätalousarviossa satsataan etäkuntoutuspalveluihin ja omaishoitoperheiden erityistukiin myös seurakuntien diakoniatyötä tuetaan arvoisa puhemies suomi on vakavassa paikassa välttämättömät elvytystoimet ja koronan yli pääsemisen toimet tuovat mukanaan vastuun taloudenpidosta maan talous tulee saada pitkällä juoksulla tasapainoon siihen tarvitaan meidän kaikkien yhteistyötä emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella tarvitaan rakenteellisia uudistuksia kuten suomalainen iisakinkirkko eli sote uudistus pietarilaista iisakinkirkkoa rakennettiin neljäkymmentä vuotta aikanaan ja siitä tämä sanonta tulee tarvitaan sote uudistus jotta kunnat selviävät tarvitaan myös julkisen talouden kestävyyden tiekartta

arvoisa rouva puhemies iloiten onnittelen teitä valintanne johdosta arvoisa rouva puhemies mielenkiintoinen ja historiallinen hetki että opposition edustajia ei ole kuuntelemassa kun pidän puheenvuoroa nimittäin opposition suunnalta tuli huolestuneita puheenvuoroja siitä hoitaako hallitus vastuullista talouspolitiikkaa mennään pikkusen ajassa taaksepäin ei kovinkaan paljon viime vuoden joulukuuhun kun tässä salissa hyväksyttiin tämän vuoden valtion budjetti opposition suunnalta nimittäin tähän hallituksen esittämään budjettiin oltiin esittämässä yksi yhdeksän miljardia euroa lisäesityksiä nämä oppositiopuolue kokoomuksen toimesta mutta jos tullaan tähän vuoteen niin ensimmäisessä lisätalousarviossa heidän toimestaan oltiin esittämässä vielä kolmesataakuusikymmentäkaksi miljoonaa lisämenoja toisessa lisätalousarviossa viisisataakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja kolmannessa lisätalousarviossa kolme miljoonaa lisää menoja no se oli ihan

ravintolatuen korotuksesta jos vähän vedetään arvoisa puhemies mutkia suoriksi niin minun laskuopillani velanoton määrä oppositiopuolue kokoomuksen toimesta olisi noin kaksi pilkku kahdeksan miljardia euroa tälle vuodelle se kertoo myös siitä että kun heidän suunnaltaan huudatetaan että olisiko vastuullisuutta niin sitä totta kai myös hallituksesta löytyy tämä velka on jossain vaiheessa maksettava takaisin ja olenkin siitä iloinen että hallituksen toimesta myös sitoudutaan siihen että tätä työllisyystavoitetta lähdetään nostamaan ja sille löytyvät konkreettiset toimenpiteet

rataosuuden kehittämiseen minulla on suuri unelma minulla on suuri unelma että joku päivä me vielä tuota rataa pitkin menemme taivalkoskelta kuusamoon ja siitä sitten kemijärvelle asti

arvoisa rouva puhemies edustaja kilpi käytti äsken niin hyvän puheenvuoron että se innoitti minut vielä pyytämään tämän puheenvuoron edustaja kilven puheenvuoro oli hyvä sisällöllisesti se kiinnitti huomion tärkeään asiaan lasten ja nuorten hyvinvointiin huoli on yhteinen ja siksi onkin hienoa että hallitus tässä lisäbudjettiesityksessään osoittaa resurssia juuri siihenkin tarpeeseen mutta puheenvuoro oli hyvä ja ja erinomainen sävyltään siinä oppositioedustaja kiitti hallitusta hyvästä esityksestä ja tämä on juuri se henki ja se tapa jota toivoisin tässäkin salissa enemmän kuultavan tiedän että kaikki tässä salissa istuvat ovat aidosti huolissaan suomesta ja suomalaisista ja ja siitä miten tästä yhdessä selviämme ja pääsemme taas turvallisesti kasvun uralle ja tielle me voimme selvitä siitä aina vain paremmin ja todennäköisemmin ja nopeammin kun teemme sen yhdessä ja ja siihen tarvitsemme toinen toisiamme eli kiitos hyvästä puheenvuorosta kollega

hyvästä valinnasta tässä lisätalousarviossa on paljon hyvää ja olen erityisen iloinen koulutuspanostuksista joita tehdään kyllä aika ennennäkemättömällä tavalla täällä salissa on tuotu aiemmin esiin että aiemmista

joita tällä hallituskaudella on jonkin verran tehty meillä ei ollut aloituspaikkoihin riittävästi rahoitusta nyt ihan merkittävä yli sadan miljoonan euron rahoitus osoitetaan uusiin aloituspaikkoihin me annamme mahdollisuuksia monelle nuorelle tämän päätöksen myötä ja samalla tämä on talouspoliittisesti äärimmäisen viisasta koska tiedetään että ne tulevat työpaikat syntyvät yhä enemmän niille aloille joilla tarvitaan koulutusta myöskin korkeakoulutusta ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta meillä on monta alaa joilla vallitsee jo täystyöllisyys elikkä tiedetään että siellä on liian vähän ihmisiä tekemässä niiden alojen hommia on ihan selkeätä että tällainen täsmätoimenpide kuin mikä nyt tehdään tulee pidemmällä aikavälillä parantamaan meidän työllisyyttä ja toki nyt on erityisen järkevää tehdä tällaisia toimenpiteitä kun kaikilla ei ole työtä ihmisiä on lomautettu ja myös työttömänä merkittävä määrä tämän koronaepidemian johdosta samalla on huomioitava että

pitäisi perustua hyvin kattaviin vaikuttavuusanalyyseihin ja elinkeinopoliittisesti suomessa on vielä paljon tekemistä että elinkeinorakennetta saadaan monipuolistettua se mistä itse olen huolissani on se että tekemässä tässä nyt aika isoa panostusta lähes puolen miljardin panostusta yhteen valtionyhtiöön yhteen valtionyhtiöön suomen malmijalostus oyhyn ilman että meillä on varsinaista näyttöä siitä että tämä yhtiö olisi valtion kannalta paras mahdollinen investointikohde itse asiassa tämä yhtiö joka hyvin pitkälti vastaa terrafamen elikkä entisen talvivaaran osuudesta on on ollut toki aiemmin veronmaksajille hyvinkin tappiollinen ja lisäksi tähän liittyy sellaisia epävarmuustekijöitä että tiedetään että tälläkin hetkellä tämä terrafame aiheuttaa liikaa vesistöpäästöjä nuasjärveen ja ympäristöön jolloin emme voi olla täysin varmoja miten kestävällä pohjalla tämä ympäristönäkökulmasta on lisäksi mielestäni on hyvin että me arvioimme mitkä ovat aidosti sellaisia korkean jalostusarvon aloja esimerkiksi nyt koronaepidemia on tuonut esiin kuinka kannattavaa voisi olla satsata lääketeollisuuteen tästä selvästi puuttuu tällainen arviointi kannattavimmista aloista

arvoisa rouva puhemies en malttanut olla sanomatta vielä muutamaa sanaa tästä lasten ja nuorten hyvin merkittävästä tukipaketista oli ilo kuulla edustaja kilven ajatuksia nuorista ja lapsista perheistä ja niiden tukemisesta mielenterveyspalvelut niihin on hyvä satsata näin koronan jälkihoidossa tässä lasten ja nuorten tukipaketissa otetaan huomioon se että monet lapset ja nuoret olivat kovilla etäopetuksen aikana osa jäi yksin kaikkien vanhemmilla ei ollut tukea lastensa oppimista kaikkiin nuoriin ei saatu yhteyttä näihin vastaa osaltaan tämä lisätalousarvio vaikkapa sen harrastusmallin pilotoinnin kautta mutta sitten kun katsoo näitä summia niin ne jakautuvat koko koulupolun varrelle varhaiskasvatuksen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on neljätoista miljoonaa ja perusopetukseen seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja siellä on sitten tärkeää se että jokainen pääsee oppimisen syrjästä kiinni näiden poikkeusolojen jälkeen myöskin lukio opiskeluun opintojen kertaamiseen ja tukitoimiin tulee seitsemäntoista miljoonaa on hyvä että myöskin keskeyttämisuhan alla olevat otetaan huomioon ohjauksessa ohjausta lisätään ja näyttöjä mahdollistetaan ammatillisessa koulutuksessa ja siihen suunnataan kolmekymmentä miljoonaa euroa aikaisemmin mainitsemani harrastusmallin lanseeraamiseen ja ja kokeilemiseen on se kymmenen miljoonaa euroa nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön kaksitoista miljoonaa euroa myöskin korkeakouluopiskelijat muistetaan tässä jälkihoidossa opiskelijahyvinvointiin suunnataan kuusi miljoonaa euroa on tärkeää että jokainen lapsi ja nuori löytää vahvuutensa koulussa koulupolulla pääsee joustavasti eteenpäin erityisesti nivelvaiheissa ja oppii sen elinikäisen oppijan asenteen ja yrittävän mielen jotta sitten voi aikanaan lähteä työelämään